päiväjärjestyksen toisena asiana on pääministerin ilmoitus hallituksen politiikasta vuonna kaksituhattakahdeksantoista ja keskeisimmistä eduskunnalle annettavista esityksistä pääministeri juha sipilän esittelypuheenvuoron jälkeen pidettävät ryhmäpuheenvuorot saavat kestää enintään viisi minuuttia sen jälkeen myönnän harkintani mukaan enintään kahden minuutin mittaisia vastauspuheenvuoroja jotka varataan viides painiketta käyttäen ensimmäisen puheenvuoron pitää pääministeri sipilä olkaa hyvä
arvoisa puhemies ärade talman suomen sata vuotisjuhlat onnistuivat viime vuonna yli odotusten

nyt vietämme kansakuntaa repineen sisällissotamme sata vuotismuistovuotta vietetään sekin yhdessä eduskunnassa pidetyssä muistohetkessä puolueiden puheenjohtajat pitivät yhteisen puheenvuoron korostimme sovinnon demokratian yhteiskunnallisen tasa arvon ja eheyden merkitystä sovintopolitiikan syntysanat lausui senaattori kyösti kallio nivalan kirkossa viides päivä toukokuuta tuhatyhdeksänsataakahdeksantoista vain muutamia viikkoja taisteluiden päättymisen jälkeen meidän on luotava sellainen suomi jossa punaisia eikä valkoisia vaan ainoastaan isänmaataan rakastavia suomalaisia suomen tasavallan kansalaisia jotka kaikki tuntevat olevansa yhteiskunnan jäseniä ja viihtyvät täällä sata vuotta sitten rajalinja kulki punaisten ja valkoisten välillä tänään meidän on estettävä uusien railojen repeäminen arvoisa puhemies hallitus lähti takamatkalta aloittaessaan kautensa suomen talous oli ollut pitkään pakkasella voidaan puhua

lähdimme paikkaamaan kymmenen miljardin kestävyysvajetta tavoitteena oli hoitaa tästä neljä miljardia säästöillä neljä miljardia suurilla uudistuksilla ja loput talouskasvulla sekä kilpailukykysopimuksella päätökset säästöistä on tehty sote ja maakuntauudistuksen viimeinen palanen valinnanvapaus tulee eduskuntaan maaliskuussa tavoitteena on että eduskunta hyväksyy suurimman reforminsa sodan jälkeen nyt kevätkaudella kuntamiljardi on laajennettu koskemaan koko julkisen sektorin toimintaa ja tuottavuutta kokonaisuudesta tehdään viimeiset päätökset kevään kehysriihessä talous ja hyvällä uralla talous kasvaa euromaiden kärjessä viimeinen neljännes oli melkein neljän prosentin kasvua kilpailukykysopimuksen ja muiden toimien yhteisvaikutuksesta myös yritysten investointihalukkuus on kasvanut hallitusohjelman viisi suurinta talouspoliittista tavoitetta joko on jo saavutettu tai ollaan saavuttamassa suurista epäilyistä huolimatta

velkaantuminen suhteessa bruttokansantuotteeseen taittuu vaalikauden loppuun mennessä tämä tavoite on jo saavutettu velaksi eläminen loppuu vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi tavoitteen saavuttamisessa ollaan oikealla uralla kolme kokonaisveroaste ei saa nousta se on kääntynyt jo laskuun neljä työllisyysaste nousee seitsemäänkymmeneenkahteen prosenttiin jos kehitys jatkuu tällaisena tavoite saavutetaan jopa etuajassa parasta tässä on että hyvä työllisyyskehitys näkyy ja tuntuu koko maassa viisi tavoite neljäksi vuodeksi oli saada satakymmentätuhatta työllistä lisää kahden vuoden aikana joulukuusta kaksituhattaviisitoista joulukuuhun kaksituhattaseitsemäntoista työllisten määrä on lisääntynyt seitsemälläkymmenelläneljällätuhannella tämäkin tavoite on siis tavoiteuralla pitkäaikaistyöttömien määrä on alentunut jopa yli kolmellakymmenellätuhannella vuoden takaisesta tämä on erittäin hyvä uutinen eriarvoistumiskehityksen pysäyttämisen näkökulmasta arvoisa puhemies hallitus on toteuttanut strategisia tavoitteitaan kärkihankkeilla ohjasimme kuusisataa miljoonaa yritysten kasvurahoitukseen osana yrittäjyyspakettia säädöksiä sujuvoitetaan kansalaisten arjen helpottamiseksi ja hallintoa kevennetään kansallinen tulorekisteri otetaan käyttöön ensi vuonna hallituksen tavoitteena on että suomalaisten osaamis ja koulutustaso nousee ja että osaamisen koulutuksen ja modernin oppimisen mallimaa tämä hallitus uudistaa koko koulutusjärjestelmän varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin hallituksen energia ja ja ilmastostrategia vahvisti kunnianhimoiset tavoitteet uusiutuvan energian käytölle ja siirtymiselle kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa valmistelemme lainsäädäntöä kivihiilestä luopumiseksi puolitamme fossiilisen tuontiöljyn käytön ja lisäämme uusiutuvan energian osuutta energiantuotannossa yli viidenkymmenen prosentin kun ilmasto jatkaa lämpenemistään ja meret täyttyvät muoviroskasta tarvitaan suomalaista biotalouden osaamista enemmän kuin koskaan puolitamme myös liikenteen päästöt liikenneverkon korjausvelan kasvu on pysäytetty alueille ja yrityksille merkittävien väylien investointihankkeita käynnistetty eri puolilla maata näillä parannetaan liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta pyrimme hahmottamaan kuinka liikenneverkkoa tulisi tulevaisuudessa kehittää ja rahoittaa odotan parlamentaariselta ryhmältä kunnianhimoisia tuloksia valtion omistajapolitiikkaan on saatu vauhtia aktiivisen omistajapolitiikan ja talouskasvun ansiosta valtion pörssiomistusten arvo on kasvanut noin viidellä miljardilla eurolla yksittäisenä pelastusoperaationa on mainittava terrafame kainuussa on kaivoksen ansiosta noin tuhatviisisataa työpaikkaa enemmän kuin ilman määrätietoisia toimiamme vaikeassa tilanteessa arvoisa puhemies kevätkaudella hallitus antaa eduskunnalle runsaat sata esitystä ja viisi valtioneuvoston selontekoa tiedustelulakikokonaisuus on kiitän parlamentaarista seurantaryhmää yhteistyöhakuisesta työstä ja toivon sen jatkuvan myös esityksen käsittelyssä maakunta ja sote uudistuksesta hallitus antoi vuosi sitten keväällä esityksen valinnanvapauslaki annetaan maaliskuun alussa lisäksi hallitus antaa kevään aikana muita uudistukseen liittyviä esityksiä kuten maantielain ja aluekehitystä ja kasvupalveluja koskevat lait maakuntien tosiasiallinen toiminta käynnistyy ensimmäinen ensimmäistä kaksituhattakaksikymmentä tätä ennen niiden on tehtävä tärkeitä linjauksia siksi hallitus on linjannut että maakuntavaalit järjestetään ensi lokakuussa ja päättäjät aloittavat työnsä vuoden kaksituhattayhdeksäntoista alusta varhaiskasvatuslain tarkoituksena on panostaa laatuun nostaa henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttää tehtävänimikkeitä uuden lukiolain lähtökohta on vahva yleissivistys nykyinen oppiainejako säilyy mutta oppiainerajat ylittävä yhteistyö mahdollistuu yhteistyö korkeakoulujen kanssa tiivistyy lukiolaisten hyvinvointiin panostetaan lukioon tulevalla erityisopetuksella sekä henkilökohtaisemmalla ohjauksella työaikalaki päivitetään vastaamaan nykypäivän työelämän tarpeita esitys annetaan alkukesästä se lisää mahdollisuuksia joustaviin työaikajärjestelyihin ja edistää paikallista sopimista arvoisa puhemies hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen turvaamiseksi seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoite on vain välitavoite seuraavan hallituskauden tavoitteeksi pitää asettaa seitsemänkymmenenviiden prosentin työllisyysaste työn ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen on seuraavan vaalikauden suuri uudistus hallitus on asettanut työryhmän pohtimaan perusturvan kokonaisuudistusta tässä työssä myös oppositio on mukana hallitus pureutuu myös tarkemmin työttömyyden rakenteeseen selvitämme pitkäaikaistyöttömien tilannetta sitä miten monella heistä on alentunut työkyky ja millä keinoin heidät voitaisiin saada takaisin työmarkkinoille globalisaatio ja teknologian murros kuten tekoäly muuttavat käsitystämme työstä ja työmarkkinoista monien suomalaisten pitää täydentää osaamistaan erityisen suuri haaste kohdistuu peruskoulun varassa oleviin yli kuuteensataankahteenkymmeneentuhanteen henkilöön joiden työllisyysaste on vain reilut neljäkymmentä prosenttia laadukas peruskoulu antaa meille vahvan pohjan selviytyä tästäkin haasteesta hallitus on rahoittanut merkittävästi muuntokoulutusohjelmia yhdessä korkeakoulujen kanssa luodaan uusia malleja avoimen opiskelun ja elinikäisen oppimisen lisäämiseksi yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa tästä annetaan syksyllä esitykset sallimme työttömien omaehtoisen opiskelun kuudeksi kuukaudeksi ilman tarveharkintaa arvoisa puhemies hallitus tekee tänä vuonna keskustelukiertueen eun tulevaisuudesta on saada suomalaiset tiiviimmin mukaan eu keskusteluun euroopan unionin tulevien vuosien suuret kysymykset käsittelevät tavalla tai toisella turvallisuutta myös turvallisuuden pohjana on menestyvä eurooppalainen talous joka luo työtä ja turvaa myös suomalaisille euroopan talous ja rahaliiton kehittäminen on tässä ratkaiseva tekijä uudistuksia tarvitaan suomi ajaa niitä aktiivisesti kiireellisimpiä tehtäviä ovat pankkiunionin viimeistely markkinakurin vahvistaminen valtioiden tosiasiallisen velkajärjestelyn mahdollistaminen ja kansallisten rakennemuutosten läpivienti lisäksi on ratkaistava miten jäsenmaiden oma vastuu talouspolitiikasta saadaan tasapainoon riskien vähentämisen ja riskien jakamisen kanssa eun ulko ja turvallisuuspolitiikkaa kehitetään ja olemme siinä mukana hallitus jatkaa aktiivista ja määrätietoista toimintaa eun puolustusyhteistyön syventämiseksi eu maat ovat meille tärkeitä kumppaneita myös radikalisaation ja kyberuhkien torjumisessa eu nato yhteistyö etenee suomeen aloitteestamme perustettu hybridiosaamiskeskus on hyvä esimerkki tästä kaikkia hyödyttävästä yhteistyöstä turvallisuuteemme vaikuttavat myös ilmastopolitiikan ja maahanmuuton haasteet olemme tässäkin enemmän yhdessä kuin yksin ilmastopolitiikassa eun on vahvistettava johtajuuttaan rahoituskehysneuvotteluista on tulossa vaikeat ison britannian jättämän budjettiaukon myötä mielestämme tuota aukkoa ei pidä täyttää emme kuitenkaan ole tiukimmassa nettomaksajien niin sanotussa prosenttiryhmässä meillä on joustovaraa ja vaikutamme kokonaisuuteen eu rahoituksen pitää jatkossakin tukea talouskasvua työllisyyttä ja osaamista vastata paremmin ajankohtaisia tarpeita kuten muuttoliikettä ja puolustusyhteistyötä tutkimus kehitys ja innovaatiorahoituksen suhteellista tasoa pitää lisätä suomi haluaa turvata elinvoimaisen maatalouden kaikkialla euroopassa ja mahdollistaa alue ja rakennepolitiikan jatkon myös suomessa runsaan vuoden päästä suomi aloittaa puheenjohtajamaana hyödynnämme puheenjohtajuuden tehokkaasti ja nostamme esille suomelle tärkeitä teemoja kutsun eduskuntapuolueet sovitusti mukaan puheenjohtajuuden valmisteluun järjestän ensimmäisen pyöreän pöydän keskustelun valmistautumisesta neljästoista päivä maaliskuuta valmistelussa oppositio pidetään mukana suomen puheenjohtajaohjelmastahan päättää lopullisesti seuraava hallitus arvoisa puhemies ulko ja turvallisuuspolitiikassa korostuu oman lähialueemme vakauden tärkeys edistämme sitä muun muassa jatkamalla jatkamalla määrätietoisesti yhteistyötä ruotsin kanssa pohjoismaiden yhteistyön kehittäminen on jatkossakin tärkeää lähialueemme vakauteen vaikuttaa ukrainan tilanne johon ei ole näkyvissä helpotusta suomi seisoo vahvasti eun yhteisen venäjä politiikan takana pidämme samalla tärkeänä kahdenvälisten venäjä suhteiden hoitoa jatkamme myös nato yhteistyötä utp ja puolustuspoliittisen selonteon linjausten mukaisesti näissä oloissa korostuu arktisen neuvoston merkitys yhteistyön foorumina olemme korostaneet korostaneet puheenjohtajuuskaudellamme pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanoa sekä ykn kestävän kehityksen tavoitteita samalla teemme tunnetuksi arktista

terrorismi pysyy kansainvälisen politiikan asialistalla vaikka äärijärjestö isil on lähes lyöty se uhkaa silti edelleen maiden sisäistä turvallisuutta arvoisa puhemies suomalaisen yhteiskunnan vahvuus on sen yhtenäisyys mahdollisimman monen suomalaisen on tunnettava aidosti olevansa osa yhteiskuntaamme professori juho saaren työryhmä on etsinyt uusia keinoja eriarvoisuuden kitkemiseksi lupasin joulukuun eduskuntakeskustelussa että että kutsun eduskuntapuolueet kuulemaan työryhmää sen työn tuloksista maaliskuussa kutsu saapuu näinä päivinä arvoisa puhemies tämän salin tehtävänä on luoda edellytyksiä sille että yhteiskunnallinen eheys säilyy tämä säilyköön meillä kaikilla erityisen kirkkaana mielessä juuri tänä vuonna

lopuksi käytän vielä tilaisuutta hyväkseni toivottamalla koko eduskunnalle hyvää ystävänpäivää
seuraavaksi ryhmäpuheenvuorot enintään viisi minuuttia

arvoisa puhemies

ei ollut hääppöinen suomi oli epäkunnossa ja suunta oli valitettavasti kohti yhä huonompaa tosiasia on että vaalikauden alussa tässä maassa kasvoivat vain työttömyys ja velka tosiasia on että nyt suomi nousee maamme talous kasvaa työllisyys paranee ja myös velaksi elämisen loppuminen on viimeinkin näköpiirissä käänne parempaan näkyy ja tuntuu nyt kautta suomen kasvu ei kuulu enää vain suurimmille kaupungeille nyt työpaikkoja syntyy joka maakuntaan maaseutua myöten joillain aloilla alkaa olla jo pulaa työntekijöistä arvoisa puhemies vaikka hallitusta monesta moititaan niin kyllä kai tässä nyt sentään jotakin on oikeinkin tehty arvoisa puhemies

työpaikka tuo ihmisen elämään turvaa se on ennen muuta varmuutta toivoa ja uskoa tulevaisuuteen siksi ehkä myönteisintä suomen nousussa on että vihdoin myös nuoria työttömiä ja pitkäaikaistyöttömiä on aiempaa vähemmän vuoden alussa tuli voimaan uudistuksia joilla tuetaan nuorten työllistymistä etsivään nuorisotyöhön panostetaan ja ammatillisen koulutuksen paikkoja on nyt aiempaa enemmän ikääntyneillä pitkäaikaistyöttömillä on nyt mahdollisuus eläketukeen mikä on inhimillisesti oikein

on niitä jotka tekevät ja saavat tuloksia aikaan suomen tulevaisuus näyttää nyt paljon paremmalta kuin kaksi tai kolme vuotta sitten

pyydän huomioimaan annetut ajat niin edustajat kuin ministerit
arvoisa puhemies hyvät ystävät lähes vuosikymmenen kestäneiden vaikeuksien jälkeen talouteemme on saatu jälleen ilmaa siipien alle ja ollaan menossa oikeaan suuntaan nopea talouskasvu on viimein heijastunut myös myös työllisyyden kehitykseen tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen mukaan työllisyysasteemme oli vuoden lopussa lähestymässä jo seitsemänkymmenenyhden prosentin tasoa mahdoton vaikuttaa yllättäen mahdolliselta päämäärätietoinen hallitus voi saavuttaa saavuttaa seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyystavoitteensa jopa etuajassa joulukuussa työllisyysaste oli korkein kahteenkymmeneenseitsemään vuoteen

olemme varmistaneet että suomessa kannattaa investoida tehdä työtä ja yrittää arvoisa puhemies erityisesti käsillä olevassa noususuhdanteessa meidän on syytä muistaa tasavallan presidentin sauli niinistön sanat valtiopäivien avajaisissa moneen kertaan on koettu kuinka talouden käänne parempaan nopeasti tuudittaa pitämään sitä uutena normaalina annettuna asiana tulevaisuuteen ja elämään sen mukaan leveästi tähän harhaan ei nyt ole varaa jaan tasavallan presidentin huolen suhdannehuipusta huolimatta tulomme eivät riitä kattamaan menojamme mitään jakovaraa ei yksinkertaisesti ole meidän on noususuhdanteessakin jatkettava uudistuksia joilla saamme hyvinvointimme rahoituksen kestävälle pohjalle ja varaudumme maailmantalouden tuleviin heilahduksiin kyllä se niin on että talon katto kannattaa paikata hyvän sään aikana ennen seuraavaa rajuilmaa arvoisa puhemies tuoreen suomalaisen arvotutkimuksen mukaan me suomalaiset arvostamme kaikkein eniten turvallisuutta vakaan perustan kaikille turvallisuuden osa alueille muodostavat kunnossa oleva julkinen talous ja ajassa toimiva viranomaisjärjestelmä tänä keväänä eduskunta käsittelee ja tekee useita turvallisuuden kannalta tärkeitä päätöksiä yksi suurimmista ja tärkeimmistä on uusi tiedustelulainsäädäntö jonka tarkoituksena on huolehtia kansallisesta turvallisuudestamme viranomaisten nykyvälineet eivät ole riittäviä suojelemaan yhteiskuntaamme uusilta moninaisemmilta uhilta asia on korjattava viivytyksettä vuosi on lyhyt aika tässä talossa mutta maailma ympärillämme voi muuttua hyvinkin nopeasti kevein perustein tätä uudistusta ei olla tekemässä esityksessä on huolehdittu euroopan mittapuulla poikkeuksellisen hyvin tiedustelutoiminnan valvonnasta ja kansalaisten oikeusturvasta tavalliset suomalaiset voivat nukkua edelleen yönsä rauhassa mutta konnien kyllä syytä pelätä arvoisa puhemies toinen kevään iso asia on sote uudistus suomalaiset ovat jo liian pitkään joutuneet odottamaan nopeampaa hoitoonpääsyä ja mahdollisuutta valita vapaasti toteutuessaan uudistus on ennen kaikkea tasa arvouudistus joka tarjoaa kaikille suomalaisille pääsyn parempaan hoitoon ja hoivaan

kolmantena asiana haluan nostaa esille koulutuksen ja perheet vastikään lausunnoille lähteneen uuden varhaiskasvatuslain tarkoituksena on huolehtia että suomalaiset lapset saavat tulevaisuudessakin maailman parasta varhaiskasvatusta kehityksensä ja kasvunsa tueksi sitä haluamme olla aktiivisesti kehittämässä hallitus on myös laskenut varhaiskasvatusmaksuja ja näin tukenut työllisyyttä ja lasten osallistumista varhaiskasvatukseen tämän vuoden alussa kuusituhattaseitsemänsataa perhettä vapautettiin kokonaan varhaiskasvatusmaksuista kuusituhattaseitsemänsataa perhettä ja keskituloisen kaksilapsisen perheen maksut alenivat jopa tuhatkaksisataa euroa vuodessa sata euroa kuukaudessa kaksilapsisen perheen käyttöön rahaa tämä on merkittävin helpotus mitä lapsiperheiden taloudelliseen tilanteeseen on vuosikausiin tehty arvoisa puhemies presidentti niinistö muistutti meitä puheessaan myös siitä että vaikka vaalikausi lähestyy loppuaan tekemisen lista on loppumaton kokoomus on aina valmis uudistamaan yhteiskuntaamme rohkeasti ja vastuullisesti oli vaalikausi alussa tai lopussa talous kasvussa tai laskussa

arvoisa puhemies luottamus tillit tähän yhteen sanaan kiteytyy suomalaisen hyvinvointivaltion meidän kaikkien yhteisen kotimme olemus suomea on kehitetty yhteisen hyvän näkökulmasta ja luottamuksen hengessä olemme kyenneet kaikista vaikeuksista huolimatta luomaan luottamusyhteiskunnan joka on vauhdittanut suurten uudistusten tekemistä mitä enemmän on ollut luottamusta sitä helpompi on ollut me suomalaiset olemme ymmärtäneet että ihmisten erilaisista taustoista ja henkilökohtaisista ominaisuuksista ominaisuuksista huolimatta yhteistä hyvää rakennetaan parhaiten kun pidetään kaikki mukana kun kaikkien elämä on tänään parempaa kuin eilen ja huomenna parempaa kuin tänään aivan keskeistä luottamusyhteiskunnan rakentamisessa on ollut että heikoimmassa asemassa olevista ihmisistä huolehditaan tunnustaen heidän arvonsa ihmisenä tänään olemme saaneet lukea lehdistä selvityksestä jossa todetaan pienituloisten ihmisten taloudellisen aseman merkittävästä heikkenemisestä tällä vaalikaudella se on todella karua luettavaa karua luettavaa tämä ei herätä luottamusta arvoisa puhemies ärade talman maailma muuttuu ennennäkemättömän nopeasti ilmastonmuutos luonnonvarojen ylikäyttö teknologinen kehitys ja globaalin talouden muutokset vaikuttavat kaikkien ihmisten elämään maapallolla myös täällä suomessa kaupungistuminen on meilläkin vaikuttava megatrendi eikä suomi jää oppivan tekoälyn vaikutusten ulkopuolelle suomi ei voi sulkea rajojaan eikä ilmoittaa ettemme halua olla mukana muuttuvassa maailmassa tai euroopassa tahdomme tai emme mukana olemme voimme joko vaikuttaa muutokseen tai seurata muutosta vierestä arvoisa puhemies muutoksen keskellä tarvitaan rohkeutta tehdä uudistuksia jotka mahdollistavat kestävän taloudellisen sosiaalisen ja ekologisen kehityksen muutoksessa pärjää parhaiten ihminen jolla on riittävästi osaamista sekä kyky ja tahto sitä jatkuvasti kehittää siksi tarvitsemme mahdollisimman nopeasti maksuttoman kaikille lapsille kuuluvan varhaiskasvatuksen se luo vahvan perustan kaikenlaisille oppijoille kasvattaa osaamistaan tarvitsemme aidosti maksuttoman maksuttoman ammatillisen ja lukiokoulutuksen kaikille yksikään nuori ei saa pudota koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle tarvitsemme lisää voimavaroja nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja rahaa aikuiskoulutuksen kehittämiseen esimerkiksi avoimen korkeakoulun kautta tuodaan syrjäytymisuhan alla olevat kiinni elämään ja vahvistetaan ihmisten kykyä uudistaa omaa osaamistaan näitä investointeja meillä ei ole varaa jättää tekemättä arvoisa puhemies oppiva tekoäly jakamistalous ja alustatalous muuttavat sekä työelämää että hyvinvointivaltion rahoituspohjaa elämisen arvoisen elämän perusteet turvallisuus luottamus sekä näköala toimeentuloon pysyvät kuitenkin ennallaan arvoisat kollegat olen todella todella pahoillani että perhevapaauudistus kaatui se uudistus olisi ollut juuri sellainen konkreettinen uudistus jollaista nyt talouskasvun oloissa olisi ollut järkevä tehdä arvoisa puhemies tämän vaalikauden viimeisten valtiopäivien keskeinen asia on sote uudistus sdp haluaa että uudistuksen keskiössä on ihminen ja hänen tarpeensa jokaisen ihmisen pitää saada laadukkaat sosiaali ja terveyspalvelut kaikkialla suomessa kenenkään palvelujen laatu ja saatavuus ei saa olla tuloista tai varallisuudesta riippuvainen erityisen suurta huolta kannamme siitä miten lapsiperheiden palvelut ja lastensuojelu saadaan laadukkaasti toteutettua ja miten ikäihmisten hoiva toteutuu tulevaisuudessa molemmissa on paljon nykyisellään puutteita ja kehittämisen tarpeita näiden osalta hallituksen markkinamalli ei ole mitenkään perusteltu pääministeri sipilä valtiovarainministeri orpo joka näyttää puuttuvan täältä poliittisilla päätöksillä voi joko vahvistaa luottamusta tai heikentää luottamusta eriarvoisuuden lisääntyminen ja epäoikeudenmukaisuuden tunne vähentää luottamusta luottamusta jota tarvitsemme hyvinvointivaltiota työmarkkinoita ja koko yhteiskuntaa uudistettaessa teillä on pääministeri sipilä reilu vuosi aikaa muuttaa tätä suuntaa mikäli haluatte lisätä ihmisten luottamusta muuttakaa politiikkanne sisältöä

arvoisa puhemies valtion velkaantuminen on hidastunut jopa näin ystävänpäivänä

tilastokeskuksen viimeisimmässä kuluttajabarometrissa kuluttajien mieliala on korkeammalla kuin koskaan mittaushistoriassa työllisyys vahvistui voimakkaasti viime vuonna ja viimeisin tilastokeskuksen mittaus työllisyysasteeksi on seitsemänkymmentä pilkku seitsemän prosenttia toimet työllisyyden parantamiseksi ovat purreet tämän hallituksen aikana on saatu yli kuusikymmentäyhdeksäntuhatta työllistä lisää tavoiteltu seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysastetavoite voidaan saavuttaa suomen työllisyysaste on parempi kuin kahteenkymmeneenseitsemään vuoteen työministeri jari lindström on nyt suomenennätysmies yhdenkään työministerin kaudella ei työttömien työnhakijoiden määrä ole kuukausitasolla laskenut yhtä paljon sininen eduskuntaryhmä seisoo tehtyjen päätösten takana ja jatkaa suomen uudistamista suomalaiset ovat älykästä kansaa työ tekijäänsä kiittää arvoisa puhemies suurena koko hallitustaipaleen läpileikkaavana uudistuksena on luonnollisesti ollut sote uudistus sinisten vahva näkemys on että tämä hallitus vie sote uudistuksen maaliin sovitun aikataulun mukaan lopputuloksen on oltava sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävällä pohjalla ja olennaista on että soten keskiössä on palveluja tarvitseva ihminen vähävarainenkin suomalainen saa sen mikä on ollut jo varakkaalle mahdollista valinnanvapauden sinisten lähtökohta on että julkinen on vahva isäntä ja yksityinen renki suuret yritykset eivät tule ottamaan keskeistä roolia sosiaali ja terveydenhuollossa kun takana on vahva julkinen järjestäjä maakunta kunta tai valtio arvoisa puhemies isänmaan turvallisuus on minulle ja sinisille sydämen asia tällä hallituskaudella puolustusta on kehitetty voimakkaasti puolustusministeri jussi niinistön johdolla olemme panostaneet ennen kaikkea valmiuden kehittämiseen jonka tarkoituksena on vastata uudentyyppisiin uhkiin valmiutta on parannettu erilaisin lainsäädännöllisin hankkein materiaaliseen valmiuteen panostamalla sekä toimintamenetelmiä kehittämällä alkaneen kevään tärkein hanke on tiedustelulainsäädäntö sen voimaansaattamisessa ei pidä aikailla poliittisessa pelissä on suomalaisten turvallisuus sotilastiedustelujärjestelmä on saatava ajan tasalle vastaamaan muuttunutta turvallisuusympäristöä ja teknologista kehitystä myös kansainvälisen puolustusyhteistyön kehittäminen jatkuu kuluvana vuonna erityisesti ruotsin yhdysvaltojen ja naton kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään suomi on osa länttä arvoisa puhemies suomi on tällä hallituskaudella ottanut ensi kertaa rakentavan kriittisen eu linjan suomelle hyödyllisiä hankkeita on edistetty mutta on uskallettu olla myös eri mieltä johtavien eu maiden kanssa suomi on tehnyt eurooppaministeri sampo terhon kaudella rohkeita linjauksia joissa on ennakoivasti kantaa eun kehityssuunnitelmiin ison britannian eu ero vaatii eun uudistumista siniset haluavat eun olevan itsenäisten kansallisvaltioiden unioni kaikkeen ei pidä sanoa ei mutta kaikkeen ei pidä myöskään sanoa kyllä talous ja rahaliitto emun kehittämiseen liittyy useita esityksiä suomelle on tärkeää että julkisen rahan valuminen pankkien tai valtioiden pelastamiseksi loppuu suomalaiset kannattavat eu jäsenyyttä mutta vain jos jäsenyys hyödyttää suomen taloutta ja turvallisuutta turvapaikkapolitiikassa siniset velvoittavat hallitusta pitämään kiinni sovitusta hallitusohjelman mukaisesti pakolaiskiintiö on seitsemänsataaviisikymmentä ihmistä vuodessa haluamme auttaa hädänalaisia mutta suomi on pieni maa suuressa maailmassa kaikella on rajansa arvoisa puhemies ministeri terhon käynnistämä suomen

historian ensimmäinen liikuntapoliittinen selonteko annetaan eduskunnalle kesäkuussa sinisille tärkeitä painopisteitä selonteossa ovat vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntamahdollisuuksien parantaminen sekä nuorten lahjakkuuksien eteenpäin auttaminen mahdollisuus harrastaa kuuluu jokaiselle nuorelle kenenkään menestys ja eteneminen valitsemassaan lajissa ei saa olla riippuvainen hänen taustastaan sininen eduskuntaryhmä on tyytyväinen siihen että myös hallitusneuvotteluissa sovittu vapaan kielivalinnan kokeilu etenee kuluvana

arvoisa puhemies vaalikauden viimeisten valtiopäivien merkittävimpiin asioihin kuuluu linjaus eun kehityksestä saksan uusi hallitus näyttää tukevan presidentti macronin ajatuksia yhteisvastuun kasvattamisesta sekä velka ja tulonsiirtounionista ne kurittaisivat ankarasti suomalaista veronmaksajaa sipilän hallitus torjuu liittovaltiokehityksen puheissaan mutta ei teoissaan suomi jää sivustakatsojan ja maksajan rooliin ellemme löydä yhteistyökumppaneita liittovaltiokehitystä pysäyttämään euroopan keskuspankki on jo ostanut satojen miljardien eurojen roskalainat kriisimaiden ongelmapankeilta perussuomalaiset eivät hyväksy yhteisvastuuta veloista eivätkä eu liittovaltiota edellytämme hallitukselta tiedonantoa eu ja eurolinjauksista sekä suomen jäsenmaksukehityksestä arvoisa puhemies laittoman siirtolaisuuden saaminen hallintaan edellyttää määrätietoisia toimia eun turvapaikkapolitiikka on epäonnistunut kun ulkorajat vuotavat eikä sopimuksia noudateta suomi on vaivihkaa muuttunut yhdeksi euroopan liberaaleimmista maista kun on kyse turvapaikanhakijoista perheenyhdistämisistä oleskelulupien pituudesta kansalaisuuden myöntämisen ehdoista rajavalvonnasta ja laittomasti maassa oleskeleville myönnettävistä palveluista

sen ovat tulevat sukupolvet syvästi kiitollisia arvoisa puhemies sosiaali ja terveydenhuollon uudistus tarvitaan mutta ei hinnalla millä hyvänsä hallitus teki raskaan virheen luopuessaan hallitusohjelman mukaisesta uudistuksen toteutustavasta ja ryhtyessään valmistelemaan kokoomuksen taustapiirien ankarasti lobbaamaa valinnanvapausmallia kansainväliset terveysalan yritykset ovat saamassa ennennäkemättömät markkinat ja kalliin laskun maksavat kansalaiset perussuomalaiset vaativat paluuta alkuperäiseen suunnitelmaan jossa ensin tehdään hallittu sote uudistus ja lisätään valinnanvapautta perustellusta syystä vasta kokeilujen jälkeen arvoisa puhemies perussuomalaiset kannattavat tiedustelulain uudistamista turun terrori isku oli vakava muistutus turvallisuutemme heikkenemisestä kun rajoja ei valvota eikä tiedustelu toimi haluamme silti varmistua perusoikeuksien turvaamisesta lakien muuttaminen perustuslain kiireellisessä säätämisjärjestyksessä on poikkeuksellista ja vaatii huolellista harkintaa varsinkin vaalikauden lähestyessä loppuaan odotamme erityisesti perustuslakivaliokunnan kantaa perusteluineen arvoisa puhemies talouskasvu ei synny itsestään perussuomalaiset kiirehtivät suurten liikennehankkeiden toteutusta liikenteen on oltava sujuvaa ja kohtuuhintaista sekä työssäkäyntiä ja elinkeinoelämää edistävää asumista on halpuutettava ja pieni ja keskituloisten palkansaajien sekä eläkeläisten ostovoimaa kasvatettava parlamentaarinen työ yritystukiviidakon karsimiseksi on otettava tosissaan pienenä kansakuntana suomen on panostettava koulutukseen ja tutkimukseen eduskunnan käsittelyyn tulevan lukiolain lisäksi koulutusta on kehitettävä kaikilla tasoilla työpaikkoja syntyy erityisesti pienimpiin yrityksiin perussuomalaiset ovat esittäneet muun muassa arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostoa yrittämisen aloittamista helpottavaa työtilimallia sekä yritysverotuksen muuttamista investointeja ja työllistämistä tukevaksi

huomioida kansaneläkelaitoksen kasvavaa käsittelyruuhkaa mallin epäkohdat on korjattava viimeistään sitä koskevaa kansalaisaloitetta käsiteltäessä arvoisa puhemies häpeälliset leipäjonot osoittavat ettei läheskään kaikilla suomalaisilla mene hyvin odotamme juho saaren työryhmän esityksiä ja hallituksen toimia köyhyyden ja erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi tasavallan presidentti on perussuomalaisten tavoin puhunut usein kohtuuden puolesta valtionyhtiöiden palkitsemiskäytäntöjä on kohtuullistettu hieman tällä vaalikaudella enemmänkin olisi voitu kansanedustajien sopeutumiseläkkeisiin on puututtava pikaisesti mikä ei ole oikeus eikä kohtuus ei voi olla lakikaan tämä toimikoon eduskunnan ohjenuorana myös jatkossa

arvoisa puhemies tässä salissa puhutaan usein velasta siitä pääministerikin puhui

on päästy tekemällä historiallisia suurtekoja joista keskeisin on jokaisen lapsen mahdollisuus kouluttautua ja tavoitella unelmiaan nyt on aika kysyä miltä suomen seuraavat sata vuotta näyttävät seuraavaan sataan vuoteen lähdemme tilanteessa jossa lasten ja nuorten pahoinvointi kasautuu ja kouluttamattomuus periytyy tilanteessa jossa koululaisten oppimistulokset ovat laskussa ja sukupuolten väliset oppimiserot ovat oecd maiden suurimmat

päättäjien pitäisi ymmärtää että koulu ei nykypäivänä ole pelkästään paikka missä opetetaan se on osalle oppilaista ainoa paikka jossa lapsi tulee nähdyksi ja hänestä ollaan kiinnostuneita arvoisa puhemies tämä alleviivaa koulutukseen panostamisen tärkeyttä vihreiden arvovalinta olisi ollut panostaa tänä vuonna puoli miljardia euroa lisää koulutukseen me vihreät haluamme rakentaa lapsiystävällistä suomea jokaisen lapsen unelmat ovat yhtä tärkeitä eikä yhdenkään lapsen koulutie saa katketa liian varhain arvoisa puhemies koulutus on myös talouskysymys työelämä on murroksessa myös hallitus on sen tunnistanut myös hallitus on tunnistanut sen että erityisen suuressa vaarassa tippua työmarkkinoilta ovat ne kuusisataakaksikymmentätuhatta henkilöä joilla ei ole toisen asteen koulutusta hallitus väittää vastaavansa näihin huoliin ammatillisen koulutuksen reformilla vaikka se tosiasiassa on leikannut nimenomaan ammatillisesta koulutuksesta satayhdeksänkymmentä miljoonaa euroa nämä leikkaukset johtavat siihen että yhä useampi nuori jätetään yksin työpaikalle oppimaan ja samalla opettajia on jouduttu ja joudutaan irtisanomaan tulevien vuosien aikana nämä leikkaukset johtavat alueelliseen eriarvoistumiseen kun koulutuspaikkoja vähennetään ja toimipisteitä suljetaan pienemmiltä paikkakunnilta arvoisa puhemies vihreät ovat tyytyväisiä jokaisesta uudesta työpaikasta ja talouden vahvistumisesta on hiekkalaatikkopolitiikkaa kinastella milloin ja kenen toimesta talouskasvu on vihdoin rantautunut suomeen olennaista on nyt katsoa tulevaisuuteen pääministeri totesi puheessaan että hyvänä aikana on vaikea tehdä uudistuksia mutta juuri silloin niitä pitää tehdä ja hyvä eduskunta olen tästä aivan samaa mieltä pääministerin kanssa suomen talouden haasteet ovat ennen kaikkea rakenteissa ihmisten perusturvaa ja koulutusta heikentämällä suomea ei laiteta kuntoon sen sijaan verotusta sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita uudistamalla varaudutaan kestävällä tavalla tulevaisuuteen

arvoisa puhemies silmät ovat sielun peili mutta suu kertoo asemasta yhteiskunnassa köyhillä ei ole varaa hammaslääkäriin ylipäätään väestöryhmien väliset terveyserot ovat suomessa yhä selvempiä ja kansainvälisesti katsottuna suuria suomessa vähävarainen mies kuolee kuusi vuotta varakasta miestä aiemmin arvoisa puhemies kevään isoin asia ja koko eduskuntakauden tärkein kysymys eduskunnassa on sosiaali ja terveydenhuollon uudistus sote uudistus tarvitaan jotta suomalaiset voisivat jälleen luottaa julkiseen terveydenhuoltoon kuitenkin jos hallituksen sote esitys toteutuu tulevat asiakasmaksut nousemaan entisestään vähävaraisilla ei ole enää varaa hoitaa vaivojaan ja terveyserot kasvavat hallituksen markkinaehtoisuuteen perustuva sote malli on kallis suomen taloudelle ja potilaille edullinen se on terveysjäteille joille luodaan rahastusautomaatti asiantuntijat ovat arvioineet kustannusten nousevan jopa miljardeilla hallitus leikkii kallista ja vaarallista leikkiä kansanterveyden ja kansantalouden kustannuksella vasemmisto on esittänyt oman sote uudistusmallin kaventaisimme terveyseroja lisäämällä palveluiden integraatiota alentamalla asiakasmaksuja ja helpottamalla terveyskeskukseen pääsyä olemme edelleen valmiita kaikkien puolueiden yhteiseen lainvalmisteluun arvoisa puhemies hallituksen sote uudistuksesta tuttua markkinamallia ollaan uittamassa myös maakuntien työllisyyspalveluihin kasvupalvelulakiluonnos pirstoo työllisyyden hoidon kokonaisuutta entisestään mutta ei ratkaise itse ongelmaa eli työkkäreiden liian niukkoja resursseja ja työttömien byrokratialoukkuja sote ja maakuntauudistuksen lakipaketteja ei ole vielä saatu eduskuntaan maakuntien tehtäviä ja palveluiden järjestämisen periaatteita ei ole vielä edes päätetty mutta jo reilun puolen vuoden kuluttua ihmisten pitäisi äänestää maakuntavaaleissa aikataulu on täysin epärealistinen ja epädemokraattinen arvoisa puhemies ei maan asioita voi näin hoitaa toinen asia sitten on pysyykö hallitus kasassa ja riittävän yhtenäisenä sote uudistuksen läpiviemiseksi suomalaisten sosiaali ja terveyspalvelut olisivat jo kunnossa mikäli hallitus ei olisi tehnyt yksityistämisvimmassaan poliittisia lehmänkauppoja on käynyt selväksi kenen ehdoilla uudistusta valmistellaan kokoomuksen ja ja ylikansallisten terveysyritysten välillä on pyöröovi josta sujahdetaan sujuvasti päättäjistä lobbareiksi olette hukanneet pörriäisseikkailujen vuoksi paljon aikaa eikä perhevapaauudistuksen surullinen mahalasku kerro hyvää hallituksen päätöksentekokyvystä kun sipilän hallitus aloitti pääministeri uhosi perustavansa avokonttorin jossa vatulointi lopetetaan paljon puheita vähän villoja heikon valmistelun sisäisten ristiriitojen sekä asiantuntijoiden ja opposition sivuuttamisen vuoksi hallitus on joutunut perumaan lukuisia huonoja esityksiä tämä hallitus on lähinnä tehnyt tulonsiirtoja hyvätuloisille ja nimittänyt vähävaraisiin kohdistuvia leikkauksia uudistuksiksi todelliset uudistukset jäävät ilmeisesti seuraavan hallituksen tehtäväksi arvoisa puhemies nyt pitää kuitenkin katsoa tulevaisuuteen suomi on saanut paljon myönteistä julkisuutta perustulokokeilullaan kokeileminen on hyvä asia ja perustulon suuntaan eteneminen on vasemmiston mielestä välttämätöntä tulevaisuudessa perustulon ajatuksena on vapauttaa ihmisiä byrokratiasta turvata toimeentulo muuttuvassa maailmassa ja kannustaa työntekoon ja itsensä kehittämiseen hallituksen sosiaali ja työllisyyspolitiikka on kuitenkin kääntynyt menneisyyteen perustulokokeilun jatko on evätty ja tilalle on tullut niin sanottu aktiivimalli joulun alla hallitus runnoi läpi työttömiä epäoikeudenmukaisesti kurittavan työttömyysturvaleikkurin onneksi eduskunta pääsee kansalaisaloitteen myötä käsittelemään asiaa uudestaan vasemmisto haluaa kumota aktiivimallin koota työllisyyspalvelut yhdelle luukulle ja panostaa työttömien työllistymispalveluihin sujuvoittaa työn vastaanottamista suojaosia nostamalla sekä edelleen helpottaa työttömänä opiskelua haluamme purkaa karenssit ja siirtyä työttömien kurittamisesta kannustamiseen arvoisa puhemies myös taloudessa pitää katsoa tulevaisuuteen eikä menneisyyteen suomen talouden menestys ei ei ratkea työpäivän pidentämisellä ja työntekijöiden kyykytyksellä vaan osaamisella ja kekseliäisyydellä on onneksi kääntynyt laskusuuntaan mutta niin on valitettavasti suomen koulutustasokin koulutus ja tutkimusleikkaukset nakertavat tulevaisuuden menestystä nämä valtiopäivät ovat viimeinen mahdollisuus tälle eduskunnalle löytää riittävät satsaukset koulutukseen ja tutkimukseen

arvoisa puhemies värderade talman millaisia johtopäätöksiä voi tehdä kun vaalikauden viimeiset valtiopäivät ovat käynnistyneet suomella on takanaan sata vuotta itsenäistä hyvinvointivaltion rakentamista meillä on yksi maailman terveimpiä hyvinvoivimpia ja parhaiten koulutettuja väestöjä meillä on suhteellisen vakaa poliittinen järjestelmä ja vakaat yhteiskunnalliset instituutiot kaikki tämä on kilpailukyvyllemme tärkeää mutta kaikkein tärkeintä on se että olemme rakentaneet tämän yhdessä elämme nyt vuotta kaksituhattakahdeksantoista ja edessämme on aikamoisia haasteita jotka ovat samalla mahdollisuuksia

ja pohjoismaisella mallilla on suuri potentiaali meidän pitäisi oppia toimimaan vieläkin enemmän yhdessä meidän ei pidä myöskään unohtaa että yhteenlaskettuna pohjola on maailman kahdenneksitoista suurin talous kun tarkastelemme kehitystä omassa maassamme tiedämme että tekoäly on tulevaisuutta sen tulee olla tasa arvoisesti kaikkien saatavilla asun itse pohjanmaan maakunnassa joka on tarmokkuudestaan tunnettu tiedän että salaisuus myönteisen yhteiskunnallisen kehityksen takana on aloitteellisuus yhteenkuuluvuus ja yritteliäisyys kukaan ei sen sijaan halua holhoamista tai lisää byrokratiaa annetaan sen vuoksi maakuntien päättää itse miten ne haluavat kehittyä toistan nyt kun maakuntamalli näyttää toteutuvan pitäkää huoli siitä että lainsäädäntö on

rkp uskoo että ihmiset maakunnissa tietävät paremmin mitä maakunnat tarvitsevat kuin virkamiehet ministeriöidemme kirjoituspöytien takana antakaamme maakuntien päättää terveydenhuollostaan päivystyksistään ja siitä missä mikin leikkaus tehdään vielä arvoisa hallitus ehditte muuttaa ehdotustanne rkp ja eduskuntaryhmämme haluaa myös puhtaan ympäristön ja suomen joka kantaa vastuunsa ilmastopolitiikasta meidän on uudistettava suomea ja tarkasteltava koko potentiaaliamme meillä on nobel palkinnon saajat holmström ja ahtisaari myös eurooppa politiikassa meidän pitää olla pieni maa jolla on suuria ajatuksia tässä on syytä kysyä pääseekö hallitus tähän se että hallitus on päättänyt sanoa ei suomen lisäpaikalle eu parlamentissa brexitin seurauksena vaikuttaa käsittämättömältä lisäpaikalla myös ahvenanmaan edustus unionissa voitaisiin ratkaista suomen ja hallituksen tulisi tarkistaa myös turvapaikkapolitiikkaansa ihmisiä ei voi lähettää takaisin kuolemaan yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan eu tasolla ja tässä suomen pitää toimia eikä painaa jarrua uuden sisäministeri mykkäsen kiintiöpakolaisia koskeva avaus on vastuullinen ja looginen sekä kaiken tuen arvoinen

voimme tehdä sen johtopäätöksen että kurssimuutosta tarvitaan monilla politiikan alueilla miten hallitus käyttää viimeisen vuotensa suomen kansa ansaitsee parempaa kuin hallituksen jota leimaavat repivät riidat joissa suomalaisten paras uhkaa jäädä sivuseikaksi

arvoisa rouva puhemies olemme aloittaneet tämän vaalikauden viimeiset kokonaiset valtiopäivät hallituksella on vain tämä vuosi aikaa maaliin keskeiset uudistukset kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä on koko vaalikauden ajan ollut valmis rakentavaan yhteistyöhön ja on sitä edelleen myös hallitukselta vaaditaan yhteistyöhalua mikäli se aikoo saavuttaa tavoitteensa kansainvälisten suhdanteiden myötä maamme talous on lähtenyt kasvuun ja myös työllisyystilanne on kohentunut hallituksen ei kuitenkaan pidä tuudittautua hyvän olon tunteeseen koska paljon työtä on yhä tehtävänä arvoisa puhemies kdn eduskuntaryhmä ajaa inhimillistä politiikkaa kestävä kehitys ja ihmisten kestävä hyvinvointi on kdn missio hallituksen tulee talouskasvun aikaansaamisen ja työllisyyden parantamisen lisäksi huomioida miten ne saadaan valjastettua kestävän kehityksen ja ihmisten kestävän hyvinvoinnin parantamiseksi talouskasvusta ei ole mitään iloa jos sen hyödyt valuvat suurpääoman pohjattomaan laariin talouskasvun vaikutuksista pitää tavallisen kansankin hyötyä suhdanteista riippumatta emme saa unohtaa yhteiskunnan vähäosaisia ja köyhiä eläkeläisten erityisesti köyhyydessä elävien eläkeläisten asemaa tulee parantaa meidän tulee tarttua yhteiskuntaamme vaivaaviin inhimillisiin haasteisiin kuten yksinäisyyteen ja päihdeongelmiin yhteisöllisyyttä on parannettua se vaikuttaa oleellisesti ihmisten hyvinvointiin yhteiskunnan arvot tulevat esiin siinä kuinka hyvin huolehdimme kaikkein heikommassa asemassa olevista kansalaisista tällä hetkellä ei voi sanoa että kohtelisimme vanhuksiamme sillä arvokkuudella mitä he ansaitsevat eutanasian sallimisen sijaan meidän päättäjien on tartuttava rivakasti toimeen ja pistettävä vihdoin vanhuspalvelut ja saattohoito kuntoon koko maassa lapset tulee nostaa keskiöön päätöksenteossa aikuisten toiveiden ja ideologisten päätösten sijaan kristillisdemokraatit haluavat näillä valtiopäivillä puolustaa lasten ensisijaista oikeutta isään ja äitiin mikään lakimuutos ei voi muuttaa vanhemmuuden todellisia perusteita haluamme puolustaa myös lapsiperheiden oikeutta itse päättää lastensa hoidosta kdn esittelemä kustannusneutraali hoitorahamalli taaperobonus toisi lisää joustavuutta valinnanvapautta ja säilyttäisi myös kotihoidon mahdollisuuden työttömälle parasta aktivointia on työpaikka siksi vaadimmekin hallitukselta edelleen toimia uusien työpaikkojen syntyyn yrittäjyyden tukemiseen ja koulutuksen tason parantamiseen vauhtia pienyrittäjyyteen antaisi myös alvirajan nosto jonka valmisteluun hallituksen olisi syytä ryhtyä lisäksi tarvitaan kdn kannustavan perusturvan kaltainen sosiaaliturvan uudistus joka poistaisi kannustinloukut ja tekee työnteosta aina kannattavaa arvoisa puhemies sote uudistusta tarvitaan kipeästi jotta kattavat ja yhdenvertaiset sosiaali ja terveyspalvelut turvataan koko maassa uudistus on toteutettava asiantuntijoiden viitoittamaan suuntaan kestävään asiakaslähtöiseen ja pitkällä aikavälillä säästöjä tuovaan uudistukseen tarvitaan myös tiivistä yhteistyötä opposition kanssa ensi viikolla eduskunnan käsittelyyn tulevat tiedustelulait tulee voimaan nopealla aikataululla suomi ei voi jättäytyä kehityksen ulkopuolelle muiden maiden tiedustelupalveluiden hyvän tahdon varaan turvallisuusviranomaiset tarvitsevat työkalut terrorismin torjuntaan selkeällä ja kattavalla lainsäädännöllä tulee määritellä viranomaisten oikeudet ja velvollisuudet jotta myös ihmisten yksityisyydensuoja turvataan arvoisa puhemies euroopan unionin kehitys huolettaa monia kansalaisia kdn eduskuntaryhmä edellyttää että näiden valtiopäivien aikana eduskunnassa käydään kattava keskustelu eun ja euron kehityksestä kansalaisilla on oikeus tietää mihin suuntaan eu on menossa ja mihin eri eduskuntapuolueet haluavat euta viedä hyssyttelyn ohi kd ei halua eusta liittovaltiota eikä halua olla sellaisessa kehityksessä mukana kd haluaa torjua komission esitykset yhteisvastuun lisäämisestä emme halua yhteistä talous ja finanssiministeriä emme yhteisvastuullista euroopan valuuttarahastoa emmekä yhteistä velkajärjestelymekanismia tämä on kdn kanta mikä on hallituksen ja mikä on eduskunnan kanta lopuksi haluan toivottaa kaikille hyvää ystävänpäivää
kiitoksia nyt on kaikki ryhmäpuheenvuorot pidetty ja pääministeri sipilä viisi minuuttia

no niin nyt lähdetään sitten debattiin ja sen jälkeen kun on sitä jonkin aikaa käyty sitten myös muut ministerit vastaavat mutta nyt pyydän niitä edustajia jotka haluavat käyttää enintään kahden minuutin mittaisen vastauspuheenvuoron varaamaan ne painamalla viides painiketta ja nousemalla seisomaan

arvoisa puhemies täällä pahoiteltiin sitä että perhevapaauudistus tässä kohtaa kaatui se on harmi asia aivan totta totta kai tämä perhevapaauudistus tarvitaan ilman muuta ja sen takia siihen aiheeseen pitää palata ennen pitkää tämä tarkoittanee seuraavia hallitusohjelmaneuvotteluja ainakaan sen pidemmälle se asia ei saa ei saa mennä mutta tämän uudistuksen on aidosti parannettava perheiden asemaa ei heikennettävä tässä on hyvin tärkeä lähtökohta keskustassa tärkeää lähtökohdaksi ja näkökulmaksi on lasten ja perheiden tarpeet se on se oikea näkökulma ja jotta hyvä uudistus voidaan toteuttaa edustaja zyskowicz sille on turvattava myös riittävä rahoitus arvoisa puhemies nyt valmisteltu uudistus olisi ollut isolle osalle perheistä ja etenkin pienituloisimmille perheille leikkaus toimeentuloon ja tätä emme keskustan piirissä hyväksyneet aika merkittäväkin leikkaus me uskomme että perheet tietävät poliitikkoja paremmin kenen ja miten lapset on hyvä hoitaa valintojen pitää olla perheissä mutta perheillä pitää olla kunnolliset tasa arvoiset valinnan mahdollisuudet tehdä näitä valintojaan isiä on kuitenkin eri tavoin kannustettava ottamaan nykyistä enemmän vastuuta lastenhoidossa ja käyttämään enemmän perhevapaita arvoisa puhemies suomessa on myös erinomainen varhaiskasvatusjärjestelmä ja on myös erinomaista että perheet voivat niin halutessaan hoitaa lapsia myös kotona kotihoidon tuki mahdollistaa tämän ja tämän vaihtoehdon olemassaoloa me kyllä myös jatkossa haluamme puolustaa mutta valinta arvoisa puhemies se on perheiden

en en puhu nyt perhevapaista niiden aika on on kyllä edessä siihen pitää ratkaisu löytyä ja ja taaksepäin on turha tässäkin asiassa katsoa vaan pitää mennä eteenpäin ja hakea sellainen ratkaisu joka on perheiden kannalta hyvä ja korostaa perheiden omaa valintaa ja myös turvaa lasten tulevaisuuden mutta puhun edelleen taloudesta koska ilman kunnossa olevaa taloutta meillä ei myöskään ole näitä etuuksia perheille talouspolitiikan arviointineuvosto on lähettänyt tuoreita terveisiä siitä että noususuhdanteessa hallituksen finanssipolitiikka olisi liian liian kevyttä ja ja rakenteellinen jäämä kasvaa siinä on totuuden perä mutta puolustukseksi kuitenkin totean sen että että esimerkiksi työn verotuksen keventäminen on hallitukselta ollut täysin tietoinen ratkaisu tässä tilanteessa täysin tietoinen ratkaisu jolla halutaan tukea työllisyyskehitystä ja sillä vauhditettiin myös kilpailukykysopimuksen syntymistä hallitus teki oman osansa siinä ja ja nyt tällä hetkellä nähdään nähdään että tämä on ollut oikea valinta hallituksen talouspolitiikka on tuloksellista talous kasvaa työllisyys kasvaa niin kuin täällä on todettu

on paras kahteenkymmeneenseitsemään vuoteen tällä hetkellä korkeimmillaan ja ja se kertoo siitä että tämä valinta on ollut oikea eli verotuksen keventäminen tässä tilanteessa on oikea tämä kasvu ei kuitenkaan poista tätä meidän rakenteellista ongelmaa työllisyyden sisällä meillä on ryhmiä siellä esimerkiksi pitkäaikaistyöttömät joiden on erittäin vaikea työllistyä ja sen takia meidän pitää kohdistaa toimenpiteitä näihin yksittäisiin ryhmiin jotta heidänkin polkunsa työelämään ja parempaan ansiotuloon oman ja perheidensä tulevaisuuden rakentamiseksi mahdollistuu sen eteen teemme työtä tämän hallituskauden loppuun asti siihen olemme sitoutuneet

puhemies silloin kun hallitusohjelma julkaistiin niin terveyden ja hyvinvoinnin laitos viranomaistaho arvioi hallitusohjelman ja totesi että tämä hallitus tuhoaa sen perinnön joka edelliseltä hallitukselta jäi liittyen eriarvoisuuskehitykseen ja tuloerojen kasvattamiseen se on tapahtunut käytännössä silloin varoitettiin jo siitä että tämä hallitusohjelma tulee johtamaan eriarvoisuuden kasvuun tuloerojen lisääntymiseen

tämä on se fakta mitä varten tästä on joka joka vuosi tarjottu hallitukselle vaihtoehtoa jolla olisi korjattu näitä hallituksen eriarvoistavan politiikan ikäviä piirteitä arvoisa puhemies

äitien isien oikeus lapsiin lapsien oikeus isiin äitien oikeus tasa arvoiseen työelämään olisivat kaikki niitä asioita joita olisi voitu viedä viedä eteenpäin tällä perhevapaajärjestelmällä nyt te luovuitte siitä te luovuitte siitä sen takia että ideologisista syistä ette voineet lähteä kehittämään työelämän tasa lähteä kehittämään työelämän niitä piirteitä jotka vaativat korjausta isien äitien ja perheitten näkökulmasta te olette asettanut pääministeri sipilä juho saaren työryhmän pohtimaan eriarvoisuuskehityksen ongelmia ja sitä miten niitä voisi poistaa tuota ongelmaa köyhyyttä eriarvoisuutta ei voi ratkaista ilman resursseja te olette kuitenkin tässäkin asiassa asettanut reunaehdoksi sen että se ei saa nostaa kustannuksia pääministeri sipilä köyhyyttä eriarvoisuutta ei voi torjua edes suomalaisessa yhteiskunnassa ilman että siihen käytetään voimavaroja teidän hallituksenne täytyy muuttaa tässä suhteessa suuntaa teillä on nyt vähän vajaa puolitoista vuotta aikaa muuttaa suuntaa hakea semmoista linjaa joka torjuu

arvoisa puhemies perhevapaauudistuksesta haluan kertoa vain sen että siniset eivät vihaa kotiäitejä kielivapauden kielivapauden myötä ensi syksynä jopa kaksituhattakaksisataa viides ja kuudesluokkalaista saa valita vapaasti vapaasti molemmat koulussa opiskelemansa vieraat kielet jos heidän kuntansa on mukana kokeilussa vielä ehtisi kuntia ilmoittautua tähän kokeiluun mukaan vapaus jatkuu koko koko peruskoulun ja toisen asteen kokeilu on ensimmäinen askel kielipolitiikan uudistamisen tiellä arvoisa puhemies silloin tällöin hellitellään ajatusta asiantuntijoiden johtamasta valtiosta kuinka silloin tehtäisiin niin sanotusti oikeita ja tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä lopulta asiantuntijoidenkin täytyisi kyllä ottaa arvot ja maailmankuva avuksi henki ei elä vain materiasta sinisten arvomaailma pohjautuu suomen maaseudun puolueen ikiaikaiseen viisauteen jokainen ihminen ja jokainen elämä on arvokas ihmisarvo on jakamaton ja mittaamaton niin kaupungeissa kuin

arvoisa puhemies saksassa kokoon harsittu tuore hallitusohjelma on karua luettavaa eu jäsenmaiden itsemääräämisoikeuden kannalta britannian eu eron myötä saksan ja ranskan päätösvalta korostuu entisestään ja liittovaltiokehitys syvenee armotta jos saksa ja ranska saavat siitä päättää ellemme me täällä suomessa kamppaile ahkerasti liittovaltiokehitystä vastaan niin meille jää vain sivustaseuraajan rooli kun valta keskittyy yhä syvemmälle brysseliin ainakin tähän asti sipilän hallitus on pitkälti nöyrtynyt nöyrtynyt liittovaltiota kohti johtavien esitysten edessä tästä myöntyväisyyspolitiikasta nähtiin selvät merkit viime joulukuussa kun eu valtaa käyttävä eduskunnan suuri valiokunta muodosti kantansa eun suuntaviivoihin erityisesti kokoomuksen ja valtiovarainministeri orpon taholta on kuultu viime kuukausina tasaiseen tahtiin lausuntoja joiden mukaan suomen tulee pyrkiä yhä syvemmälle eun ytimiin se näyttää olevan koko sipilän hallituksen nykylinja eun suhteen tai ainakaan mitään muita näkökantoja ei hallituspuolueiden taholta ole juuri esitetty julkisuudessa
arvoisa puhemies on hyvä että talous on lähtenyt lopulta kasvuun vaalikauden alussa tehtyjen toimenpiteiden myötä mutta puheenvuoroissa tänään on myös noussut esille huoli kansalaisten taloudellisesta eriarvoisuudesta ja siitä että heikompiosaisten suomalaisten ahdinko jopa syvenee talouden orastavasta kasvusta huolimatta

eduskunta on asettanut suuren toivon tälle juho saaren köyhyystyöryhmälle ja sen tuloksille mutta valitettavasti nyt alkavat olla käsillä viime hetket jotta sipilän hallitus ehtii toteuttaa saaren työryhmän suositukset köyhyyden ehkäisystä ja hoidosta sen verran lähellä loppuaan tämä vaalikausi jo on

kuten varsin hyvin tiedetään kansalliset taloudet kulkevat aina kansainvälisen talouden virrassa nousu ja laskusuhdanteet eivät ole kansallisten päättäjien käsissä yksin kunnian ottaminen tai syyllisten etsiminen ei suhdanteiden heilahdellessa ole vastuullista puhetta

miljoonaa euroa lisää köyhyyden vähentämiseen tämä olisi voitu tehdä ilman että velkaa otetaan yhtään enempää kuin mitä hallitus tekee vihreiden vaihtoehdolle olisi toden totta tarvetta kun koulutuksen eriarvoisuus kasvaa ja pienituloisten köyhyys lisääntyy tästä esimerkkinä ovat tosiaan sosten tuoreen selvityksen tulokset joiden mukaan tuloerot ovat kääntyneet kasvuun ja työttömät lapsiperheet ja opiskelijat ovat hallituksen politiikan kärsijöinä yksi sitaatti tästä selvityksestä jos suomessa halutaan aidosti pysäyttää eriarvoisuuden lisääntyminen pitkällä tähtäimellä meillä ei ole varaa harjoittaa politiikkaa jossa pienituloiset kotitaloudet ovat suurimpia häviäjiä kysymykseni kuuluu pääministeri sipilä mikä on hallituksen tahtotila vaihtoehtoja on kaksi sipilän hallituksen politiikan jatkaminen tai selkeä suunnanmuutos jos hallitus ymmärtää tilanteen vakavuuden minkälaisiin toimenpiteisiin olette valmiit verotuksessa ja pienituloisten etuuksien osalta oletteko valmiita poistamaan perusturvaetuuksien indeksijäädytykset ja kompensoimaan aikaisempia leikkauksia

arvoisa puhemies joskus tasa arvon edistäminen maksaa mutta se myös maksaa itsensä takaisin sukupuolten tasa arvo on yksi suomen vahvuuksista ja ylpeyksistä onkin erittäin surullista että perhevapaauudistus koki mahalaskun tarvitaan miesten isyyden vahvistamiseksi ja naisten työmarkkina aseman parantamiseksi sekä järjestelmän joustavoittamiseksi sillä perheet ja tarpeet ovat erilaisia kunnollinen perhevapaauudistus maksaa ja se saa maksaa vasemmisto toivoo että perhevapaauudistus saadaan vihdoin aikaiseksi ja sille varataan riittävä budjetti esitämme uudistuksen toteuttamista kuusi plus kuusi plus kuusi mallin mukaisesti jossa isille osoitettuja perhevapaakuukausia ja perheiden sisäistä joustoa lisätään kuitenkaan leikkaamatta äidille mahdollisia kuukausia

arvoisa puhemies on erittäin surullista että hallitus ei ole päässyt sopuun perhevapaista lapset ja perheet olisivat ansainneet parempaa ja on erittäin surullista katseltavaa myös että hallituksen ministerit riitelevät keskenään ja että jota niin moni perhe odottaa ei tule mitään mutta sitten joka ei tule vaikuttamaan ja jota kukaan ei oikeastaan odotakaan omassa arjessaan sitä pitää kyllä runnata läpi eikö olisi nyt viisasta tehdä niitä uudistuksia jotka kansalaiset tarvitsevat eikä niitä uudistuksia joita kukaan paitsi ehkä keskusta kun on maakuntauudistuksesta kyse ei halua olisi rehellistä katsoa mitä voidaan tehdä sen eteen että parannetaan perheitten ja lasten asemaa tämän päivän suomessa eikä miettiä sitä mikä parantaa juuri tällä hetkellä jonkun poliittisen ryhmän suosiota

rkpllä on hyvä malli perhevapaitten uudistamiseksi ja tarjoamme sen maksutta hallitukselle käytettäväksi
arvoisa puhemies sote uudistuksen tärkeä lähtökohta on turvata oikea aikaiset yhdenvertaiset sosiaali ja terveydenhuollon palvelut kaikkialla suomessa kaikille tarvitseville joustavat hoitopolut ja hyvä katkeamaton yhteistyö perusterveydenhuollon sosiaalipalveluiden ja erikoissairaanhoidon välillä tulee saada käytäntöön tähän tarvitaan riittävät resurssit myös muutosprosessin aikana muutos on tehtävä hallitusti kysyisinkin ministereiltä kuinka hallitus varmistaa että muutos tehdään hallitusti ja kuinka hallitus varmistaa riittävät resurssit myös muutosprosessin aikana perhevapaauudistusta ajatellen kd on esitellyt kustannusneutraalin hoitorahamallin taaperobonuksen mikä lisäisi joustavuutta lisäisi valinnanvapautta ja säilyttäisi myös kotihoidon mahdollisuuden ja kysynkin voisiko hallitus vielä harkita tämän mallin toteuttamista se on kustannusneutraali

sitten siirrytään enintään minuutin mittaisiin vastauspuheenvuoroihin

arvoisa puhemies jos yhteen sanaan pitäisi kiteyttää suomalaisen yhteiskunnan menestys niin se on luottamus luottamus siihen että jokainen sukupolvi jokaiset päättäjät haluavat parempaa aina tuleville seuraaville polville lapsissa on suomen tulevaisuus ja lapsille hyvä suomi edellyttää perhemyönteistä politiikkaa ja tasa arvoisempi parempi työelämä edellyttää tekoja päättäjiltä erityisesti nyt olisi tarvittu perhevapaiden uudistamiseksi suomessa on pohjoismaisesti pohjoismaisesti verrattuna tasoltaan alhaisin ja jäykin perhevapaajärjestelmä ja nyt juuri olisi ollut mahdollisuus uudistaa suomalaisten perheiden perhevapaat kaksituhatta luvulle mutta tämä hallitus ei sitä kykene tekemään johtopäätös on selvä arvoisa puhemies tällä hallituspohjalla suomalaisia perhevapaita ei pystytä uudistamaan kaksituhatta luvulle

arvoisa puhemies vaikka perhevapaat tarvitsevat uudistusta niin hyvä sentäs ole lähdetty sille linjalle että yhteiskunta päättäisi perheen puolesta kuka saa olla kotona koska se on kommunismia rahaliiton ongelmat eivät ratkea sillä että me teemme uusia kommervenkkejä teemme uusia järjestelmiä korvataksemme rahaliiton ongelmia ja me tiedämme sen että meillä on oikeasti kaksi vaihtoehtoa joko liittovaltio tai sitten rahaliitto purkautuu tämä on taloustieteilijöiden näkemys on älyllistä epärehellisyyttä väittää että rahaunioni valuuttaunioni voisi toimia ilman liittovaltiota meidän pitää päättää haluammeko me olla eurojunassa mukana

arvoisa rouva puhemies pääministerin puheessa mainittiin koko koulutusjärjestelmän uudistaminen ja korostettiin työllisyysasteen nostoa nämä ovat varmasti meille kaikille yhteisiä ja tärkeitä tavoitteita me tiedämme että meidän on satsattava koulutukseen voimakkaasti jos me haluamme selvitä työn murroksesta ja siitä globaalista murroksesta mikä tulee kun robotit ja digitalisaatio tulevat osaksi työelämää

lisäksi minä haluaisin korostaa sitä että jos me haluamme tehdä mahdollistavan yhteiskunnan joka purkaa kannustinloukkuja esimerkiksi perustulokokeilun avulla on aivan älytöntä samaan aikaan rakentaa aktiivimallin kaltaisia instrumentteja jotka antavat keppiä silloin kun meidän pitäisi tehdä pitkän aikavälin kestävämpiä ratkaisuja rouva puhemies

arvoisa puhemies pääministeri sipilä te annoitte ymmärtää että oppositio olisi sitä mieltä että suomessa ei ole rakenteellisia ongelmia mutta asiahan on päinvastoin oppositio on tällä hetkellä huolissaan siitä miten hallitus on epäonnistunut rakenteellisten uudistusten teossa yritystukien uudistaminen ei hallitukselta onnistunut vaan siirrettiin vastuu eduskunnalle ja siitä luultavasti seuraavalle hallitukselle perhevapaiden uudistaminen siirtyy seuraavalle hallitukselle ja sosiaaliturvan kokonaisuudistus siirtyy seuraavalle hallitukselle tällä kaudella työttömyysturvan byrokratiaa on päinvastoin lisätty sote uudistuksella piti lisätä integraatiota ja hillitä kustannuskehitystä sen sijaan hallitus nyt tuomassa uudistusta joka vähentää integraatiota ja lisää kustannuksia tällä hetkellä näyttää valitettavasti siltä että tämä hallitus tulee jäämään mieleen lähinnä parkkikiekkojen norminpurusta ja neloskaljan saamisesta ruokakauppoihin

arvoisa puhemies tässä puhuttiin aikaisemmin brexitin jälkeisestä elämästä ja mitä tapahtuu kun britannian tyhjiksi jättämät europarlamenttipaikat jaetaan uudelleen ja laitetaan osittain hyllylle odottamaan uusia jäsenmaita pääministeri antoi ymmärtää että suomi periaatteessa vastustaa lisäpaikkojen jakamista mutta jos niitä tulee niin otetaan mielihyvin vastaan ollaanko siis puolesta vai ollaanko vastaan jokainen suomalainen lisämeppi lisämeppi antaa lisää vaikutusvaltaa lisää edunvalvontaa suomen kannalta tärkeille asioille halutaanko vähemmän eurooppaa ja eurooppaministeri terho haluaa lakkauttaa alueiden komitean siis vähemmällä euroopalla saadaan enemmän eurooppaa vai haluaako suomi vähemmän eurooppaa mikä on linja kyllä vai

puhemies täällä oppositiopuolueet sdp vihreät vasemmistoliitto ja rkp ovat paheksuneet perhevapaauudistuksen kaatamista minä puolestani kiitän hallitusta siitä että epäonnistunut julkisen talouden kustannuksia lisäävä malli haudattiin viime kaudella kristillisdemokraatit kaatoi hallituksessa lukuisat yritykset leikata kotihoidon tukea ja siten perheiden valinnanvapautta ja pikkulasten oikeutta äidin tai isän syliin tällä kaudella sen teki ministeri saarikko kiitos siitä onkin varsin ristiriitaista että tasa arvon edistämiseksi tehtiin malli joka tosiasiallisesti olisi leikannut juuri naisten tuloja ja samalla naisten oikeutta perhevapaisiin täällä olemme kuulleet nyt puheenvuoroja jotka kertovat siitä että kotihoidon tuki on myös tulevaisuudessa tulilinjalla ja sen takia toivon että seuraaviin hallitusneuvotteluihin löytyy sellainen taho joka on valmis puolustamaan kotihoidon tukea
myönnän vielä kolme vastauspuheenvuoroa edustajat heinäluoma kankaanniemi ja niinistö ville ja sen jälkeen pari ministeriä vastaa ja sitten taas jatketaan

arvoisa puhemies kun hallitukseen tuli ilmeisesti ensimmäistä kertaa suomen historiassa perheministeri ajattelin että että nyt lähtee tapahtumaan ja sen takia täytyy sanoa että kyllä hämmästyksen sormi meni ihmetyksen suuhun kun hallitus perheministerin johdolla ilmoitti että perhevapaille ei tehdä yhtään mitään tämän jälkeen seuraavaksi hämmästyin vähintään yhtä paljon kun pääministeri sipilä tuli sanomaan että nyt hanskat muuten tippuu ja emme tee tälle asialle tämän ministerityöryhmän epäonnistuneen työn jälkeen yhtään mitään tämä hallitus siirtää yli vuosi ennen vaaleja tämänkin uudistuksen seuraavalle hallitukselle edellinen hallitus sentään arvoisa pääministeri jaksoi tehdä työtänsä vaalivuotta edeltävän vuoden loppuun siihenkin olisi vielä aika paljon aikaa niin että hanskat takaisin käteen ja laiskanläksylle

arvoisa rouva puhemies herra pääministeri aiotteko te antaa hallituksen tiedonannon eduskunnalle eu politiikasta europolitiikasta brexitistä ja siitä valtavasta muutoksesta joka on tapahtumassa hyvin nopeasti euroopan unionissa jos saksan hallitus muodostuu tälle pohjalle mikä nyt on eduskunnalle olisi tärkeää että se kokonaisuudessaan kävisi keskustelun tiedonannon pohjalta ja äänestäisikin tästä asiasta nähtäisiin nämä eu kannat ja linjaukset toisena asiana kysyn miten aiotte toimia juho saaren työryhmän tulosten pohjalta aiotteko tuoda eduskuntaan jo syksyllä sitä koskevia esityksiä jotka merkitsisivät syrjäytymisen ja köyhyyden tunnustamista ja toimenpiteitä tältä pohjalta lisäksi meillä on liikennetyöryhmä ja yritystukityöryhmä ja odotan että niiltäkin saadaan tuloksia

arvoisa puhemies tämän hallituksen puheiden ja tekojen ristiriita on räikeä tässäkin pääministeri puhui uudistuksista mutta jos katsoo hallituksen tekoja niin tämä hallitus tekee lyhytnäköistä leikkauspolitiikkaa jossa todelliset uudistukset jäävät tekemättä mutta ympäristönsuojelun tasoa heikennetään naisten tasa arvoa ei edistetä ja monet tärkeät osallisuutta parantavat uudistukset jäävät tekemättä mutta perusturvasta sen sijaan leikataan

ja osaamiseen panostamalla suomi pärjää arvoisa pääministeri teidän hallituksenne on tehnyt koulutuslupauksien jälkeen historialliset leikkaukset koulutuksesta jotka yhä jatkuvat suomen tutkimus ja kehitysrahoitus on laskenut lähes kymmenen prosenttia vuonna kaksituhattakuusitoista ja me olemme pudonneet euroalueen keskiarvon alle tk investoinneissa teidän hallituskautenne aikana miten tämä sanojen ja tekojen ristiriita voi olla niin räikeä näyttää siltä että hallitus tavoittelee tällaista banaanivaltiostrategiaa jossa koulutuksen tasoa lasketaan ymmärrättekö tekojenne seurauksia
kaikki ministerit ovat pyytäneet puheenvuoron mutta otamme niitäkin nyt vain muutaman ensiksi elikkä ministerit terho vehviläinen ja tiilikainen kaikille kaksi minuuttia

arvoisa puhemies otan näitä eu kysymyksiä tässä ensisijaisesti esiin suomihan tietenkin noudattaa omaa kansallista etuaan joka lukee myös meidän hallitusohjelmassa hyvin selvästi eli yhteisvastuun lisäämistä emme kannata emussa tai pankkiunionissa sillä lailla että riskejä ei huomioida samaan aikaan kun järjestelmää kehitetään se olisi yksinkertaisesti epäreilua että me otamme muiden puolesta riskejä yhteisvastuumekanismeihin jotka itse jo aiemmin ottaneet toisin sanoen ei ole mitään yksiselitteistä johdonmukaista syytä väittää niin kuin toisaalta tuli täältä salista että välttämättä kasvaa yhteisvastuu aina samaa tahtia kun vain suostumme olemaan ylipäänsä mukana valuuttaunionissa tässä on hyvin tärkeä noudattaa omaa kansallista etua puolustavaa linjaa ja olla aktiivinen eikä vain julistaa julistaa vastarintaa kaikkeen kysyn siis tästä huhtasaaren erityisesti esittämästä huomiosta tarkoititteko siis että meidän tulisi erota eurosta sehän tarkoittaa nykysääntelyllä sitä että meidän tulisi erota myös eusta kuten toki puheenjohtajanne onkin ilmoittanut puolueenne tavoitteeksi eli saadaanko tähän selkeä ilmoitus nyt tästä linjasta jonka jälkeen kuten itse sanoitte voidaan käydä tätä keskustelua selkeästi kun ette anna äänestäjille väärää tietoa

esittäneet tämä uudistusten vastustaminen on ollut täällä hyvin aktiivista läpi vaalikauden nyt itketään paljon että perhevapaauudistus ei syntynyt ja ymmärrän että se on ikävä asia mutta te olette vastustaneet kaikkia niitä uudistuksia mitkä täällä ovat syntyneet ja epäilenpä että te olisitte vastustaneet myös tätä uudistusta jos se olisi tänne tullut joskus käsiteltäväksi te

perin merkillinen tämä vastustuslinja jossa on johdonmukaista ainoastaan se että te vastustatte

arvoisa puhemies palaan ihan samaan asiaan mistä edellä ministeri terho tätä hallitusta ei kyllä voi syyttää siitä että meillä ei olisi uudistuksia jatkuvasti käsissä meillä on historian suurin uudistus sote ja maakuntauudistus ja siitä korjaan sen verran että yli neljäkymmentä lakia on jo täällä eduskunnan käsittelyssä ja valinnanvapauslaki tulee tänne parin viikon päästä mutta miksi erityisesti haluan tässä nyt sanoa ja mistä asiasta niin haluan sanoa tästä kun sanottiin

työtulojen sosiaaliturvan ja verotuksen yhteensovitusta ja se on tämä kansallinen tulorekisteri olemme laittaneet siihen lähes viisikymmentä miljoonaa euroa rahaa ja ensimmäinen erä siitä tulee voimaan vuonna kaksituhattayhdeksäntoista se tulee tarkoittamaan sitä että kaikki yritykset laittavat samalla kertaa sinne palkkatulot ne laitetaan kerralla sinne ja sitten ovat tarvitsijoitten käytössä tämä uudistus jo sillä kertaa tulee tarkoittamaan sitä että kaikkiaan kahden pilkku kahdeksan miljoonan palkansaajan tulotiedot ovat siellä samassa ja jokainen meistä pystyy niitä itse katsomaan tämä on iso uudistus seuraavana vuonna eli kaksituhattakaksikymmentä sinne tulee myös sosiaalietuudet eli tämä iso kokonaisuus tarkoittaa sitten että kaiken kaikkiaan neljän pilkku kuuden miljoonan tulonsaajan tulotiedot ovat näkyvissä ja tätä ei pitäisi kyllä väheksyä niin kauan kuin minä olen ollut tässä salissa lähes parikymmentä vuotta täällä on koko ajan puhuttu siitä

uudistuksen tämä ei ole pelkästään järjestelmäuudistus vaan tämä tulee auttamaan jokaista kansalaista ja päästään näistä kannustinloukuista jonkun verran eroon
ministeri tiilikainen kaksi minuuttia

arvoisa puhemies monet ryhmät kantoivat huolta ilmastonmuutoksesta ja siitä onkin syytä kantaa huolta siksipä juuri on suomi ollut vahvasti mukana rakentamassa eun vuoteen kaksituhattakolmekymmentä tähyävää ilmastopakettia olemme etujoukoissa myös teoissa valmistelemme kivihiilen lopettamista energiantuotannossa viimeistään vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tuontiöljyn käyttö puolitetaan liikenteen päästöt puolitetaan samalla aikataululla ja uusiutuvan energian osuus nostetaan yli viiteenkymmeneen prosenttiin suomi on näyttänyt suuntaa paitsi eussa myös laajemmin kansainvälisessä ilmastopolitiikassa itse asiassa suomen asema kansainvälisessä ilmastopolitiikassa ei ole koskaan ollut näin vahva kuin nyt olimme merkittävä tekijä irti hiilestä koalitiota perustettaessa viime syksynä bonnissa olemme nostaneet suomen kiertotalouden edelläkävijäksi hiilineutraaliustavoite vuodelle kaksituhattaneljäkymmentäviisi pariisin sopimuksen mukaisesti suomi ja ruotsi ovat tämän uskaltaneet asettaa se tarkoittaa että painamme päästöjä niin paljon alas että vahvana säilyvät hiilinielumme pystyvät sitomaan vastaavan määrän hiilidioksidia edelläkävijyys on paitsi ympäristön ja ilmaston etu myös suomalaisten yritysten etu se avaa kasvumahdollisuuksia viennissä yrityksille mahdollisuuksia saada lisää kestäviä työpaikkoja suomalaisille mutta myös ihmiset on saatava vahvemmin mukaan ilmastotyöhön siksi tuki kaasu ja sähköautoilulle on siksi raideliikenteen ja pyöräilyn mahdollisuuksia parannamme siksi luomme älykkäillä sähköverkoilla mahdollisuuksia kuluttajille ottaa aktiivisemmin osaa sähkömarkkinoihin tuemme myös kuntien ja maakuntien ilmastotyötä
sitten muutama minuutin jälleen ja sen jälkeen sitten taas ministerit

puhemies uudistus on positiivinen sana se tarkoittaa jotain uutta parempaa tulevaisuutta tämän hallituksen kielenkäytössä erityisesti koulutusleikkauksissa erityisesti koulutusleikkauksissa uudistus on saanut uuden merkityksen sen sanan sisältö on käytännössä menojen vähennykset leikkaukset pois tämä on tämän hallituksen

puhemies perusturvan ja koulutuksen leikkauksia on perusteltu perusteltu sen kautta että tarvitaan talouskuria mutta oletteko havainneet että teidän talouskurinne on hyvin valikoivaa missä on talouskuri silloin kun puhutaan vero ja yritystuista miljardien potista missä on tämä talouskuri kun puhutaan sote uudistuksesta ja kasvavista menoista missä on teidän puhutaan veropolitiikasta muun muassa yrittäjävähennyksestä metsälahjavähennyksestä perintö ja lahjaverosta tai yleisistä veronalennuksista jotka euromääräisesti hyödyttävät kaikkein suurituloisimpia missä on tämä talouskuri puhutaan näistä kysymyksistä eikö ensin pitäisi antaa niille

arvoisa rouva puhemies suomeen varmasti tarvitaan uusi tiedustelulaki nyt sitä kuitenkin ajetaan läpi kiireellä ikään kuin jälkihoitona tälle turussa tapahtuneelle valitettavalle islamistin tekemälle terroriteolle pidänkin hieman kummallisena että nyt koetetaan hätäillä asiaa jota olisi ollut aikaa hoitaa jo vuodesta kaksituhattaviisitoista saakka hallituksella on erinomainen maahanmuuttopoliittinen ohjelma ja siihen loppuvuodesta kaksituhattaviisitoista

rouva puhemies ennen viime vaaleja keskustan puheenjohtaja juha sipilä sanoi keskusta ei leikkaa etuuksia perussuomalaisten puheenjohtaja timo soini laittoi vielä paremmaksi hän sanoi suomessa on noin miljoona ihmistä jotka elävät noin tuhannella eurolla heiltä ei voi ei saa eikä ole varaa leikata mutta kun hallitus aloitti työnsä niin kyllä vain keskustalaiset joka ikinen kansanedustaja ja perussuomalaiset joka ikinen kansanedustaja hyväksyivät leikkaukset sosiaaliturvaan tänään on tullut sosiaali ja terveysalan ammattilaisten tutkimus jonka mukaan erityisesti pienituloisten lapsiperheiden toimeentulo on heikentynyt sen lisäksi että on leikattu eläkkeistä ja työttömyysturvasta myös sosiaalietuuksien verotusta on kiristetty ja asumistukea on pienennetty

arvoisa rouva puhemies tuossa olin sen verran hämmentyneenä että en meinannut huomata edes että tämä puheenvuoro tuli nimittäin juuri pohdimme tässä että todellakin olemme tilanteessa että keskustavetoinen hallitus leikkaa eläkkeitä keskustavetoinen hallitus leikkaa perusturvaa tähän ei kyennyt edes esko aho

tulevaisuudessa perusturvaa kenties voitaisiin parantaa ja ryhmäpuheenjohtaja jopa epäili voisiko tälläkin kaudella siihen mennä nyt minä kysyn teiltä pääministeri aiotteko nyt löytää sen sydämen ja ottaa kopin tästä ajatuksesta ja muuttaisitte kurssia päinvastoin te olette tähän mennessä leikanneet perusturvaa eläkkeitä opiskelijoilta työttömiltä voisitteko nyt tässä hieman peruuttaa ja kääntää suuntaa

rouva puhemies työllisyys paranee lähes historiallista vauhtia kymmenettuhannet perheet ovat tätä kautta voineet nousta pienituloisuudesta ja köyhyydestä jonkin verran parempaan taloudelliseen tilanteeseen samalla myös julkinen talous vahvistuu tarkoittaa sitä että on entistä paremmat edellytykset pitää huolta julkisista palveluista ja sosiaalisista tulonsiirroista edustaja rinne jopa ystävänpäivänä on pakko sanoa että kun te tässä tilanteessa vaaditte hallituksen politiikan suunnanmuutosta niin se on melkein yhtä älytön vaatimus kuin se kun te vaaditte viime vappupuheessanne hallituksen eroa tulokset puhuvat puolestaan ja ne ovat täysin kiistattomia perhevapaauudistuksesta sanon vain sen että jokaisen perheen pitää saada itse valita miten lapsensa hoitaa mutta yhteiskunnallisina päättäjinä lainsäätäjinä meillä ei voi olla mitään muuta lähtökohtaa kuin tasa arvon edistäminen

puhemies jos suomen sosiaalidemokraattinen puolue pitäisi kiteyttää yhteen sanaan niin sehän olisi ei ei ei ei sdp sitähän tämä nyt on ollut jo kaksi vuotta ja näköjään vielä viimeisenäkin vuotena linja on sama eikö teillä todella mitään muuta ole vaikka sak on vetänyt teidän vaalivankkureitanne meille sanoa kuin aktiivimalli ja perhevapaauudistus joista jälkimmäisen te olisitte haukkuneet pataluhaksi jos se olisi täällä tuotu hallituksen esityksenä te olisitte sanoneet että hallitus jälleen leikkaa perheiltä ja näin edespäin ja nyt te kysytte miksi hallitus ei tehnyt sitä eihän tässä ole mitään logiikkaa

nyt sitten jälleen kolme ministeriä vaikka enemmänkin on pyytänyt mutta tehdään nyt aina tällaisina kategorioina elikkä siellä on grahn laasonen soini ja lindström ministeri grahn laasonen kaksi minuuttia voin myös paikalta antaa puheenvuoron

arvoisa puhemies olen aivan samaa mieltä ystävänpäivänä opposition kanssa siitä että tasa arvon edistämiseksi tarvitaan tekoja ja perheet niitä meiltä myöskin odottavat sen takia vastuuministerinä tulen tekemään aivan kaikkeni sen eteen että varhaiskasvatusta suomessa kehitetään vahvasti koulutuksellista tasa arvoa painottaen uusi varhaiskasvatuslaki on tarkoitus antaa eduskunnalle tämän kevätkauden aikana ja se painottaa erityisesti varhaiskasvatuksen laatua ja henkilöstöön panostamista samanaikaisesti tänä keväänä myöskin valmistellaan koulutukseen merkittäviä uudistuksia voi sanoa että viime vuosi oli käännekohta koulutuksen sektoreilla ne ikävät säästöpäätökset jäivät taa suomessa talous kasvaa työllisyys kehittyy myönteisesti ja tuomme lukuisia uudistuksia koulutuksen kehittämiseksi suomessa yksi tärkeä uudistus on lukiouudistus tavoitteena on vahvistaa koulutuksen laatua oppimistuloksia sujuvaa siirtymää korkea asteen opintoihin se on merkittävä iso kokonaisuus tälle keväälle

suomessa työllisyys paranee ja talous kasvaa se on myöskin parasta eriarvoistumisen torjumista mitä useampi pääsee töihin sitä useampi perhe pääsee parantamaan asemiaan yhteiskunnassa ja toimeentulo paranee ja hallitus myöskin tukee näitä muun muassa

tästä tiedustelulakiasiasta olisin toivonut että edustaja eerola olisi jäänyt kuuntelemaan vastauksen edustaja savio puhui järkevällä rakentavalla tavalla tästä asiasta mutta eerola puhui käsittääkseni aivan eri tavalla siis millä tavalla te tästä ajattelette tämä tiedustelulakien tarpeellisuus on aivan ehdoton ja tämä yhteisymmärrys olisi saatava nopeasti voimaan jotta voimme ehkäistä uhkia tehokkaasti tämä on se kiireellisyys joka on perusteltua jotta oikeusvaltio toteutuu meillä olla luotuna selkeä lainsäädäntö joka parantaa päätöksenteon edellytyksiä sen on oltava oikeasuhtaista rajoituttava välttämättömään ja sillä pitää olla parlamentaarinen valvonta tärkeänä elementtinä tämä on erittäin tärkeä asia eikä puoluepolitikoinnille tässä ole sijaa toivon että etenkin sdp ymmärtää vastuunsa tässä te olette temppelinharjalla siinä pystytäänkö tämä viemään kiireellisesti läpi tietenkin on selvää että kansainvälisistä velvoitteista pidetään kiinni mukaan lukien ihmisoikeusvelvoitteet euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuvat vaatimukset tämä on vakava asia ja ja toivoisin että tämä viedään läpi kotihoidon tuesta sanon vain että kaikille suomen kotiäideille kiitos

hyvää ystävänpäivää vaan kaikille tänään keskustellaan siis hallituksen politiikasta kaksituhattakahdeksantoista pääministeri piti erinomaisen puheenvuoron ja nostaisin esille sieltä asian joka aika vähälle on jäänyt tässä keskustelussa hän mainitsi työttömyyden rakenteeseen puuttumisen ja selvityksen siitä meillä on sellainen tilanne että me alamme lähestymään rakennetyöttömyyden rajoja elikkä sitä työttömyyden kovinta ydintä ja hallitus on sitten ottanut tämän oikeasti tehtäväksi tähän riiheen mikä meillä on tulossa mitä tälle asialle pitäisi tehdä ensinnäkin meillä on ihmisiä aivan väärissä paikoissa väärissä toimenpiteissä samoilla toimenpiteillä me näitä niin sanotusti helposti työllistyviä ihmisiä kohtelemme ja samoilla toimenpiteillä mitä heihin käytetään ei voida ratkaista tätä ongelmaa se se tarkoittaa sitä että näitä ihmisiä täytyy laittaa oikeisiin toimenpiteisiin ovat ne sitten sosiaalipoliittisia enemmän kuin työvoimapoliittisia tämä täytyy selvittää se selvitys tarvitsee tarvitsee tehdä meillä temissä on kyllä valmiutta tehdä se myös virkamiesselvityksenä meidän osaltamme tämä rakennetyöttömyys meillä tulevat rajat siis vastaan ja se iso kysymys on kun me puhumme tämän vuoden politiikasta ja seuraavien vuosien politiikasta työllisyysaste vaatii tosi kovia toimenpiteitä jos me olemme kaikki samaa mieltä siitä että pitää tavoitella seitsemääkymmentäviittä ja yli pohjoismaista tasoa niin haluaisin kuulla kaikilta miten se tapahtuu ilman että me puutumme näihin rakenteisiin edustaja aalto omassa puheenvuorossaan viittasi hän sanoi että haasteet ovat rakenteissa ja että työmarkkinoita uudistetaan jos aktiivimalli ja kiky sopimus saavat porukan torille niin mitähän sitten tapahtuu jos me me rupeamme näitä rakenteita uudistamaan tämä pitää tehdä yhdessä jokaiselle pitää pystyä kertomaan miten se tapahtuu ja tämä on minun mielestäni se tulevaisuuden suurin haaste

rouva puhemies te sanotte hallitus että työ on parasta sosiaaliturvaa se pitää kyllä paikkansa mutta samaan aikaan te unohdatte että suomessa elää työssä käyvää alle köyhyysrajan kaikki työ silpputyö pätkätyöt ja muut ei valitettavasti auta perheen meillä on suomessa lähes joka viides kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotias vailla toisen asteen koulutusta tähän me sdpstä olemme tarjonneet vaihtoehdoksi aidosti oikeaa maksutonta toisen asteen koulutusta oppivelvollisuuden pidentämisellä oletteko valmiita toimimaan tämän mukaisesti jotta meillä ei olisi lähes joka viides kaksikymmentä viiva kaksikymmentäneljä vuotias vailla koulutusta ja sen mukanaan tuomaa mahdollisuutta työelämään pääministeri sipilä te sanotte että on estettävä uusien railojen syntyminen viittasitte siinä historiaan eriarvoistumiskehitys ei valitettavasti kauniilla puheilla ilman tekoja

puhemies hallitus ja ministeri tiilikainen mielellään kehuvat hallituksen ympäristömyönteisiä ja vastuullisia toimia mutta on eräs ilmeisesti julkilausumaton tavoite joka näyttää lakiuudistuksissa vievän aivan päinvastaiseen suuntaan maakuntauudistus ja sen valmistelu ovat vauhdissa ja yksi osa uudistusta koskee alueellisia ympäristöviranomaisia luvitusta ja valvontaa joita nyt hoitavat aluehallintovirastot ja ely keskukset tekeillä on uusi lupa ja valvontavirasto luova mutta nyt näyttää siltä että uutta virastoa koskevasta laista on tulossa ympäristölle vahingollinen ja oikeusjärjestelmän perusperiaatteiden vastainen pääministeri sipilä ja ministeri tiilikainen miksi yleisen edun ja ympäristöedun riippumaton valvontayksikkö on eduskunnan istuntotauon aikana kaikessa hiljaisuudessa poistettu lakiluonnoksesta ensimmäisessä lakiluonnoksessa esitettiin tämän riippumattoman valvontayksikön perustamista virastoon ja näin turvattaisiin yleisen edun valvonta ja viranomaisten valitusoikeus joita muun muassa korkein hallinto oikeus on pitänyt välttämättöminä

rouva puhemies täällä on kolme vuotta tosiaan haukuttu että kaikki on mennyt päin seiniä ja että mikään niistä tavoitteista ei etene mitä hallitus on asettanut nyt huomataan että kyllä tavoitteita ollaan saavuttamassa työllisyysaste on kohonnut korkeimmilleen kahteenkymmeneenseitsemään vuoteen siis lähes kolmeen vuosikymmeneen tässä maassa on enemmän ihmisiä töissä kuin koskaan aikaisemmin täällä on oppositio maininnut tästä sosten raportista he tekevät tärkeää ja hienoa työtä toki toivoisi että tällaisena historiallisena vuonna kun työllisyys on tällaisessa kasvussa raportissa myös huomioitaisiin työllisyydessä tapahtuvat muutokset itse raportissakin sanotaan että he eivät ole näitä työllisyyden muutoksia huomioineet jos ajatellaan kaikista köyhimpiä tässä maassa niin minun mielestäni hallituksella ei ole kyllä mitään hävettävää siinä että takuueläkeläiset kaikista pienimpien eläkkeiden saajat saavat kaksikymmentäviisi euroa enemmän rahaa keskustajohtoisen hallituksen toimesta kuin koskaan teidän ollessanne hallituksessa

arvoisa puhemies harmillista että suomen isille äideille ja lapsille tärkeä perhevapaauudistus ei tämän hallituksen toimesta toteudu se kuitenkin tarvitaan helpottamaan perheiden arkea luomaan parempia edellytyksiä tasa arvoiselle vanhemmuudelle ja parantamaan naisten työuramahdollisuuksia kokoomus on sitoutunut viemään uudistuksen maaliin viimeistään seuraavan hallitusohjelman kautta kokoomus on viime vuonna esitellyt oman mallinsa perhevapaiden uudistamiseksi ja se korjaa nykyjärjestelmän heikkoudet lisää joustavuutta perheiden arkeen ja vaalii myös valinnanvapautta kysyn aikooko hallitus nyt kuitenkin laittaa liikkeelle jonkinlaisia valmistelutoimia jotta vaalien jälkeen uudistus saadaan sujuvasti aikaan tai voitaisiinko asiaa edistää parlamentaarisesti koska yhteiskunnallinen tuki eduskuntapuolueissa ja työmarkkinajärjestöissä

arvoisa puhemies esityksille on sanottu ei opposition toimesta tässä salissa siksi ja se on myöskin syy minkä takia tämän hallituksen politiikka saa ihmiset torille sankoin joukoin että ne eivät ole mitään uudistuksia vaan leikkauksia ne ovat heikennyksiä ihmisten asemaan

kuultu tänään on tosiaan soste julkaissut uudet luvut joiden mukaan kaikista eniten hallituksen politiikasta ovat kärsineet köyhät lapsiperheet työttömät ja opiskelijat edustaja kulmuni jos suomella nyt menee niin hyvin niin olisiko järkevää perua edes tämä indeksien jäädytys

kaikki pitävät hyvänä sitä että työllisyys kasvaa ja talous kasvaa se on kaikkien mielestä erittäin hyvä siitäkin on vähän turha kiistellä milloin tämä lähti liikkeelle me tiedämme tilastoista miten se itse asiassa on tapahtunut mutta kysymys on nyt siitä eriarvoistumiskehityksen kääntämisestä työtön joka on menettänyt tuhansia euroja tämän hallituksen toimesta vuositasolla sata päivää työttömyysturvan leikkausta ja nyt tämä uusi aktiivimalli opiskelija joka on menettänyt satoja euroja tämän hallituksen toimesta leikkausten kautta eläkeläinen joka on menettänyt satoja euroja tämän hallituksen leikkausten kautta ei koe leikkauksia ja tätä politiikan suuntaa me olemme vaatineet korjattavaksi edustaja elo haluan sanoa teille että te olette semmoinen joo joo joukkue teille sopii mikä tahansa hallitus kunhan hillotolpat säilytetään mikä tahansa kunhan hillotolpat säilytetään
sitten vielä edustaja adlercreutz sitten ministerit
ärade talman edustaja kaikkonen sanoi että perhevapaauudistus olisi ollut leikkaus koska tuki olisi joidenkin osalta pudonnut ellei mikään perheissä muutu mutta mehän haluamme muutosta aktiivimallinkin kohdalla ajateltiin että uudistus nimenomaan muuttaa toimintamallia miksi tällainen logiikka ei käy perhevapaauudistuksen no se kaatui sen sijaan maakuntauudistus tuntuu etenevän uudistus jota juuri kukaan keskustaa lukuun ottamatta ei halua uudistus jota vain harva kannattaa ja hekin ilmeisesti siksi että eivät ole tohtineet avata silmiään silmiään sille todellisuudelle jota uudistus tuo tunnen siitä huolimatta hanke etenee sen myötä päätösvalta siirtyy paikallistasolta suuriin kaupunkeihin ihmisten luota käytäville demokratiavaje maakuntauudistuksessa on todellinen ongelma uudellamaalla tulee kolmensadan miljoonan euron leikkauksia ensimmäisenä toimintavuonna ja silloin jos paikallinen edustus ei ole taattu jos ei ole paikallista edustusta niillä alueilla joihin tämä leikkaus kohdistuu se on

täällä pyytäneet ja otetaan taas kolme ministeriä saarikko häkkänen ja terho kaksi minuuttia

arvoisa puhemies perheiden asioista vastaavana hallituksen jäsenenä iloitsen siitä suunnattomasta keskusteluhalukkuudesta ja ajatustenvaihdosta ja perheiden paremman tulevaisuuden ajattelemisesta mitä täällä tänään yli puoluerajojen on keskustelussa kuultu se on suomelle ja sen tulevaisuudelle hyväksi varsinkin kun vilkaisemme niitä alhaisen syntyvyyden tilastoja jotka osoittavat että suomessa syntyy lapsia nyt

vähemmän kuin kahdeksan vuotta sitten se kertoo jostakin epävarmuudesta ja monista taustatekijöistä joista meidän onkin syytä olla kiinnostuneita edustaja vikman tiedusteli mitä on mahdollista tehdä perhevapaiden hyväksi vielä tällä vaalikaudella pidän perusteltuna ja hyvänä että kaikki se aineisto joka nyt julkistetaan tuosta monimuotoisesta ja pitkälle edenneestä valmistelustamme voisi toimia hyvänä pohjana puolueiden omien näkemysten kirkastamiselle ja myös sen selventämiselle miten tämä monimutkaisen uudistuksen kokonaisuus aidosti voitaisiin rahoittaa niin että lopputulos olisi perheiden kannalta parempi pidän myös hyvänä jos voisimme edetä jo nopeasti sellaisissa asioissa jotka laadullisesti tukisivat ja parantaisivat äitien työllistymistä niiden äitien joilla on ehkä matala koulutustaso vähän työhistoriaa ja monta vuotta takana pois työelämästä kotona lapsia hoitamassa näillä toimillakin voidaan saada paljon vaikuttavuutta myös sen paljon puhutun työllisyyden näkökulmasta

noussut työllisyyden aste on lapsiperheidenkin näkökulmasta yksi parhaita tapoja torjua niitä riskejä jotka liittyvät pienituloisuuteen ja lapsiperheköyhyyteen täällä on paljon sivuttu myös perusturvaa ja siihen tehtyjä heikennyksiä ja siitä tehtyjä väitteitä listaan muutaman asian jotka kuitenkin todistavat toista yksinhuoltajakorotus lapsilisään parani takuueläke nousi opintotuen huoltajakorotus palautettiin etuuteen äitiysavustus nousi vähimmäispäivärahat nousivat ja niin edelleen toimeentulotuesta kaikkein pienituloisimmilta viimesijaiselta luukulta ei leikattu keneltäkään arvoisa puhemies totean myös täällä sekä edustaja heinäluomalta että niinistöltä esiin nousseeseen kysymykseen tasa arvotekoja hallitukselta löytyy kaksituhattaviisisataa euroa

arvoisa puhemies äärimmäisen tärkeätä keskustelua siitä miten tietyt menoerät jaetaan mutta samalla tarmolla tietysti pitäisi keskittyä siihen mistä niitä tuloeriä jatkossa saadaan yhä enemmän mistä saadaan lisää kasvua ja yrittäjyyttä ja ja muuta sitä ei hirveästi tässä keskustelussa meinaa tulla kun esitetään lisää menoeriä samassa yhteydessä pitäisi pystyä ruokkimaan myös kasvua uusilla ideoilla se mistä tämän kevään aikana olisi hyvä löytää laaja yhteinen ymmärrys vilkkaan ja ja analyyttisen keskustelun jälkeen on tiedustelulait se hanke on moniulotteinen äärimmäisen vaikea myös kansalaisille ymmärtää mistä siinä on kyse ja se liittyy aivan oleellisesti sinänsä ulko ja mutta myös vahvasti sisäisen turvallisuuden uudenlaiseen ajattelutapaan koska kyse on erittäin monimutkaisesta ja kansakunnan kannalta erittäin tärkeästä asiasta niin minä toivon että se hyvä henki mikä on jo vallinnut täällä ja julkisessa keskustelussa entisestään syventyisi nyt kevään aikana kun tästä keskustelu alkaa eduskunnassa tämä on liian tärkeä hanke jotta tämä ymmärrettäisiin väärin esimerkiksi kansalaisten keskuudessa oikeusvaltion ydinperiaatteidenkin takia on tärkeää että suomessa kukaan ei käsitä väärin tätä hanketta esimerkiksi urkintalaiksi tai joksikin muuksi vaan käymme tasapainoisen maltillisen keskustelun ja sen jälkeen kun perustuslakia muutetaan niin myös perustuslain muutokseen suhtaudutaan kaikella siihen liittyvällä kunnioituksella mutta myös tarpeellisuudella ja välttämättömyydellä

vierailin juuri kiinassa oikeusministerin luona jossa huomaa hyvin että kun oikeusvaltion periaatteet on enemmän tai vähemmän poistettu niin

arvoisa puhemies tässä vaiheessa keskustelua on hyvä pitää mielessä myös kokonaisuus mihin tämä kaikki kritiikki pitää kontekstoida kokonaisuushan toimii meillä on hyvin paljon yksityiskohtia jos otamme ajatuksen moottorista joka rullaa tällä hetkellä hienosti eteenpäin niin oppositio puhuu mielellään mutterista jossa jossa he epäilevät siinä moottorissa olevan vikaa mutta he eivät puhu moottorista joka toimii joka vie tätä maata eteenpäin niin että talous kasvaa kohisten työllisyys nousee ja juuri sen tavallisen ihmisen elämä tulee paremmaksi rinne keskusteli ja kysyi tätä että mitä työtön on saanut mitä hän on menettänyt yhä useampi työtön on menettänyt työttömyytensä hän on saanut työpaikan se kai meidän yhteinen tavoitteemme on ja sitä kautta hyvinvointi kasvaa andersson edelleen kritisoi sitä että mitään todellisia uudistuksia ei ole tehty kyllähän kilpailukykysopimus yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa tehtynä on aivan historiallinen uudistus suomen eu aikana ei vielä kertaakaan ole tehty tämän tyyppistä todellista kilpailukyvyn äkkinäistä parantamista joka kasvattaa meidän vientituloja ja ja sitä kautta yhteistyössä hyvä niin tämä on siinä mielessä historiallinen uudistus että eu aikana me emme kertaakaan ole tehneet tällaista devalvaation jälkeistä kilpailukyvyn kasvattamista tämä on nyt se ainoa keino mikä on jäljellä kun on siirrytty tähän avoimeen talouteen ja sitä keinoa on nyt menestyksekkäästi käytetty ja tulokset näkyvät joka päivä ja vielä otan esiin tämän mihin toivon että perussuomalaiset saavat tilaisuuden vastata niin kuin varmaan haluavat vastata haluatteko erota eurosta ja eusta vai ette
suora vastaus edustaja huhtasaari

me kannatamme itsenäisten valtioiden eurooppaa ja itsenäisiä valtioita katsotaan onko meillä arvopohja edelleen tässä yhteinen suomessa on pohjoismaiden löysin turvapaikkapolitiikka pääministeri sipilä kehui perussuomalaisten tekemää kahdeksankymmentä paikkaista turvapaikkapoliittista ohjelmaa eli yhteinen arvopohja on palautunut haluaisinkin kysyä missä vaiheessa tämän ohjelman toimeenpano tällä hetkellä on ruotsissa ministeri ardalan shekarabi

rouva puhemies kyllä hallituksen teot puhuvat puolestaan talous kasvaa ja viimeisen vuoden aikana seitsemänkymmentäviisituhatta työpaikkaa se on paljon tätä kasvua on koko suomessa tullaan nyt vaikka omalle kotiseudulleni naapuripitäjässä alajärvellä investoitu satakaksikymmentä miljoonaa euroa viimeisen vuoden aikana puuteollisuuteen metalliteollisuuteen näiden jalostamiseen työpaikkoja tulee jatkuvasti lisää alavudella toisessa naapuripitäjässä näkymät hyvät puunjalostusteollisuuteen metalliteollisuuteen investoidaan kaupan puolelle investoidaan samaten kotipitäjässäni investoidaan nyt nyt paljon luotetaan tulevaisuuteen ja ihmiset työllistyvät tämä on kautta linjan hyvää politiikkaa mitä on tehty ja sitä myötä ollaan työllisyyttä saatu parannettua eri puolilla ihmiset pääsevät paremmin töihin saavat työn syrjästä kiinni ja sitä kautta tätä eriarvoisuutta myös karsitaan mutta työpaikat ja työttömät pitää saada kohtaamaan aivan kuten ministeri lindström sanoi ja erityisesti tämän eteen on tehtävä työtä vastuu työttömyyden nujertamisesta on

täällä on paljon puhuttu seitsemästäkymmenestäviidestätuhannesta työpaikasta mutta on hyvä ymmärtää että ne eivät ole tippuneet mannana taivaalta vaan ne ovat johdonmukaisen politiikan seurausta tämä ei ole mitään tähtitiedettä olennaista on se että jonkun kannattaa joku palkata ja jonkun kannattaa ottaa se työ vastaan ja tämän hallituksen aikana on johdonmukaisesti sekä työn tekemisen kannattavuutta parannettu että työn teettämisen kannattavuutta parannettu ja siitä on se seuraus että nyt seitsemälläkymmenelläviidellätuhannella ihmisellä ja monessa perheessä menee paremmin aivan kuten ministeri lindström sanoo on äärimmäisen tärkeää että tätä samaa linjaa jatketaan vaikka vähän meteliä nousee mutta on äärimmäisen tärkeää että jatketaan koska jos

takaisin työelämään niin tehdään mittaamaton virhe ja ennen kaikkea näitten ihmisten kohdalta koska on erittäin suuri riski että he tulevat syrjäytymään tästä yhteiskunnasta meidän vastuumme on nyt hoitaa tämä asia

ministeri terhon puheenvuoroon viitaten olisi varmaan syytä hallituksenkin päättää onko hallitus vastuussa kilpailukykysopimuksesta vai ei koska tulee ristiriitaista tietoa vähän keskustelusta ja päivästä riippuen mitä tulee kilpailukykysopimukseen niin kuten totesin kilpailukykysopimus itsessäänhän ei muuttanut yhtäkään rakennetta suomalaisilla työmarkkinoilla vaan kyse oli perinteisestä tulonsiirtosopimuksesta jolla alennettiin työntekijöiden palkkoja ja siirrettiin rahaa työnantajille

kilpailussa ja kilpailukyvyn osalta tulevaisuudessa

kun kaikki merkit viittaavat siihen että ollaan menossa parempaan suuntaan jopa parempaan kuin mihin hallitus edes itse uskoi työnsä aloittaessaan vuoden kaksituhattaviisitoista vaalien jälkeen niin nyt oppositio jatkaa tätä hehtaaripyssyllä ammuskelua ammutaan kaikkea mikä liikkuu eikä uskalleta tunnustaa sitä että olemme vahvalla tulevaisuuteen toiveikkaasti suhtautuvalla linjalla tyydytään tällaiseen ei rakentavaan vaan hyvin repivään kritiikkiin jossa arvostellaan esittämättä rakentavia vaihtoehtoja oppositio toimii siis viran puolesta tuntuukin siltä että meillä ei ole oppositiota vaan meillä on toimitusoppositio

arvoisa puhemies yhdyn siihen mitä pääministeri totesi että seitsemänkymmenenkahden prosentin työllisyysaste on vain välitavoite ja kun työministeri lindström kävi näitä läpi että tarvitaan isoja rakenteellisia uudistuksia niin mitkä ovat ne kaksi suurinta kysymystä nuorten naisten heikompi asema työmarkkinoilla mikä heijastuu koko uraan ja nuorten miesten syrjäytyminen se että ei ole koulutusta riittävästi ja nyt tähän ensimmäiseen nuorten naisten asemaan voi sanoa kun kuuntelen tätä keskustelua tämä hallitus on suomalaisille perheille näyttönsä antanut tällä hallituspohjalla perhevapaita ei pystytä uudistamaan kaksituhatta luvulle tarvittaisiin joustavampi malli mutta tämä hallituspohja ei sitä pysty tekemään eikä hallituksella ole ollut halua turvata maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille mutta arvoisa puhemies tämä eriarvoisuus

arvoisa puhemies nuorista joiden opintotukia on heikennetty ja korkeakoulujen tutkijoista joilta tutkimusryhmä on lähtenyt hallitusten leikkausten takia alta pois niistä pienituloisista työttömistä joiden tuet ovat pienentyneet tai sairaista eläkeläisistä joiden on vaikeampi maksaa sairautensa kustannuksia kun tulot ovat pienentyneet heille voi olla aika rankkaa kuunnella hallituksen selityksiä siitä että hallituksen politiikka on ollut oikeassa

arvoisa puhemies pääministeri sipilä ja ministeri lindström puhuin tuossa omassa ryhmäpuheenvuorossani luottamuksesta se on äärimmäisen tärkeä asia silloin kun rakennetaan työelämäuudistuksia ja työelämässä halutaan muutoksia jos miettii työmarkkinaosapuolten roolia nyt tässä viimeisten vuosien aikana niin täytyy sanoa että on kyetty tekemään eläkeratkaisu on kyetty tekemään maltillisia kokonaisratkaisuja palkkaratkaisuja joilla on autettu suomen taloutta oikeaan suuntaan ja saatu vakautta ja ennakoitavuutta talouteen mikä on myöskin luonut sitä investointi ilmapiiriä minua kävi nyt huolestuttamaan ministeri lindström teidän puheenne kun sanoitte äsken että näitte että kiky sopimuksen vuoksi no sehän ei ollut kiky sopimus jonka vuoksi porukka marssi toreille vaan se oli tämä pakkolakipaketti mitä hallitus ajoi sitten tuli tämä aktiivimalli nyt äsken sanoitte että mitähän sitten tapahtuu kun tuodaan vielä isoja uudistuksia tänne mukaan tarkoitatko todellakin että on tulossa jotain semmoista joka todella räjäyttää nämä työmarkkinat väärään suuntaan

on hyvinvointiyhteiskunnan ja ihmisen viheliäisin ongelma on hyvä että tällä eduskuntakaudella tehdyt tehdyt toimenpiteet purevat ja työllisyys kasvaa uudet työpaikat ovat parasta lääkettä köyhyyteen hallituksen on

niin olisiko mahdollista kuten kokoomuksen riveistä on esitetty että asetettaisiin parlamentaarinen työryhmä työryhmä joka jatkaisi tätä työtä meillähän on poikkeuksellisen paljon parlamentaarisia työryhmiä tällä tällä hetkellä ja kysynkin miksi ei tästä näin yhteiskunnallisesti tärkeästä asiasta voisi asettaa parlamentaarista työryhmää toivon että pääministeri

pääministeri on pyytänyt tähän väliin ja sitten vielä jatketaan hetken aikaa debattia jonka jälkeen on vielä sitten kaksi ministeriä pyytänyt eli saarikko ja grahn laasonen mutta nyt siis pääministeri kolme minuuttia

arvoisa arvoisa rouva puhemies täällä on puhuttu paljon tuloeroista tuorein tilasto on vuodelta kaksituhattakuusitoista ja siinä verrataan tuloerojen kasvua vuosien kaksituhattaviisitoista ja kaksituhattakuusitoista välillä ja sen tulokset ovat tuloerot pysyivät lähes ennallaan vuonna kaksituhattakuusitoista verrattuna edelliseen vuoteen reaalitulot kasvoivat kaikissa tulokymmenyksissä mutta keskituloisilla enemmän kuin suuri ja pienituloisilla väestön tulotaso kasvoi reaalisesti nolla pilkku seitsemän prosenttia ja nolla pilkku kolme prosenttia gini kerroin jolla tätä tuloerojen kasvua mitataan sai vuonna kaksituhattakuusitoista arvon kaksikymmentäseitsemän pilkku kaksi mikä oli nolla pilkku yksi prosenttiyksikköä pienempi kuin edellisenä vuonna eli tuloerojen kasvu pieneni vuonna kaksituhattakuusitoista minusta kun tätä seuraa kuulostaa vähän toiselta talouskasvu tyypillisesti kasvattaa tuloeroja ja ja varmasti tulemme senkin näkemään talouskasvun seurauksena no sitten tätä työllisyysasteen nousua jarruttaa nyt yhä enemmän työvoiman saatavuus samoiten rakenteellisen työttömyyden alentaminen alentaminen korostuu ja työministeri lindström hyvin kertoi tuossa sen miten nyt tähän työttömyyden rakenteeseen paneudutaan kunnolla esimerkiksi kolmannen sektorin roolia tässä tässä kuntouttavassa työssä pitää arvioida ihan uudella tavalla sitten meillä on myöskin haaste uudelleenkouluttaa miljoona suomalaista seuraavan kymmenen vuoden aikana ministeri grahn grahn laasosen johdolla opetusministeriössä ollaan nyt hyvin valmistauduttu tähän ensi vuosikymmenen suureen haasteeseen edustaja aalto ilmastonmuutoksen eteen hallitus on tehnyt tehnyt enemmän kuin hallitukset pitkään aikaan uudistuksia on tehty liikenteeseen digitalisointiin sosiaali ja terveydenhuoltoon kivihiilestä luovutaan öljyn käytöstä luovutaan liikenteen päästöt puolitetaan se on totta että on leikattu ja on vaikea yhtä aikaa

pääse työllisyys ja taloustavoitteisiin toisin kävi edustaja heinäluoma on lähtenyt pois mutta edustaja heinäluomalta unohtui kyllä että edellinen hallitus äänesti tässä salissa kaikkia omia esityksiään vastaan kaikkia omia esityksiään vastaan viimeisen päivän aikana te valitatte että uudistustahti on ollut liian suuri nyt nyt te sanotte että se on liian pieni päättäkää nyt kumpi se on onko se liian suuri vai liian pieni

arvoisa puhemies olen tätä keskustelua seuratessani kahta asiaa hämmästellyt ensinnäkin se että demarien puheenvuoroissa olemme kuulleet vastustamista kaikkeen suuntaan antti rinteen puolueen demareiden vaaliohjelmassa oli leikkauksia kolmella miljardilla ja miljardin euron veronkorotukset milloin te arvoisa demarien puheenjohtaja esitätte sen leikkauslistanne mielenkiinnolla sitä odotan te arvostelette muiden leikkauksia mutta omat te unohdatte toivon että tähän tulee parannus ja toinen mihin kaipaan parannusta touko aalto täällä on meille opettanut ympäristöpolitiikkaa sun mitä kun tässä yhtenä iltana kävelin lenkillä tuosta uuden pääkirjaston ohi niin siellä oli kyltti seinässä että oodi on lahja sata vuotiaalle suomelle aivan erinomainen lahja kiitoksia mutta kun tulin tänne eduskuntatalolle ja aukaisin helsingin sanomat siellä luki selvällä suomen kielellä että helsingin kaupunki teki viime vuonna uuden ennätyksen kivihiilen poltossa oliko tämä vihreiden lahja sata vuotiaalle suomelle kivihiilen polttoennätys suomen juhlavuonna kun suomi täytti sata vuotta että kun seuraavan kerran te tulette opettamaan ympäristöpolitiikkaa niin katsokaa nyt ensin omat

arvoisa rouva puhemies on paljon viitteitä siitä että pahoinvointi kasvaa lastensuojelun asiakkuuksien määrä on lisääntynyt lapsiperheköyhyys on lisääntynyt ja lasten mielenterveyshäiriöt ovat kasvaneet

peruskoulun lisäksi mitään muuta koulutusta ovat erittäin suuressa vaarassa syrjäytyä siitä huolimatta olette leikanneet juuri koulutuksesta todella paljon ammattikoulutuksesta yliopistoista kaikilta tasoilta tieteestä ja tutkimuksesta jotka juuri toisivat suomelle uuden kasvun eväitä haluan kysyä hallitukselta mitä te teette turvataksenne niille nuorille ja nuorille aikuisille koulutusta joka kantaisi

arvoisa rouva puhemies yhteiskunnan uudistamiseen tarvitaan luottamusta ja tämä sosten tänä aamuna helsingin sanomissa julkistama tulos siitä että eriarvoisuus soste on aika lailla arvostettu järjestöjen yhteenliittymä aika laajan selvityksen siitä mitenkä tämä politiikka kohtelee opiskelijoita lapsiperheitä työttömiä ja tässä kohtaa kaikkien heidän osalta eriarvoisuus kasvaa heidän toimeentulonsa pienenee jotenka se epävarmuus ja epäoikeudenmukaisuuden tunne kasvaa sen takia luottamus siihen että tätä yhteistä suomi laivaa niin kuin pääministeri sanoi hoidettaisiin ei ole kovin vahva nämä uudistukset tänään on sanottu että ne ovat jotenkin täällä meidän ei listalla löytyvät tästä paperista täällä lukee yritystukiuudistus perhevapaauudistus sote uudistus nämä kaksi ensimmäistä on nähtävästi jo menetetty ja jos tämän kolmannen kanssa olisi jatkettu sillä linjalla mille viime kaudella jäätiin se olisi varmaan jo aika hyvässä mallissa mutta nyt se kolme miljardia ja koko maakuntahässäkkä ei tule tällaisenaan vastaamaan siihen

puhemies ensinnäkin tästä tiedustelulaista tullaan käymään vielä laajempi keskustelu siitäkin syystä varoisin ja neuvoisin tässä kohtaa olemaan keskittymättä liikaa tähän perustuslain muutokseen ja sen kiireellisyyteen koska tähän liittyy muitakin kysymyksiä esimerkiksi se että suuri osa tiedustelun tarpeesta johtuu tämän ja edellisten hallitusten epäonnistumisesta maahanmuuttopolitiikassa joka on myös kysymys joka täytyy ratkaista toisena huomiona on aivan oikein vastustaa aktiivimallin epäkohtia mutta ihmettelen miten samaan aikaan on mahdollista kannattaa tätä perhevapaauudistusta miten yhdessä kohtaa ihmisten kepittäminen ja rankaiseminen voi vihervasemmiston mielestä toimia ja toisessa kohtaa se ei toimikaan miten te selitätte tämän loogisen epäkohdan

rakennetyöttömyys on todellinen ongelma kuten ministeri lindström on täällä todennut mutta aktiivimalli ei auta jos ihmiset ovat osittain työkyvyttömiä tai heidän osaamisensa ei vastaa työmarkkinoiden tarpeita rakennetyöttömyyden voittamiseksi tarvitaankin siis ensisijaisesti esimerkiksi kuntoutusta sosiaali ja terveyspalveluita niitä tarvitseville työttömille uudelleenkoulutusta täydennyskoulutusta kurssitusta palkkatukityötä sekä henkilökohtaisia työnhaun palveluita ne ovat niitä todellisia keinoja rakenne ja pitkäaikaistyöttömyyden ratkaisemiseksi ei kepittäminen ei arvoisa puhemies hallitus ei voi loputtomasti vedota juho saaren eriarvoisuustyöryhmän työhön ja sillä verukkeella lykätä todellisia toimenpiteitä köyhyyden vähentämiseksi teillä on käsissänne ratkaisun avaimet todellakin tänään tulleen selvityksen mukaan perusturvaetuudet ovat heikentyneet kymmeniä euroja tämä on arvovalinta sillä samaan aikaan

ministeriä edustaja kalli ja edustaja gustafsson
kiitoksia arvoisa puhemies vajaan kolmenkymmenen vuoden aikana kun täällä olen ollut en koskaan ennen ole kuullut hallitukselta sellaisia rätinkejä työllisyys kasvaa talouskasvu on vajaa neljä prosenttia syntyy uusia työpaikkoja ennustettavuus on suomenennätysluokkaa luottamus on on hyvä tämä kaikki on edellyttänyt sitä että hallitus hallitusohjelmassaan on kyennyt luomaan edellytyksiä joissa luotettavuus ja ennustettavuus ovat kasvaneet mutta mikään ei riitä valitettavasti mikään ei riitä kun hallituksen aitiosta kysyttiin täältä pitäisi esittää ajatuksia mitenkä jatkossa kasvu ja työllisyys voisivat kehittyä tällä tavalla siihen voi yksinkertaisesti vastata pitää jatkaa tämän hallituksen ohjelmaa pitää vahvistaa luottamusta pitää vahvistaa ennustettavuutta että entistä useampi suomalainen pääsee mukaan nauttimaan hyvinvointiyhteiskunnan parhaista hedelmistä

arvoisa puhemies tässä nyt on tietysti puhuttu lähes väsyksiin asti tästä eriarvoistumiskehityksestä ja minusta nyt ei ollut ehkä ihan sattuma että pääministerin sinällään monipuolisessa puheessa oli yksi lause joka sivusi tätä syrjäytymistä ja siinäkin viitattiin professori saaren saaren esitykseen kysymys on nimittäin äärimmäisen vakava on kysymys sosiaalisesta taloudellisesta ja kulttuurisesta eriarvoistumiskehityksestä ja tässä soste joka siis edustaa sosiaali ja terveysalan kattojärjestöjä puheenjohtajana arkkipiispa mäkinen mäkinen toteaa kannarissaan että

kolme ministeriä pääministeri ministeri grahn laasonen ja ministeri saarikko kaikille kaksi minuuttia
arvoisa puhemies edustaja tolppanen tilastokeskuksen tulojaon kokonaistilasto kertoo että vuonna kaksituhattakuusitoista verrattuna vuoteen kaksituhattaviisitoista tuloerot pienenivät eivät kasvaneet pienituloisten kymmenyksessä tulotaso nousi reaalisesti nolla pilkku seitsemän prosenttia ja suurituloisten kymmenyksessä nolla pilkku kolme prosenttia gini kerroin pieneni nolla pilkku yhdellä prosenttiyksiköllä edellisvuoteen verrattuna tämä gini kerroin on noussut noin viisi prosenttiyksikköä vuoteen tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi verrattuna ja siitä suurin osa tapahtui tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentä luvun lopulla jolloin tuloerot repesivät että kyllä täällä pitäisi nyt perustua faktoihin mitä mitä tässä salissa puhutaan mutta minä kiitän osaltani rakentavasta keskustelusta ja ja erityisesti nyt paneudumme sitten tähän työttömyyden rakenteeseen ministeri lindströmin johdolla ja myöskin siihen suureen koulutuksen haasteeseen mitä meillä kaksituhattakaksikymmentä luvulla on kun miljoona ihmistä uudelleenkoulutetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana erityisesti

arvoisa puhemies tästä on helppo jatkaa jatkaa ja se lämmittää mieltä myös miten laaja ymmärrys tässä salissa on koulutuksen ja osaamisen merkityksestä ja siitä on käyty hyviä keskusteluja kiitos myöskin edustaja niinistölle tästä siitä mikä oli tilanne kun tämä hallituskausi alkoi paitsi että oli talouden osalta erittäin synkät lukemat niin edellisen hallituksen jäljiltä myöskin koulutusuudistukset kaatuivat silloin viimeisellä viikolla ja ne jäivät ikään kuin kaikki syliin ja tekemättä siinä kohdassa se on vaatinut aika suuren työn että ollaan pisteessä jossa käytännössä tämän hallituksen aikana tulemme uudistamaan koko suomalaisen koulutusjärjestelmän uuteen aikaan kaksituhattakaksikymmentä luvulle valmiiksi kolme erityistä teemaa joihin keskityn varhaiset vuodet varhaiskasvatus lapsuus sen merkitys ensimmäiset vuodet peruskoulua valtavan tärkeitä lapsen kasvulle ja kehitykselle ja kaikelle myöhemmälle oppimiselle se on myös alusta jossa vahvistetaan niitä perustietoja ja taitoja puhutaan lukemisesta kirjoittamisesta ihan näistä perusasioista joiden pitäisi olla kunnossa tällä hetkellä valitettavasti on niin että peruskoulunkin päättävistä nuorista yksitoista prosenttia tutkimusten mukaan ei saavuta semmoista lukutaidon tasoa jolla pärjäisi toisen asteen opinnoissa tässä on meille iso ratkotaan muun muassa kansallisessa lukutaitofoorumissa sitten iso teema on myöskin tämä jatkuva oppiminen eli miten valmistetaan lapset ja nuoret sellaisilla valmiuksilla joilla pärjää muuttuvassa työelämässä jatkuvassa muutoksessa tulevaisuuden työ on oppimista ja meidän pitää pystyä vahvistamaan niitä rakenteita miten myöskin koulutusjärjestelmä tukee uran varrella elämän varrella uuden oppimista kaikenlaisissa erilaisissa elämäntilanteissa ammatillisen koulutuksen reformi on jo voimassa lukiouudistus on lausuntokierroksella peruskoulua kehitetään erityisesti opettajankoulutuksen kautta uudet opetussuunnitelmat siellä meillä on paljon töitä muun muassa vielä erityisopetuksen kanssa

arvoisa puhemies valtiopäivämies heinäluoma totesi että hallituksen ja kai minun henkilökohtaisestikin olisi syytä jäädä laiskanläksylle hallituksen perhepolitiikasta jolle tästä pitäisi tenttiä on ilmeisesti poistunut jo salista mutta tämä jäi mietityttämään mietityttämään minua aika paljon mitä heinäluoma mahtoi tuolla tarkoittaa mielelläni kertoisin että tämän hallituksen perhepolitiikan painopiste on lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma johon satsataan kymmeniä miljoonia euroja aivan poikkeuksellisella tavalla vihdoin yhdistetään lapsen arjessa olevat elementit peruspalvelut neuvolasta kouluterveydenhuoltoon ja ennen kaikkea se yhdyspinta kouluihin ja päiväkoteihin ja näiden ammattilaisten yhteinen osaaminen satsataan lastensuojelun kehittämiseen niin että työntekijät eivät uupuisi vastuutaakan alla ja painotetaan ennalta ehkäiseviä palveluita

varmasti pohjana sen etenevän perhevapaauudistuksen osalta ja mitä tulee tähän tasa arvoon tuotakin väitettänne jäin nimittäin miettimään vakavasti olen hirvittävän iloinen siitä että hallitus on satsannut lähisuhdeväkivallan vastaiseen työhön aivan poikkeuksellisen paljon turvakotirahoitustyö siis turvakodit jotka toimivat tilanteissa joissa henkilöt ovat kohdanneet lähisuhdeväkivaltaa saavat seitsemänkymmentä prosenttia lisää rahoitusta ja se on jo teko jonka istanbulin sopimus johon suomi on sitoutunut meitä velvoittaa tekemään

tähän sosten selvitykseen ja siellä todetaan ihan selkeästi että perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä erityisesti indeksijäädytyksillä

on todettu kaksituhattakuusitoista tämän selvityksen mukaan on tapahtunut käänne joka on johtanut siihen että eriarvoisuus ja tuloerot ovat lähteneet kasvuun erityisesti pienituloisilla ihmisillä luetellaan nimenomaan työttömät lapsiperheet ja opiskelijat ja erityisesti pienituloiset lapsiperheet ja he toteavat loppuun tässä tiedotteessaan perusturvan leikkaukset ovat heikentäneet yhteiskunnassa heikommassa asemassa olevien ihmisten tilannetta tämä ei ole oikeudenmukaista leikkausten perusteena ja oikeutuksena käytettiin valtiontalouden heikkoa tilannetta ja näkymää nyt näkymä on muuttunut talous kasvaa jos hallitus haluaa pitää kaikki mukana se peruu indeksien jäädytykset näin toteaa yhdyn tähän toivomukseen pääministeri sipilä muuttakaa politiikan suuntaa

puhemies tuossa sosten selvityksessä nyt on selvästi tämä tämä asia todettu on otettava huomioon että simulointilaskelmilla pyritään tavoittamaan vain lainsäädännön muutosten vaikutukset kotitalouksien käytettävissä oleviin tuloihin esimerkiksi työttömyyden muutokset tai palkkojen muutokset eivät vaikuta tuloksiin nämä

on hyvä että turvallisuus on vahvasti esillä tämän hallituksen ja valtiopäivien viimeisenä vuonna arjen turvallisuus poliisi ja myös ulkoinen turvallisuus tiedustelulakien myötä myös talous tietysti on varmasti keskeisesti esillä ja on hyvä että talous on nyt saatu kasvuun työllisyys kasvaa ja työttömyys vähenee kyllä se on aika merkittävä muutos että yli seitsemänkymmentätuhatta suomalaista on päässyt työttömyydestä takaisin työnsyrjään kiinni

on kova panostus lapsiperheille kädenojennus heille jotka tätä maata elossa ja ja elinvoimaisena pitävät ja tällaisia toimenpiteitä me tarvitsemme vielä lisää

puhemies palaan maakuntauudistukseen joka näyttää etenevän vaikka kannattajia sille tuntuu olevan vaikea löytää etenkin keskustapuolueen ulkopuolelta nähdäkseni maakuntauudistuksen valuviat eivät ole korjaantumassa ja me olemme edelleen synnyttämässä maakuntia joilla ei ole verotusoikeutta tämä tarkoittaa helposti palvelujen alibudjetointia tai jos ei näin tapahdu niin se tulee tarkoittamaan sitä että budjetoidut varat käytetään väkisin loppuun marraskuun loppuun mennessä ylipäätään ilman verotusoikeutta maakuntien luottamushenkilöistä joita meidän puolueiden pitäisi kaikkien nyt kovalla kiireellä löytää uhkaa tulla kumileimasimia tuleville sote leikkauksille uhkaa tulla syntipukkeja sille että joudutaan tietyn budjetoidun summan verran ottamaan pois kun mietitään vielä että pelkästään maakuntauudistuksen suunnitteluun on varmaan uponnut jo toistasataa miljoonaa euroa rahaa eli haluaisin peräänkuuluttaa sitä että jos me olemme toteuttamassa ja kun me olemme toteuttamassa sote uudistusta

puhemies täällä on aivan oikein kiinnitetty huomiota muun muassa nuorten naisten tilanteeseen ja on tietenkin harmillista ettei perhevapaauudistusta nyt saatu eteenpäin mutta kuten täällä on myös tuotu esiin asiaanhan liittyy hyvinkin tiiviisti myös esimerkiksi varhaiskasvatus ja siitä varhaiskasvatusmaksut joita hallitus on nyt alentanut ja sillä on selvä vaikutus siihen että varhaiskasvatuksen käyttö varmasti tulee lisääntymään se on helpompaa ja mahdollista nyt useammalle perheelle lisäksi ollaan tuomassa saliin tässä kevään aikana varhaiskasvatuslain muutosta joka myös vahvistaa varhaiskasvatuksen laatua nuorten miesten syrjäytyminen ja yleisesti syrjäytymiskehitys on myös huolestuttavaa täytyy kuitenkin pohtia sitä onko oppivelvollisuuden pidentäminen siihen oikea keino kuten täällä jo opetusministeri mainitsi liian moni nuori valmistuu peruskoulusta ilman riittävää lukutaitoa meidän pitää ehkä keskittyä ensisijaisesti siihen että nämä jatko opintovalmiudet ovat oikealla riittävällä tasolla

arvoisa rouva puhemies tässä on muutaman tunnin aikana keskusteltu monesta asiasta maan ja taivaan välillä mutta pari asiaa haluan nostaa olisi ollut kysymys pääministerillekin mutta ymmärrän että muitakin töitä on maahanmuuton liittäminen tähän tiedustelulain tarpeeseen arvoisat perussuomalaiset on kyllä poliittiseen vähän ummehtuneeseen puskaan pään työntämistä samalla unohdetaan se että että meidän kansakunnan turvallisuuden kannalta haetaan uusia työkaluja mutta on hyvä muistaa myös että tässä ei haeta vain työkaluja ulkoisia uhkia vastaan vaan kyllä meillä on riittänyt vuosikymmenen aikana

arvoisa puhemies tänä keväänä saamme eduskuntaan uuden ehdotuksen ahvenanmaan itsehallintolaiksi ahvenanmaan näkökulmasta eräs uudistuksen tärkeimmistä osista on saada aikaan taloudellisen itsehallintojärjestelmän uudistaminen kaikki valtiolliset verot kannetaan ahvenanmaalla täysin samoin tavoin kuin muualla maassa ahvenanmaa saa sitten takaisin tietyn tasoitusmäärän nykyisen itsehallintojärjestelmän ongelma on että tasoitusmäärä ei enää riitä julkisten palveluiden rahoittamiseen etenkään kun ahvenanmaan väestömäärä kasvaa nopeasti siksi on erittäin että tasoitusmäärä oikaistaan itsehallintolain uudistamisen yhteydessä niin että ahvenanmaa saa takaisin oikeudenmukaisen osan maksetuista veroista voidakseen rahoittaa julkisia palveluja

puhemies pääministeri otti täällä esille sen että ilmastopolitiikassa on vahvistettava eun johtoasemaa ja ympäristöministeri toi esille niitä asioita mitä suomessa on on tehty ja millaisia tavoitteita meillä on nyt on kuitenkin huomattava se että kun me haluamme olla siinä joukossa joka varmistaa sen että pääsemme

mennessä näitä päästövähennyksiä olisi saatava satakolmekymmentä viiva sataviisikymmentä prosenttia ja suomen ilmastolaki lähtee siitä että vähennyksiä tuohon aikamäärään mennessä on kahdeksankymmentä prosenttia eli nyt kysymys kuuluu ollaanko todella valmistauduttu siihen että

on erittäin hienoa että varhaiskasvatusmaksuja on alennettu suuri kiitos siitä kuitenkin haasteita riittää lasten varhaiskasvatuksen osallistumisaste olisi saatava nousuun laadukas varhaiskasvatus vaikuttaa positiivisesti ihmisen koko elämään ja myös myöhempään koulu uraan myös laatu on tärkeää osallistumisasteen kannalta se että vanhemmat luottavat varhaiskasvatuksen laatuun ryhmäkokojen kasvattaminen on siis ollut haitallista myös osallistumisasteen kannalta joten toivon että myös tähän laatuun panostetaan jatkossa jatko opintovalmiuksien on oltava kunnossa peruskoulun jälkeen mutta kyllä oppivelvollisuuden ulottaminen toiselle asteelle olisi tärkeää sillä vaille toista astetta jääneet ovat ison syrjäytymisuhan alla ja heidän työllisyysasteensa on hyvin matala verrattuna muuhun väestöön kysymys kytkeytyy siis myös työllisyysasteeseen hallitus ehtisi tuoda vielä esityksen

arvoisa puhemies pääministerin katsauksessa oli tämä eheytyksen painotus nyt joka tapauksessa silmiinpistävää joka minusta on ihan oikea painotus tilanteessa missä talouden käänne on tapahtunut mikä sekin toimii kyllä eheyden puolesta jos vain niin halutaan kyllä se työttömyyden nitistäminen ministeri lindströminkin kuvaamalla tavalla on se kaikkein vaikein asia tästä eteenpäin se pitää koettaa tehdä yhdessä ei määräämällä eikä sanelemalla vaan koettaa tehdä se yhdessä tähän liittyy tämä jo pitkän aikaa monella paikkakunnalla vaivanneesta työvoimapulasta työvoimapulasta on paljon hyviä yrityksiä jotka menestyvät viennissä mutta eivät saa ammattitaitoista työvoimaa kysymys kuuluu onko hallituksella ammattikoulutusta nopeasti muuntamalla ja uudelleen suuntaamalla suunnitelmia vastata tähän yritysten työvoimapulaan no tässä ei tule vastausta mutta jääköön tämä kysymys ilmaan leijumaan joksikin aikaa
arvoisa rouva puhemies tiedustelulainsäädäntö on laaja paketti ja siinä on siviilitiedustelua sotilastiedustelua lainvalvontaan liittyviä kohtia ja tietysti myös tämä perustuslain muutostarve se on laaja paketti ja monessa kohtaa siellä lakipaketissa puhutaan turvallisuustilanteen muuttumisesta menemättä kuitenkaan ihan tarkkaan yksityiskohtiin mitä tarkoitetaan sillä turvallisuustilanteen muuttumisella puhutaan itämerestä puhutaan kyberuhista puhutaan hybridiuhista ja näin poispäin

on hyvä asia mutta itseäni hieman mietityttää mikä on se konkreettinen tarve siellä taustalla joka aiheuttaa sen tarpeen muuttamiselle ja ehkä ministeri häkkänen voisi kommentoida sitä mitä hän pitää suurimpana uhkana mikä on johtanut tähän tiedustelulain muuttamistarpeeseen

arvoisa puhemies hallitus on nyt unohtanut erityislapset erityisryhmiä on purettu ja erityislapsia on siirretty yleisopetuksen luokkaan mutta tuki ei ole siirtynyt mukana luokissa ei tällä hetkellä ole tarpeeksi ammattilaisia avustajia ja erityisopettajia mukana tähän oaj otti kantaa olli luukkainen oli huolissaan erityislasten saamasta tuesta millä tavalla hallitus aikoo nyt varmistaa että erityislapset saavat sen tuen minkä he tarvitsevat ja lisäksi yleisopetusluokat eivät kasva niin suuriksi että siellä häiriintyy opetus myös kaikilla muilla millä tavalla hallitus aikoo pitää huolta siitä että opettajat jaksavat tehdä tätä maailman tärkeintä työtä

niin missä vaiheessa olemme siinä

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia

ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia outi mäkelä on eduskunnalle kolmastoista toista kaksituhattakahdeksantoista osoittamassaan kirjeessä pyytänyt vapautusta edustajantoimesta viides kolmatta kaksituhattakahdeksantoista lukien siirtyäkseen nurmijärven kunnanjohtajaksi puhemiesneuvosto puoltaa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen viidestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että

asia lähetetään sivistysvaliokuntaan

pääministerin ilmoituksen perusteella äsken käydyssä laajassa keskustelussa puhuttiin suomen tulevaisuudesta ja hyvän kehityksen rakennuspuista ei ole epäilystäkään siitä etteikö kansallisella tutkimuksella sen hyödyntämisellä ja siihen tukeutuvalla koulutuksella olisi tärkeä merkitys ja tähän liittyy tämä suomen akatemian rooli äskeisen hyvin laajan keskustelun jälkeen nyt on kysymys siis aika spesifisestä laista mutta sekin vaatii kyllä tarkastelua koska korkeimman tutkimuksen yliopistojen hallinnon linjauksiin on syytä kiinnittää huomiota ja sen vuoksi jo tässä lähetekeskustelussa illansuussa vielä muutama lyhyt kommentti todella yliopistojen ja tutkimuslaitosten rooli korkeatasoisen tutkimuksen toteuttamisessa on tärkeä ja usein vielä kansainvälisessä tieteellisessä yhteistyössä vain tämän avulla meidän yliopistot pystyvät antamaan korkeinta opetusta tutkijat voivat osallistua kansainvälisiin konferensseihin voidaan tuottaa uusia innovaatioita ja ylläpitää kansallista sivistystä tämän rahoituksessa suomen akatemialla on tärkeä rooli ja sen vuoksi akatemian toiminnan järjestämiseen ja hallintoon tulee suhtautua vakavuudella akatemian merkitys kansainvälisesti katsoen meidän aika rajallisessa tutkimusrahoituksessa on hyvin keskeinen kun yliopistojen omat tutkimusvarat ovat pienet kaikki merkittävä tutkimus tehdään ulkopuolisen rahoituksen turvin viime vuosina on korostettu paljon elinkeinoelämää ja sen innovaatioita tukevaa tutkimusta ja se onkin tärkeää mutta sen rahoitus tapahtuu usein ulkopuolisen päätöksenteon raameissa ja vapaa perustutkimus rahoitetaan kilpaillusti vertaisarviointiin perustuen sellaisen unohtaminen olisi vakava virhe yksimielisiä ollaan siitä että todelliset innovaatiot eivät synny ylhäältä ohjatusti vaan vapaassa tiedeyhteisössä on toki selvää että yhteiskunnalla on oikeus jossakin määrin ohjata verovaroilla rahoitettavaa tutkimusta mutta liian pitkälle menevä ohjaus olisi suuri virhe viime vuosien kehitys on yliopistojen ja tieteen hallinnossa lisännyt tiedeyhteisön ulkopuolista valtaa yliopistoissa on yliopistolain perusteella lisätty ulkopuolista panosta hallinnossa ja sillä onkin varmasti ollut myönteisiä vaikutuksia yliopistojen hallinto on jäntevöitynyt mutta mitalin toinen puoli on ollut se että tiedeyhteisö on vieraantunut oman yliopistonsa asioista tämä on nähty kiistattomasti yliopistoväen lisääntyvänä tyytymättömyytenä ja tämä on vaarallista kehitystä jonka ongelmia parasta aikaa todistamme tampereen uuden yliopiston kohdalla myös suomen akatemian kohdalla on ollut samanlaista kehitystä aikoinaan korkein hallintoelin oli tieteen keskustoimikunta se muodostui pääasiassa tieteellisten toimikuntien puheenjohtajista sen jälkeen tilalle tuli akatemian hallitus joka muodostettiin yliopistomaailman ulkopuolisista ja usein elinkeinoelämän ja hallinnon asiantuntijoista tieteellisten toimikuntien puheenjohtajilla oli sentään läsnäolo ja puheoikeus tiedän että tätä lakia valmisteltaessa oli esillä ajatus poistaa tämä läsnäolo oikeuskin se olisi ollut aivan liian pitkälle menevä toimenpide eliminoida tiedettä akatemian hallinnosta ja maan hallitukselle on siis nostettava hattua tämä ajatus hylättiin lakiesitykseen tämän pohdinnan valossa jäi kuitenkin toinen ongelma tieteellisten toimikuntien jäsenten kausi rajattaisiin nyt aiemmasta kahdesta yhteen ja se on kyllä ongelma kun tiedän että uusilla jäsenillä menee aina oma aikansa päästä sisälle päätöksentekoon ja näin tämä olisi edelleen omiaan siirtämään päätöksenteon painopistettä hallinnolle tiedän että perusteeksi on sanottu jäsenten työmäärä joka voi tutkijoita painaa mutta tällaisessa tilanteessa voi aina ilmoittaa ettei ole käytettävissä toiselle on myös keskusteltu tieteellisten toimikuntien lukumäärästä aikaisemmin niitä oli tieteenalojen mukaan kuusi nyt tällä hetkellä niitä on neljä ja lakiesityksen mukaan tulisi vain kolme tämänkin merkitystä tieteellisen arvioinnin kannalta on on kyselty mutta kun toisaalta tiedetään että tieteiden välinen yhteistyö ja aitojen ylittäminen on tärkeää niin tätä esitystä voi kyllä hyvin puolustaa tässä lakiesityksessä kaiken kaikkiaan on siis käsittääkseni hyvin tarpeellisia uudistuksia ja esitys on kannatettava mutta toivon että valiokunta pohtii huolella onko riittäviä perusteita rajata toimikuntien jäsenten kausi vain yhteen suomen akatemian merkitys on suuri ja sitä sekä perustutkimusta pitää kaikin tavoin tukea mutta niin yliopistojen kuin akatemian kohdalla pitää tulevassa päätöksenteossa katsoa että tiedettä ja yliopistoyhteisöä ei lakaista pois hallinnosta ja voidaankin kysyä onko yliopistojen ja akatemian hallinnoissa jo menty liian pitkälle ulkopuolisen yhteiskunnan talouselämän intressin ja hallinnon painotuksessa tieteen ja tiedeyhteisön kustannuksella kustannuksella tiedettä ei saa unohtaa tieteellisen tutkimuksen johtamisessa

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudestoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

arvoisa puhemies herr talman meillä on käsittelyssä valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kuntavaalien valvonnasta ja kun lukee tämän tämän tarkastusviraston kertomuksen niin voi päätyä siihen johtopäätökseen että että laki toimii siten kuin olemme sen halunneet toimivan eikä meillä ole mitään isompia ongelmia tiedossamme tässä kertomuksessa on se että että kun ilmoitusvelvollisuuksia oli reilu seitsemäntoistatuhatta niin vain kahdeksaa lukuun ottamatta kaikki toimittivat tämän ilmoituksen eikä virastolla ole mitään syytä olettaa etteivätkö

ilmoitukset olisi oikeita mutta on syy minkä takia vaalirahoituksesta on syytä käydä keskustelua myös tänään tänään hetki sitten tuli tieto siitä että eduskuntapuolueiden puoluesihteerit eivät päässeet yksimielisyyteen eduskuntavaalien ja eu vaalien yhdistämisestä mikä tarkoittaa että meillä seuraavan yhden pilkku viiden vuoden aikana tullaan käymään kolmet vaalit kolmet vaalit eli maakuntavaalit nyt syksyllä eduskuntavaalit neljästoista neljättä vuoden päästä keväällä ja euroopan unionin vaalit touko kesäkuussa kaksituhattayhdeksäntoista tämä on haaste totta kai puolueille ja myös ehdokkaille eikä tämä myöskään vaalirahoituksen kannalta ole ongelmatonta meillähän on vuonna kaksituhattakymmenen voimaan tullut laki vaalirahoituslaista ja sen ensimmäisessä pykälässä kerrotaan ne kolme tehtävää jotka tällä vaalirahoituslainsäädännöllä on tämän lain ensimmäisenä tarkoituksena on on lisätä vaalirahoituksen avoimuutta ja toinen tarkoitus on lisätä tietoa ehdokkaiden mahdollisista sidonnaisuuksista mutta sillä lailla on myös kolmas tarkoitus ja kolmas tarkoitus on rajoittaa ehdokkaiden vaalikampanjoiden kulujen kasvua nähdäkseni tämä avoimuuden ja tiedon lisääminen toteutuu tällä hetkellä mutta vaalikampanjoiden kulujen kasvu vain jatkuu eikä nykyisellä lainsäädännöllä näy kyettävän tähän puuttumaan vaalikampanjat kallistuvat entisestään pidän tätä kehitystä epäterveenä eduskunnan tarkastusvaliokunta on aiemmin kiinnittänyt huomiota erityisesti eduskuntavaalikampanjoiden kallistumiseen mutta tämä huoli on aiheellinen myös kunta ja eu vaalien osalta ja tietysti vielä maakuntavaalien mukaantulo lisää tätä ongelmaa entisestään viimeisimmässä parlamentaarisessa puoluevaalikomiteassa esitettiin vuonna kaksituhattayhdeksän ajatus siitä että olisi syytä pohtia myös suomessa kampanjakattojen säätämistä tämä mielestäni kannatettava ajatus ei sittemmin tullut uudistettuun vaalirahoituslakiin mutta nostan sen tässä esiin nyt uudestaan silloin tässä komiteassa todettiin että lakiin olisi ehkä hyvä säätää tämmöinen vaalikohtainen ehdokaskohtainen mainontaa koskeva kampanjakatto joka olisi kunnallisvaaleissa kymmenentuhatta euroa eduskuntavaaleissa viisikymmentätuhatta euroa ja eu vaaleissa kahdeksankymmentätuhatta euroa niin kuin totesin eduskunnan tarkastusvaliokunta on aikaisemmin ilmaissut huolensa näitten vaalikampanjoiden kulujen kasvusta ja erityisesti siitä aiheutuvista kielteisistä vaikutuksista esimerkiksi ehdokkaaksi ryhtymiselle mielestäni tähän huoleen on syytä edelleen yhtyä ja se on otettava

miten kiihtyvää tämä kustannusten kasvu vaalien osalta on niin jos esimerkiksi tarkastellaan vuotta kaksituhattayksitoista silloisissa eduskuntavaaleissa ilmoitusvelvolliset käyttivät yhteensä kahdeksan pilkku neljä miljoonaa euroa rahaa näihin kampanjoihin siis kahdeksan pilkku neljä miljoonaa ja jo neljä vuotta myöhemmin kaksituhattaviisitoista tämä summa kahdeksan pilkku neljä oli noussut yhdeksään pilkku seitsemään eli tämä on hyvin kiihtyvää kehitystä kaksituhattaviisitoista pienin kampanja joka oli ilmoitusvelvollisuuden piirissä oli kaksituhattaseitsemänsataa euroa ja suurin lähes satakolmekymmentätuhatta euroa eli tässä on myös ehdokkaiden välillä todella suuria eroja huolestuttavana pidän sitä että keskiarvokin oli ilmoitusvelvollisten kesken yli kolmekymmentäviisituhatta euroa puhumattakaan läpi menneistä kansanedustajista joitten osalta se oli pitkälti yli euroa myös kuntavaaleissa kaksituhattaseitsemäntoista nähtiin useampia viidenkymmenentuhannen euron kampanjoita arvoisa puhemies loppuyhteenvetona toteaisin kantanani sen että tämä vaalirahoituslain ensimmäisen pykälän tarkoitus avoimuuden lisäämisestä tiedonsaamisesta sidonnaisuuksista ja valvonnasta toimii erittäin hyvin mutta tämä lain toinen tarkoitus eli se että sillä pyrittäisiin rajoittamaan ehdokkaiden kampanjakulujen kasvua ei näissä oloissa toteudu ja jotenkin ajattelen että kymmenentuhatta euroa kuntavaaleissa viisikymmentätuhatta euroa eduskuntavaaleissa ja euroa eu vaaleissa riittäisi siihen että kukin ehdokas kohtuullisesti saisi oman sanomansa läpi niissä vaaleissa

arvoisa herra puhemies hyvät edustajakollegat hyvää ystävänpäivää kaikille paikallaolijoille edustaja feldt ranta piti en en käytä nyt sanoja hyvän puheen mutta mutta avauspuheen jota haluan osittain kommentoida ja ja osittain tuoda myös omia huomioitani meillä on käsittelyssä siis tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta vuoden kaksituhattaseitsemäntoista kuntavaaleissa ja siihen on helppo yhtyä että meidän lainsäädäntö toimii varsin hyvin hyvin tässä on kuvattuna tällainen kaavio jossa käydään läpi kaksituhattakaksitoista ja kaksituhattaseitsemäntoista miten kehotusten jälkeen ne aika harvat kuitenkin toimivat ja täyttivät vaalirahoitusilmoituksia toisella kehotuksella ensimmäinen kehotus kun on mennyt noin tuhannellekuudellesadalle toinen kehotus enää viidellesadalle selvityspyynnössä ollaan jo pudottu sitten muutamaan sataan ja sitten tähän uhkasakkomenettelyyn on jouduttu

neljäkymmentä ehdokasta ja sitten selvityspyyntö uhkasakon maksuun määräämisen tuomitsemisesta kaksituhattakaksitoista on mennyt kolmelle ja nyt vaaleissa seitsemälle toki mielenkiintoista on huomata se että yhtään päätöstä uhkasakon maksuun tuomitsemisesta ei ole saatu aikaiseksi ja tähänkin löytyy tästä kertomuksesta selitys uhkasakkoprosessia on osin vaikeuttanut se että haastemiehet eivät ole yrityksistä huolimatta tavoittaneet kaikkia ilmoitusvelvollisia itse mietin voisiko tätä vahvistaa jollain tavalla esimerkiksi puolueiden

minkälaisissa asemissa minkälaisissa tehtävissä on eri asia olla pienessä kunnassa esimerkiksi jonkun lautakunnan varajäsenenä ja ja varavaltuutettuna sitten jos tässä nipussa on vaikkapa helsingin taikka jonkin muun suuren kaupungin keskeisissä tehtävissä toimivia henkilöitä uskoisin että jos siellä olisi näin mielenkiintoisia isoja kuntapäättäjiä ehkä he nousisivat sitten jo julkisuudessakin esille mitä tulee noihin feldt rannan huomioihin kampanjoiden koosta niin tietysti tämä asiakirja antaa siitä vähän erilaisen kuvan kuntavaaleissa valtaosa kampanjoista on näitä alle kahdeksansadan euron kampanjoita yli viisitoistatuhatta kampanjaa on siis alle kahdeksansadan euron kampanjoita ja vain vajaa kaksituhattakolmesataa kampanjaa on yli kahdeksansadan euron kampanjoita toki siellä sitten varmasti on merkittävän suuriakin kampanjoita mutta mutta iso ongelma tämä ei ole ole kuntavaaleissa kuin feldt ranta toikin esille ehkä enempikin sitten eduskuntavaaleissa eu vaaleissa ja ja niin poispäin itse toivoisin että tätä vaali ilmoituskäytäntöä vietäisiin enempi tällaiseen kirjanpitotyyppiseen suuntaan missä siis tuotaisiin selkeämmin esille menot ja tulot eli kumpikin puoli tällä hetkellähän tämä toimii vähän vähän puolitehoisesti kun tuloja vain kysytään eikä toisaalta sitä mihin rahat menevät ja säännöllisesti varsinkin eduskuntavaaleissa keskustelua herättää se että kampanjat ovat huomattavasti suurempia silmämääräisesti arvioituina kuin osan kohdalla vaalirahoitusilmoituksista luettuina ja ja tämä tietysti herättää epäilyjä ja niihin ei ole mahdollista ymmärtääkseni tämäntyyppiselläkään valvonnalla puuttua mutta kun kirjanpitotyyppinen ilmoitusvelvollisuus olisi niin se antaisi paremmat mahdollisuudet arvioida sitä itse olen myös toivonut että sidonnaisuusilmoitukset laajennettaisiin kuntapuolelle siellä itse asiassa aika monta kertaa useammin kuin esimerkiksi eduskunnassa nämä pienetkin summat saattavat aiheuttaa kyseenalaisia tai vähintäänkin sellaisia yhteyksiä että että olisi olisi syytä tietää niistä ja sidonnaisuusilmoituskäytännön laajentaminen kuntapuolelle olisi minun mielestäni enemmän kuin tervetullutta kertomaan erilaisista sidonnaisuuksista vastaavalla tavalla kuin kansanedustajat kertovat täällä mitä sitten kampanjoihin noin yleisesti tulee itse en kampanjakattoja ole kannattanut ehkä pikkuhiljaa voin alkaa kannattamaan kun itselläkin on tunnettuutta jo tullut sen verran eli kyse on usein siitä että ne

jotka ovat näkyvissä tehtävissä saavat sitä näkyvyyttä luontaisesti ja kun uusi henkilö haluaa pyrkiä haastamaan meitä istuvia kansanedustajia hän usein tarvitsee sen näkyvyyden saamiseen myös hivenen enempi rahaa toiset saavat julkisuutta toiset saavat jopa ilmaista näkyvyyttä vaikkapa erilaisten naistenlehtien kansikuvissa taikka parisuhde tai perhehaastatteluissa tai jossain muualla ja toisaalta toiset saavat vaikkapa ammattiyhdistysliikkeeltä ilmaista työvoimaa ja toinen joutuu ostamaan sen saman vaikkapa vuokrausfirman kautta työvoimana tai niin poispäin tai toinen saa maatilalliselta ladonseinästä mainospaikan hyvän tien varresta tai traktorin peräkärrystä ja toisella kun ei ole yhteyksiä hän joutuu ostamaan sen clear channelilta tai joltain muulta mainosfirmalta siinä mielessä täysin tasapuoliseen ja reiluun tilanteeseen pääseminen on lähes mahdotonta itse pidin varsin hienona ja kiitoksen arvoisena sitä että presidenttiehdokas väyrynen ja presidenttiehdokas niinistö eivät käyttäneet omiin kampanjoihinsa lainkaan julkista rahaa eli puoluetukia vaan he tekivät kampanjansa muulla rahoituksella ja ja se on tietysti hyvä että tätä puoluetukirahaa ei tämäntyyppisiin kampanjoihin käytettäisi

herra puhemies tässä vaiheessa ihan lyhyesti totean että olen jälleen kerran ihan tyytyväinen siitä että täällä eduskunnan salissa käydään myös keskustelua tästä mainitusta kampanjakatosta tässähän ollaan melkein vuosittain tätä keskustelua käyty ja olen siinä yhteydessä useasti muistuttanut että myös minä kyllä kuulun on hieman ongelmallista tämä että kampanjoiden hinnat kohoavat varsin huikeisiin lukemiin juuri siksi pidin esitystä joka jossain vaiheessa oli tuolla toimikunnassakin esillä aikanaan kampanjakatoista järkevänä ja pidän sitä järkevänä edelleen sdphän silloin tuollakin tuollakin näitä kampanjakattoja kannatti puhemies sitä kun me olemme tässä nyt jo aika useasti näistä keskustelleet edustaja heinonenkin alkaa jo vähän ehkä aiempaa enemmän lämpenemään lämpenemään tälle ajatukselle että ihan tosissaan voisimme miettiä vielä jossain vaiheessa tätä kampanjakattoa sen myönnän että ongelmaton systeemi se ei tietenkään ole on erilaisia tilanteita eri ihmisillä mutta mielestäni tämä on kuitenkin pohtimisen arvoinen kysymys siksi ilmaisen tyytyväisyyteni siitä että edustaja feldt ranta tämän omassa puheenvuorossaan esiin nosti

arvoisa herra puhemies kuulun kanssa niihin kansanedustajiin jotka näkevät tämän kampanjakaton tarpeellisuuden on selvää että siihen liittyy myös sitten kysymyksiä joita pitää miettiä kuten se että aina tulee henkilöitä julkisuuden kautta jotka ovat sitten ihmisille tunnetumpia mutta tietenkin tämä perustyö politiikan parissa tehdään usein kuntatason kautta ja haetaan sitä näkyvyyttä sieltä kuntavaalienkin kautta missä kampanjoiden summat eivät ole demokratian kannalta samanlainen uhka kuin ne ovat eduskuntavaaleissa tai eurovaaleissa tähän edustaja heinosen kommenttiin tästä ilmoitusvelvollisuudesta kuntavaalien yhteydessä näiden sidonnaisuuksien osalta olen tätä samaa ajanut omassa kaupungissani lahdessa jossa toimin valtuuston puheenjohtajana viime kaudella valitettavasti törmäsin myös siihen että vaikka valtuuston puheenjohtajana paimenkirjeitä lähetin olisi syytä sidonnaisuudet ilmoittaa niin kaikkia valtuutettuja tämä neuvo tai kannustus ei tuntunut kuitenkaan koskevan tai tai ainakaan niin paljon että tätä sidonnaisuusilmoitusta olisi sitten kaupunginkansliaan toimitettu tietenkin tässä yhteydessä kiitos myös niille ja erityisesti heille enemmistölle valtuutetuista jotka kokivat itse velvollisuudekseen ilmoittaa sidonnaisuudet sanon velvollisuudeksi koska itsekin näen sen velvollisuutena ja toivon että tämä ilmoitusvelvollisuus saadaan myös lakiin myös kuntavaalien osalta mutta kyllä minä pidän tätä kampanjoiden kallistumista aidosti demokratian kannalta ongelmallisena me voimme tulla tilanteeseen jossa ainoastaan hyvätuloiset ihmiset tai ihmiset jotka pystyvät hankkimaan rahoituksen jonkun ulkopuolisen toimijan tai toimijoiden kautta tulevat sitten ihmisille tutuiksi vaaleissa ja sitä kautta saavat viestinsä perille ja pääsevät pääsevät edustamaan sitä kansaa mutta toivoisin että tätä kansaa edustaisivat myös ne edustajat jotka eivät omaa sellaisia taloudellisia mahdollisuuksia kuin hyvätuloiset tai heidän tuellaan tulevat ehdokkaat

hyvä että edustaja feldt ranta avasi tässä keskustelun se on tärkeätä ja varmasti tarkastusvaliokunnassa näitä katsotaan minun mielestäni pitää ehkä katsoa hieman laajemminkin kuntavaaliehdokkaat joutuvat jokaisen kahvikupin ilmoittamaan tässä ja se on hyvä asia nyt parhaillaan sitrassa kai entiset kollegamme hyssälä ja backman tekevät laajempaa kansanvaltaselvitystä mehän tiedämme että puolueiden tuki on kolmekymmentä miljoonaa erilaisia järjestöjä veikkausvaroin ainakin me tiedämme että erilaisten etujärjestöjen verotuki on neljäsataa miljoonaa vähintään nämä järjestöt johtuen jäsenmaksujen vähennyskelpoisuudesta ja verovapaudesta tulojen osalta saivat myöskin osinkotuloja merkittävästi viimeksi lehdistä olen lukenut että yleishyödyllisiltä asunto osakeyhtiöiltä tulee ylimääräinen osingonjako minusta nämä erilaiset etujärjestöt myöskin vaikuttavat demokratiassa nyt edustaja harkimolla oli täällä aloite että pitäisi näiden järjestöjen tilinpäätöksen olla julkinen edes netissä no kai se nyt vähän alkaa ollakin mutta ei ole kuitenkaan riittävää avoimuutta siis koko vaikuttamisessa minua kiusaa se todella että minä kansanedustajanakin joudun jokaisen kahvikupin ilmoittamaan erikseen vaalituki ilmoituksessa mutta sitten tämmöisen nolla pilkku viiden miljardin yhteiskunnan vaikuttamisen potin suhteen joka on julkista tukea ei ole avoimuutta avoimuutta riittävästi tässä suhteessa minusta pitäisi nyt tarkastusvaliokunnassa keskustella että kyllä kyllä pitää olla laajemmin avointa tämän julkisen vaikuttamisen julkisen tuen herra

arvoisa puhemies herr talman siis aidosti minusta meidän on syytä olla ylpeitä ja hyvillämme siitä että demokratiamme toimii näin hyvin voimme tänään käydä keskustelua siitä kun muistelemme missä muutama vuosi sitten olimme pahan vaalirahaskandaalin keskiössä että olemme sen jälkeen uudistaneet paitsi toimintakulttuuria myös lainsäädäntöä ja ja nyt näemme että tämä tämä ilmoitusmenettely ja valvonta toimivat niin kuin lainsäätäjä on halunnut

tällä hetkellä niin kuin tässä ollaan puhuttu tästä vaalirahoituksesta aika monelle ehdokkaalle kynnys nousisi entisestään olla vaaleissa ehdolla on hyvä muistaa että meidän ammattipoliitikkojen lisäksi esimerkiksi moni kuntapäättäjä omien töidensä perheidensä ohessa on ehdolla ja ja en haluaisi heidän taakkaansa millään tavalla enää lisätä ja nostaa sitä kynnystä ehdokkaaksi asettumiseksi tehdään se niin helpoksi kuin mahdollista siten kansanvalta toimii parhaalla mahdollisella tavalla

ja olen aivan vakuuttunut siitä että viidelläkymmenellätuhannella eurolla kyllä missä tahansa vaalipiirissä pystyy saamaan oman viestinsä läpi ja erottumaan muiden ehdokkaitten joukossa en millään tavalla pidä sitä mitenkään mahdottomana sitä vastoin pidän epäterveenä sitä kehitystä mikä nähtiin muun muassa viime eduskuntavaaleissa että osa ehdokkaista käytti yli satakaksikymmentätuhatta euroa vaalikampanjointiin se ei mielestäni ole missään mittasuhteessa suomalaisen yhteiskunnan demokratiakäsityksen kanssa toivon todella että tarkastusvaliokunta tätä kertomusta käsitellessään uudelleen ottaa pohdintaan tämän kampanjakattoasian
arvoisa puhemies niin kuin edustaja kari esille toi aika monessa kunnassa näitä vapaaehtoisia sidonnaisuusilmoituksia on ollut ja siinä olisi hyvä paikka kyllä vähän heristellä ja ja herätellä siihen että että näitä tehtäisiin toki jokainen voi myös itse toimia aktiivisesti minä minä olen pitänyt omilla kotisivuillani tällaista kirjanpitotyyppistä vaalirahailmoitusmenettelyä jo ennen vaalirahakohuakin eli eli kaksituhattaseitsemän vaaleissa kerroin tulot ja menot en edustaja feldt ranta tarkoittanut että sen tarvitsisi olla kirjanpitotoimistossa tehty vaan vaan ehkä samantyyppinen kuin tällä hetkellä missä kerrottaisiin että tämän verran mainontaan tämän verran siihen tämän verran tänne jotta sen kokoluokan arvioiminen olisi helpompaa tämä kahdeksansadan euroahan niin kuin tuossa aiemmin toin esiin on tällä hetkellä aika byrokraattinen järjestelmä pitää printata taikka postitella edestakaisin lomakkeita mihin laitetaan yksi ruksi siihen että oli alle kahdeksansataa vakuutan näin nimi alle ja takaisin eteenpäin voisi hyvin ajatella niin että voisiko vakuutus syntyä jo siitä että

kuvan että me olemme saaneet lahjoja mutta emme ole tehneet niitä ilmoituksia kun tämä säädös on tehty nimenomaan niinpäin että ei pidä tehdäkään mitään ilmoitusta jos ei ole lahjaa saanut silloin voi olla parempi että tämän verran tätä turhaakin byrokratiaa papereiden lähettämistä yksi ruksi ja nimikirjoitus alle kannattaa kannattaa edelleen jatkaa näiden vaalirahoitusilmoituksienkin kohdalla

joistain sellaisista kaavoihin liittyvistä asioista joista vaikkapa kymmenisen vuotta sitten täällä eduskunnassakin keskusteltiin silloisen vaalirahakohun aikana sen takia tämä sidonnaisuusasia on äärimmäisen tärkeä nimenomaan kuntatasolla mitenkään vähättelemättä eduskuntaa tai euroopan parlamenttia ja niin poispäin ihan presidentinvaaleihin asti sen kautta tässä lähetekeskustelun yhteydessä on hyvä lähettää terveiset tarkastusvaliokunnalle että nyt voisi olla se paikka että koottaisiin näistä keskusteluista joita tässäkin salissa tai tuossa sibelius akatemian pienemmässä salissa edellisen kahden vuoden aikana käytiin

se tietopakka nyt yhteen koottuun esitykseen tai pohjapaperiin siellä tarkastusvaliokunnassa katsottaisiin mitä niistä aineksista on tehtävissä ja tehtäisiin puolueiden toimesta yhdessä konkreettiset ehdotukset seuraavia vaaleja varten

arvoisa puhemies herr talman joo olen eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsen ja täällä on myös varapuheenjohtaja ala nissilä ja varajäsen edustaja viitanen eli otamme nämä terveiset vastaan on totta kai tärkeää että tämä keskustelu jatkuu valiokunnassa kiitos siitä edustaja heinoselle olen teidän kanssanne aivan samaa mieltä teidän laillanne kannatan todella lämpimästi kaikenlaista avoimuutta mikä liittyy sekä sekä päättäjien sidonnaisuuksiin että myös rahoitukseen mielestäni kuitenkin nykyinen lainsäädäntö ja ilmoitusvelvollisuus täyttävät sen lainsäätäjän kirjaimen erittäin hyvin sen lisäksi on totta kai hyvä kannustaa myös yksittäisiä toimijoita vielä suurempaan avoimuuteen ja teidän laillanne olen myös itse itse siihen kannustanut omalla esimerkilläni ja tehnyt myös kuntatasolla sidonnaisuusilmoituksen ja myös reaaliajassa kotisivullani ilmoittanut kaikki joka ikisen kymmenen euroa mitä itse olen vaalirahoituksena yksityishenkilöiltä tai muiltakin tahoilta saanut mutta mielestäni se iso kuva todella on nyt kun keskustelemme tästä vaalirahoituksen valvonnasta se että valvonta toimii hyvin ilmoitusvelvollisuutta noudatetaan tunnollisesti sidonnaisuuksista kerrotaan hyvin mutta siihen lain kirjaimeen kun kampanjoiden kulut ovat kasvaneet voisi melkein sanoa räjähdysmäisesti eivätkä ne enää vastaa sellaista hyvää sanoisiko pohjoismaista tasoa tulisi lainsäätäjän puuttua

puhemies palaan vielä tähän suureen kuvaan minusta demokratiaa kansanvaltaa pitää puolustaa tänäänkin täällä taas kaksi kansanedustajaa siirtyi yksityisen sektorin palvelukseen en pidä sitä hyvänä kehityksenä minusta meillä on vähän sitä henkeä että vähän omissa asioissa pyörimme ja tänäänkin täällä sanottiin että kansanedustajien sopeutumiseläke pitää ajaa alas

ei ole mitään ansiosidonnaista työttömyysturvaa meillä ei ole lomarahaa meidän eläke puolitetaan kansanedustajan palkka ei kilpaile yksityisellä sektorilla en minä vaadi lisää palkkaa mutta sanon että meidän pitäisi arvostaa tätä omaa työtämme ja samalla katsoa myöskin mikä on tämä koko yhteiskunnan vaikuttavuus jos meillä etujärjestöt saavat neljänsadan miljoonan luen ekn ja mtkn ja kaikki tähän mukaan verotuen niin miksei se voi olla avointa ja julkista miksei myöskin sille voida asettaa joitain vaatimuksia koska se vaikuttaa yhteiskuntaan monella tavalla me pyörimme näissä omissa kuppikunnissamme aivan liikaa meidän pitää katsoa

sen verran edustaja ala nissilän puheenvuoroa että ei ymmärtääkseni näistä toinen siirtynyt yksityiselle sektorille vaan julkiselle puolelle kunnanjohtajaksi ja se on ollut kai aika yleinen tapa ymmärsin että muun muassa sosiaalidemokraateista varsin lyhyen aikaa kansanedustajana toiminut

nimi tuli sieltä oikein lausuttuna nasima razmyar siirtyi siirtyi ei edes edes ykkösjohtajaksi vaan kakkosportaaseen ja siihenkin annettiin silloin silloin lähtölupa lähtölupa eduskunnasta kun nyt tässä on puhuttu tästä vaikuttamisen läpinäkyvyydestä niin oikeastaan tähän keskusteluun ja aivan loppuun haluan nostaa esille myös kun meillä nyt on eduskunnassa yksi hyvä jatkava puhemies ja myös kaksi uutta innokasta puhemiestä jatkavan puhemiehen tapaan tätä vaikuttajarekisteriajattelua toivoisin että edelleen sitä pohdittaisiin ja kehitettäisiin niin että tulisi avoimeksi ja näkyväksi myös se millä tavalla eduskunnassa ja millä tavalla poliitikkoihin vaikutetaan se on itse asiassa aika kiinteästi tähän vaalirahoitukseen ja tähän kokonaisuuteen liittyvä palanen ja ja toivon että me voisimme ottaa siinä askelia vaikkapa euroopan unionin

arvoisa puhemies edustaja ala nissilä nosti esille erittäin tärkeän asian eli kansanvallan kunnioituksen ja sen arvostuksen ylläpitämisen se on meidän kaikkien erittäin tärkeä tehtävä tästä nousi esille myös keskustelu siitä että vaalirahoituksessa totta kai avoimuus ja sidonnaisuudet ovat erittäin tärkeä osa mutta myös se voiko eduskunta olla sellainen pyöröovi josta tullaan ja mennään eduskunta ei missään tapauksessa voi olla mikään hollitupa johon ensin ollaan ehdolla tullaan valituksi ja josta sen jälkeen lähdetään nopeasti muihin tehtäviin aiemminhan eduskunnalla on on vuosikymmenet ollut erittäin tiukka käytäntö jossa kriteerinä on pidetty sitä että edustajuuden voi jättää kesken vain jos siirtyy kansallisesti merkittäviin tehtäviin yhteiskunnallisesti merkittäviin tehtäviin tai kansainvälisiin merkittäviin tehtäviin

haglund jossa eduskunta laski riman erittäin alas silloin eduskunta myönsi eron vain vuoden edustajana toimineelle henkilölle joka siirtyi yksityisen yrityksen varatoimitusjohtajaksi pidän tätä valitettavana ja toivon että tällainen kehitys ei eduskunnassa vakiinnu toinen toinen epäterve kehitys joka on nyt viime päivinäkin puhuttanut aika paljon on se että kun meillä on meneillään historiallisen suuri sosiaali ja terveydenhuollon uudistus niin samanaikaisesti viimeisten vuosien aikana politiikan avainpaikoilta sekä päättäjiä että keskeisissä avustajatehtävissä olevia henkilöitä on on siirtynyt useita yksityisen terveyspalvelutoiminnan pariin pidän sitä sillä tavalla arveluttavana että kun ihmiset on valittu julkiseen tehtävään ja he ovat saaneet siihen luottamuksen niin sitä tehtävää ei yhdessä yössä voi vaihtaa yksityisen yrityksen edunvalvontatehtävään toivon että me kaikki kannamme vastuuta siitä että tämä kansanvaltaisuuden luottamus on kiinni teoista
herra puhemies edustaja ala nissilän jälkeen pyysin puheenvuoron mutta edustaja feldt ranta tässä kyllä tehokkaasti oikeastaan lähestulkoon kaiken asiasta sanoi kiinnitän nyt kumminkin huomiota siihen että vasta muutama asiakohta sitten edustaja lauslahdelle myönnettiin vapautus edustajan tehtävästä ja ja puhemies sen koko asiakohdan vei alusta loppuun ihan omin toimin yksikään kansanedustajakollega ei käyttänyt puheenvuoroa tässä tässä asiassa mutta mutta silti ongelma on olemassa ja ongelma on tiedostettu ja edustaja ala nissilä hyvin kävi tätä ongelmaa läpi nimenomaan kansanvallan osalta joka on demokratian pohja tässä tasavaltalaisessa järjestelmässä jos me annamme kuvan että tämä on tällainen laboratorion pyöröovi josta tuodaan edustajia sisään vaalirahoituksenkin kautta tuodaan heidät asiantuntemuksen ja asian äärelle ja sen jälkeen kun kaikki tieto on hankittu ja erilaiset suhteet ja verkostot luotu niin nämä asiantuntijat poliitikot ovat sitten ostettavissa yksityisen sektorin edunvalvonnan käyttöön en pidä sitä terveenä ja toivon että kun näitä vaaliraha asioita käsitellään niin ainakin tarkastusvaliokunnassa tämäkin keskustelu käytäisiin ja en pitäisi ollenkaan pahana että muutama kirjaus tästä tästä tarkastusvaliokunnan asiakirjaan myöhemmin myös tulisi

arvoisa puhemies vielä todella kansanedustajan aseman pitää olla vahva suhteessa yksityiseen sektoriin suhteessa etujärjestöihin sen takia meillä myöskin pitää olla järjestelmät sellaiset että tänne hakeutuu ihmisiä ja he ovat täällä pitempään todella edustaja mäkelä siirtyi julkisen sektorin palvelukseen olen itsekin siirtynyt täältä euroopan unionin palvelukseen ja eurooppalaisten lihapatojen ääreen mutta se oli todella julkinen sektori mutta nyt minusta tässä suhteessa tässä siirtymisessä vielä tässä edustaja lauslahden puhemiesneuvostossa esitettiin yksimielisesti emme siihen puuttuneet mutta todellakin täällä on menossa vuosisadan uudistus sosiaali ja terveydenhoidon alalla mikäli ymmärrän edustaja lauslahti on sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsen tässä suhteessa ehkä meidän kannattaisi laatia code of ethics tänne etiikan koodit myöskin niin kuin yrityksillä on niin kuin järjestöillä on miten näissä menetellään emme tarvitse mitään mitään lainsäädäntöä mutta tällaiset etiikan koodit miten tästä tehtävästä voidaan siirtyä yksityisen bisneksen palvelukseen jos on menossa tällainen uudistus omassa valiokunnassa esimerkiksi niin kuin tällä hetkellä on

arvoisa puhemies toivon että tämmöiset etiikan säännöt rakennettaisiin ja tässähän olisikin hyvä paikka kun täällä eduskunnassa käytetään erilaisia parlamentaarisia työryhmiä koota pieni ryhmä miettimään niitä eettisiä sääntöjä kyllä tämä ruiskukkapellossa pörriäisen lailla pyörivä terveysbisneslobbareiden porukka aidosti herättää huolta edustajissa oikealta vasemmalle ja vasemmalta oikealle

aktiivisesti tätä lobbausta on tehty ja pyöritetty tämänkin kuvan julkisuudesta saa eivät pelkästään kaikki kokoomusedustajatkaan käsitykseni mukaan ainakaan sen mukaan mitä tuolla käytävillä keskustellaan tätä kehitystä hyvällä katso mutta jonkun suojeluksessa tämä prosessi edelleenkin tässä yhteiskunnassa elää toivon että tämä edustaja ala nissilän joka edustaa täällä eduskunnassa maturiteettia ja kokemusta ja osaamista myös näissä oikeudellisissa asioissa ehdotus saisi laajemminkin tukea ja ainakin tämän edustajan toimesta tuki on vankkumaton

arvoisa puhemies erittäin kannatettava ajatus jonka edustaja ala nissilä nosti esille ja ja jolle edustaja kari antaa tässä tässä tukea on juuri tämä että meillä olisi jonkunnäköiset eettiset säännöt koska kiinnitin huomiota viime viikolla siihen että useampi rikosoikeuden professori käytti aika voisiko sanoa kovankin puheenvuoron siitä miten tähän meneillään olevaan isoon sote uudistukseen liittyy sen miljardiluokan taloudellinen intressi että he näkivät myös riskin siitä että meillä joidenkin vuosien kuluttua on tämmöinen korruptioskandaalien suma suomessa purettavana totta kai intressi estää tällaiset etukäteen ja meillä on myös intressi ylläpitää kansalaisten luottamusta siihen että poliittisesti valitut päättäjät ovat riippumattomia ja miettivät yhteiskunnan ja veronmaksajien etua olen itse julkisuudessa esittänyt että oikeusministeri antti häkkänen pikaisella aikataululla oikeusministeriössä tekisi selvityksen siitä mitä mahdollisia epäkohtia on olemassa meillä on myös grecon piirissä euroopan unionin valtioiden esimerkkejä meillä on useita parlamentteja joissa on olemassa tällaisia eettisiä sääntöjä karenssikäytäntöjä päättäjille ja niin edelleen mielestäni todella nyt kun eduskunta tämän kevään aikana ottaa käsittelyynsä suuren sosiaali ja terveydenhuollon ja maakuntahallinnon perustamisen lainsäädännön kokonaisuuden tämä asia on erittäin ajankohtainen aiheellinen ja voisiko jopa sanoa kiireellinen on erittäin hienoa jos myös hallituspuolueiden parista tulee tukea sille on meidän kaikkien yhteinen intressi huolehtia siitä että kansalaisten käsitys on että poliittiset päätöksentekijät ovat riippumattomia eivätkä osapuolina esimerkiksi tässä sosiaali ja terveysuudistuksessa on hyvä nähdä että tämä maakuntahallinnon perustaminen lisää

arvoisa puhemies olen huomannut että usein näissä iltaistunnoissa kehkeytyy hyviä ideoita tilanne ei ole uusi että saan taas tilaisuuden kannattaa täällä hyvää ideaa nimittäin mielestäni tämä keskustelu ei ole turha koska tästä poiki aika hyvässä yhteisymmärryksessäkin sen kaltainen näkemys että ihan oikeasti me tarvitsemme tietynlaiset eettiset säännöt olen täsmälleen samaa mieltä kuin edustaja feldt ranta tuossa kuvasi paitsi sen suhteen kuinka herkästi täältä talosta ylipäätään poistutaan toisiin tehtäviin myös siinä mikä on sote ja maakuntauudistuksen vaatima avoimuuden lisäys siksi oli hienoa että syntyi tämä idea parlamentaarisesta yhteistyöstä jolla voitaisiin tätä säädöstöä katsoa halusin puhemies nyt vain pyytää puheenvuoron ja kannattaa tätä loistavaa ideaa
arvoisa puhemies aika usein rikka nähdään toisten silmässä ja malkaa ei omassa tietysti varmaan yksi tällainen ehkä suurin siirtymä tapahtui kaksituhattakymmenen kesäkuussa pääministerin tehtävän jätti silloin pääministeri matti vanhanen ja vain muutamaa kuukautta myöhemmin hän siirtyi perheyritysten liiton toimitusjohtajaksi mikä tietysti oli merkittävää valtakunnan ykköspaikalta tämäntyyppiseen siinä tietysti tietysti olisi varmaan ollut ollut paikallaan keskustan käydä myös sisäisesti keskustelua että annetaanko tällaiseen tehtävään eroa näitä eettisiä sääntöjä olisi tietysti voinut ala nissiläkin jo silloin vahvana vaikuttajana olla olla peräänkuuluttamassa keskustapuolueessa että tämä ei nyt näytä eettisesti hyvältä tehdä näin vaan jatkatte loppuun ja sen jälkeen hyvä että nyt kun rikka on nähty toisten silmässä on herätty tähän tähän etiikkakeskusteluun minun mielestäni eettiset säännöt on ihan hyvä hyvä luoda ja miettiä sitä että jos eduskunnasta siirrytään vaikkapa kaupungin apulaispormestariksi taikka kunnanjohtajaksi taikka eu parlamenttiin tai mihin sitten siirrytäänkin eu parlamentti on ehkä vähän erityyppinen mutta mutta jos mennään vaikkapa kuntaan ja tällä hetkellä kuntauudistus maakuntauudistus on on työn alla niin ehkä siinä samanlaiset eettiset säännöt on on tarpeen olla itse on varsin vaikea löytää mikä on tämä yhteys nyt sitten soten ja lääketeollisuuden välillä eli onko edustaja karilla esimerkiksi käsitys että sote uudistus tulee toteutuessaan merkittävästi lisäämään lääkekustannuksia elikkä onko tässä tämännäköinen kytkös löydettävissä itse en lääketeollisuutta kyllä rinnastaisi vaikkapa yksityisiin lääkeyrityksiin joiden joiden piiriin ei yksikään kokoomuslainen kansanedustaja ole siirtynyt

arvoisa puhemies kehtaan kyllä puhua tästä asiasta rinta rottingilla koska olin samaa mieltä myös vuonna kaksituhattakymmenen kun viittasitte entisen pääministeri vanhasen siirtymiseen yksityiselle sektorille olin samaa mieltä silloin kuin olen nyt minulle tämä ei ole myöskään puoluepoliittinen kysymys minulla on samat kriteerit omalle puolueelleni ja sen jäsenille kuin naapuripuolueelle toivon että nämä eettiset kriteerit tulevat yhteisiksi ja me kaikki niitä noudatamme mutta edustaja heinonen minun mielestäni on räikeä ero kun vertaatte täältä siirtyneitä ihmisiä että mihin tehtäviin he siirtyvät pidän ihan asianmukaisena että myös kansanedustajan tehtävistä voi siirtyä muihin muihin julkisiin tehtäviin jotka katsotaan riittävän merkittäviksi esimerkiksi edustaja nasima razmyarin siirtyminen helsingin apulaispormestariksi minusta täyttää sen kriteerin että on merkittävä yhteiskunnallinen tehtävä kuten myös kun edustaja ilkka kantola pyrki arkkipiispaksi minusta se oli sellainen julkinen tehtävä johon voi päättäjänä eduskunnasta siirtyä samalla tavalla pidän ihan asianmukaisena että keskustan entinen kansanedustaja olli rehn siirtyi suomen pankkiin johtajaksi sitä vastoin en pidä oikeana tarkoituksenmukaisena enkä kansanvallan mukaisena että kansanedustajia siirtyy hyvin matalalla kynnyksellä yksityisen terveysbisneksen palvelukseen mielestäni tämä ero on siirtymisessä julkisiin tehtäviin tai yksityisiin tehtäviin koska kun kansalaiset vaaleissa ovat meitä äänestäneet me olemme pyytäneet heidän luottamustaan siitä että hoidamme julkisia tehtäviä julkisen vallan etua kansanvaltaa tässä maassa sitä hattua ei voi riisua yhdessä yössä ja panna päähän yksityisen terveysyrityksen hattua ja aloittaa heidän edunvalvontaansa se ei ole kansanvallan mukaista
arvoisa puhemies tässä keskusteltiin nimenomaan kytkennästä lobbaukseen kytkennästä yksityiseen voitontavoitteluun yritystoimintaan ja näin poispäin kun tässä listattiin näitä positiivisia täältä talosta muihin tehtäviin siirtoja niin viitattiin kuntapuoleen tai euroopan unioniin esimerkiksi edustaja mäkelän siirtyminen nurmijärven kunnanjohtajaksi on varmasti monella tavalla positiivinen vaikka ei siltä osin toivottu että oltaisiin edustaja mäkelästä haluttu eroon päinvastoin mielellään oltaisiin nähty hänet täällä mutta mutta joka tapauksessa se on varmasti yhteiskunnalle positiivinen siirto ja vahvistaa tätä kansalaisyhteiskuntaa edelleen mutta se että tämä kytketään lobbaukseen toivon etteivät nämä ala esittämät hyvät ajatukset eettisestä ohjeistuksesta tässä pienessä suomessa kaadu vain siihen että aletaan syyttelemään toisia ja aina osoittelemaan että te teitte tätä ja te teitte tätä se juttu ei lopu koskaan me olemme semmoisessa jatkumossa että syyllisiä löytyy siitä ei kannata huolta pitää vaan nyt kannattaisi yrittää keskittää nämä hyvät ajatukset hyvät ideat käytännön esityksiin jotta eduskunta ehtii vielä ennen seuraavia vaaleja näitä asioita täällä lakiin säätää
ja vielä

puheenvuoroni todella on eri asia eduskunnasta siirto julkisen sektorin palvelukseen sitten on hieman eri asia siirtyä edunvalvontajärjestöihin joista ministeri häkämiehen siirtyminen paljon suuremman yrityksen palvelukseen eli ekn johtoon oli oli myöskin tapahtuma mutta sitten on vielä eri asia kun meillä on täällä koko sote uudistus erityissairaanhoito siinä miljardit liikkuvat siinä liikkuvat miljardit

julkisuudessa tapahtuu tällaista ei saisi tapahtua mitään ja sitä kuvaakaan tulla että tässä nyt vaikutetaan joistain muista syistä kuin kuin läpinäkyvyyssyistä sen takia tällaisia tapauksia varten tarvitsisimme eettiset koodit että kun on suuret uudistukset meneillään miljardiuudistukset niin silloin pitää olla tarkkana

herra puhemies haluan nyt alleviivata että kokoomuksesta ei ole kansanedustajaa siirtynyt tällaisiin soteen liittyviin lääkeyrityksiin taikka lääkebisnekseen en itse sellaisena edunvalvontatoimijana lääketeollisuutta näe silloin tietysti jos me teemme rajoitteita niin että esimerkiksi avustajakunnasta ei voisi siirtyä muualle työelämään niin kuin meillä on käynyt kaikista puolueista sosiaalidemokraattien entisiä avustajia on siirtynyt erilaisiin vaikuttajayrityksiin keskustasta kokoomuksesta taitaa olla vihreistä ja ja itse asiassa lähes jokaisesta puolueesta niin minun mielestäni sinne voidaan tehdä tällaisia karenssiaikoja mutta tietysti silloin meillä pitää olla reilut pelisäännöt sille millä ne henkilöt elävät sen välin jos he eivät saa tehdä enää sitä avustajan työtään taikka sitä työtä mistä he ovat siirtymässä muualle tai toisaalta ennen kuin he pääsevät sitten uuden uuden vakinaisen työnsä työnsä syrjään kiinni itse en sen sijaan pidä kovinkaan huonona sitä että tapahtuu liikehdintää suunnasta toiseen me olemme saaneet erinomaisen hyviä kansanedustajia esimerkiksi sakn entinen puheenjohtaja lauri ihalainen joka toi valtavasti osaamista eduskunnan käyttöön ja toisaalta on ollut liikettä toiseen suuntaan eli eli en pidä sitä huonona että meillä on on tämäntyyppistä työelämäkontaktointia myös myös politiikan toimijoiden taholta kun se tehdään läpinäkyvästi ja avoimesti sen takia itsekin pidän hyvänä että tämmöiset eettiset pelisäännöt voisivat olla

arvoisa puhemies harmi että tulin tähän vähän myöhässä sillä tavalla etten kuullut sitä paljon kehuttua edustaja ala nissilän aiempaa puheenvuoroa mutta uskon että vähän sain tästä kiinni mistä keskustellaan minusta on tosi tärkeää että että mietitään

sitä miksi tänne tullaan ja ja miten täältä lähdetään pois mutta kun olen tätä maailman menoa edustajana ja puhemiehenkin roolissa saanut ihmetellä niin mietin myös sitä että kun me me paljon puhumme täällä ylipäätään työelämän muutoksesta ja siitä mitä ihmiset tekevät miten lyhyissä pätkissä työuraa muodostetaan ja ja miten nopeasti voidaan joutua töiden välilläkin vaihtamaan haluttiin sitä tai ei niin katson sillä tavalla etteivät kansanedustajatkaan kauhean irrallisia tästä yhteiskunnallisesta muutoksesta tännekin voidaan tulla sillä tavalla ilman pidempää pidempää perspektiiviä kun ei voida tietää kuinka kuinka itse pärjätään tai kuinka puolue pärjää joudutaan siinäkin mielessä mielestäni näyttämään näyttämään esimerkkiä että tässäkin talossa joudutaan ja voidaan joutua joustamaan kun tilanne niin vaatii mutta asia ei millään tapaa ole varmastikaan helppo yksinkertainen ja se täytyy totta kai muistaa että suomen tärkein päätöksenteon foorumi tämä on äärimmäisen hieno arvokas työpaikka ja en kyllä sitä epäile et teikö jokainen siihen suurella vakavuudella suhtautuisi mutta kysymyksistä täytyy kuitenkin voida

ensinnäkin kiitos edustaja karille lämpimistä sanoista ja tässä yhteydessä haluan kiittää myös eduskuntaa tämän päivän päätöksestä ja ja kaikkia kollegoita hyvästä yhteistyöstä tässä on vielä pari viikkoa työaikaa jäljellä ja varmasti näitä puheenvuoroja ehditään sitten myöhemmin käyttää mutta tähän keskusteluun jota nyt on käyty

ja tulevaisuuden kannalta tarkoituksenmukaista jos ajatellaan että että kansanedustajan työ olisi jollain tavalla hyvin tiiviisti vain siihen neljään vuoteen rajattu niin pitäisikö sitten sitten olla jonkinlaiset karenssit kuitenkin täällä ihmiset tekevät työtä hyvinkin tärkeiden asioiden ja yhteiskunnassa monella tavalla vaikuttavien asioiden kanssa jos jos sitten estetään täysin täältä siirtyminen muihin tehtäviin niin miten se vaikuttaa

voi olla monella tavalla hyödyllistä se tietotaito jota jota täällä saadaan ilman että se on välttämättä suoraan markkinaehtoista tai kaupallista tai jollain tavalla korruptoitunutta ja ja vääränlaista ja uskon että kuitenkin ihmiset jotka tänne hakeutuvat tekevät kovan työn siinä että pääsevät kansanedustajiksi ja kyllä ihan tosissaan tätä työtä haluavat tehdä mutta kuten edustaja lohela sanoi neljä vuotta on pitkä aika ihmisen elämässä

arvoisa puhemies ajattelin että me pääsemme tässä hyvässä yhteishengessä suorastaan hurmoksellisessa hengessä maaliin asti mutta nyt ihan kalkkiviivoilla huomasin että ajattelemme eräistä asioista aika eri tavalla entinen puhemies maria lohela käytti puheenvuoron jossa hän tavallaan totesi että työelämän murros tulee myös eduskunnassa ja sitä täytyy noudattaa itse ajattelen niin että eduskunta ei ole työpaikka kansanedustajuus ei ole työ se on luottamustehtävä ja ja itse suhtaudun siihen sillä vakavuudella että kukin meistä on edellisissä eduskuntavaaleissa pyytänyt kansalaisilta aika paljon olemme pyytäneet heidän ainoata ääntään olemme pyytäneet heidän ainoata ääntään se on mielestäni todella paljon pyydetty minusta on aika aika tyly viesti niille kansalaisille jotka ovat sen ainoan äänensä äänensä meille antaneet luottaneet siihen että olemme paras mahdollinen henkilö seuraavan nelivuotiskauden aikana hoitamaan suomen maamme yhteisiä asioita jos me kesken kaiken sanoisimme että kiitos riittää siirryn muihin tehtäviin kyllä minun mielestäni sellaista pitkäjänteisyyttä lainsäätäjältä on syytä edellyttää että sen nelivuotiskauden ajan jolle kansalaiset ovat sen ainoan äänensä meille antaneet me sen tehtävän myös hoidamme se on osa kansanvaltaa se on osa sen luottamuksen ylläpitämistä josta meillä kaikilla on erittäin suuri vastuu
arvoisat edustajat tässä on käyty erinomaista keskustelua keskustelun tuoksinassa aika pitkään aikaan en ole kertaakaan kuullut kuitenkaan sanoja valtiontalouden tarkastusviraston kertomus vaalirahoituksen valvonnasta nämä avainsanat tämä raportti joka on minulla tässä kädessä ovat siis nyt tällä hetkellä käsittelyssä vielä puhujalistalla havaitsen edustaja mäkelän pyytämän

arvoisa puhemies olisin vain hieman jatkanut tähän äskeiseen mielenkiintoiseen debattiin johon tulin tulin paikalle ja kävin kuuntelemaan mistä puhuttiin eli lyhyesti sen verran että olen edustaja feldt rannan kanssa tässä asiassa samoilla linjoilla tämä ei ole normaali työpaikka vaan tämä on valtakunnan tärkein luottamustehtävä ja kyse on siitä mihin täältä siirrytään mihin kohtaan niin sanotusti ravintoketjua mennään mennäänkö työelämään lobbareiksi aivan normaalille työpaikalle vai lähdetäänkö täältä esimerkiksi ykn pääsihteeriksi tai vastaaviin korkeamman profiilin tehtäviin eli siinä pitäisi tehdä jonkinlainen ero mihin tehtäviin täältä pystyy lähtemään noin

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen seitsemästoista asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään tarkastusvaliokuntaan

arvoisa puhemies herr talman tosiaan käsittelyssä valtiontalouden tarkastusviraston toinen raportti eli nyt tämä erilliskertomus eduskunnalle finanssipolitiikan valvonnasta tarkastusviraston yhtenä lakisääteisenä tehtävänähän on toimia kansallisena riippumattomana finanssipolitiikan valvontaelimenä ja ja tämän valvonnan tulos julkaistaan ja raportoidaan vuosittain tämmöisessä raportissa jota sitten käsitellään tarkastusvaliokunnassa lisäksi tässä raportissa tämän finanssipolitiikan linjan lisäksi tarkastellaan myös hallituksen tavoitteiden saavuttamista julkisen talouden kokonaisuuden ohjausta ja rakenteellisten uudistusten kuten esimerkiksi sote uudistuksen etenemistä olen käynyt tämän raportin läpi ja mielestäni siitä on tehtävissä kolme keskeistä johtopäätöstä ja nämä kaikki johtopäätökset ovat sellaisia joita tulee ehdottomasti huomioida tämän loppuvaalikauden politiikassa ensimmäinen huomio on se että vtvn arvion mukaan julkisen talouden rakenteellinen alijäämä tulee heikkenemään sekä vuonna kaksituhattaseitsemäntoista että kaksituhattakahdeksantoista tämä rakenteellinen alijäämä on nykyennusteen mukaan yksi pilkku kolme prosenttia bruttokansantuotteesta sekä vuonna kaksituhattakahdeksantoista että kaksituhattayhdeksäntoista ja on hyvä muistaa että hallituksen tavoite on ollut nolla pilkku viisi prosenttia bruttokansantuotteesta vuonna kaksituhattayhdeksäntoista eli tästä jäädään selvästi toinen huomio kuitenkin on se että suomelle on myönnetty joustoja ja suomi kuitenkin tulee noudattamaan vakaus ja kasvusopimuksen sääntöjä sekä kaksituhattaseitsemäntoista että kaksituhattakahdeksantoista mutta arvoisa puhemies ehkä se tärkein ja kolmas huomio on se että kyllä tätä raporttia lukiessa tuli suuri huoli siitä että kaikki rakenteelliset suuret uudistukset joita tällä vaalikaudella on ajateltu tehtäväksi juuri tämän talouden pitkäjänteisen kestävyyden vahvistamiseksi ovat vastatuulessa tai suorastaan kaatuneet tässä raportissa kaikki keskeiset johtopäätökset ovat sivuilla seitsemäntoista ja kahdeksantoista ja ja hallituksellahan on neljä isoa rakenneuudistusta joita tässä tarkastellaan suurin ja ensimmäinen niistä on sote uudistus ja tämä on on aika tylyä tekstiä tässä vtvn raportissa jossa todetaan että esitykset ja maakuntauudistuksesta olivat erittäin epävarmoja kaiken kaikkiaan hallituksen sote ja maakuntauudistukselle asettaman kolmen miljardin euron kustannuskehityksen hillintää koskevan säästötavoitteen toteutuminen kaksituhattakaksikymmentä luvun loppuun mennessä on nykytiedon valossa ja uudistuksen laajan tavoitteenasettelun puitteissa epätodennäköistä

ole millään tavalla kalliita ja myös siihen että tämä tavallaan säästösaatava on senkin takia aika pitkässä kuusessa että uudistuksella samanaikaisesti tavoitellaan myös laadun parantamista ja palveluiden kattavuuden lisääntymistä no jos vtv on erittäin kriittinen siihen että sote säästöt toteutuvat niin tässä myös todetaan muistutetaan siitä että hallitusohjelmassa asetettiin tavoite kunnan lakisääteisten velvoitteitten miljardin euron säästöistä sittemminhän hallitus muutti tätä tavoitetta että se ei koske pelkästään kuntia vaan koko julkista tavoitetta mutta raportissa vtv toteaa että tämä tavoite

kun tätä on kirjoitettu ja laitettu painoon niin ei tiedetty että hallituksen perhevapaauudistus myös kaatuu vtvn raportissa todetaan että että hallitus on linjannut perhevapaauudistuksesta jolla pyritään lisäämään työllisyyttä ja vahvistamaan työllisyyttä vahvistavia vaikutuksia mutta niin kuin tiedämme hallitus tällä viikolla maanantaina ilmoitti että että se hylkää tämän hankkeen kokonaan neljäntenä hankkeena vtv käy läpi tässä yritystukiuudistuksen valmistelua ja niin kuin tiedämme myös tässä hallitus joutui tiputtamaan rukkasensa asia on siirretty tänne eduskuntaan vtv toteaa että yritystukiuudistus on erittäin tärkeä on tärkeätä uudelleensuunnata yritystukia mutta myös kokonaissumman pienentämisen tulisi olla mukana vaihtoehtona eduskunnassa on hyvin erilaisia erimittaisia odotuksia tämän uudistuksen osalta osa odottaa siitä miljardisäästöjä mutta totuus varmasti lienee joissakin kymmenissä miljoonissa puhemies summa summarum sote säästötavoitteitten toteuttaminen on vtvn raportin mukaan erittäin epävarmaa kuntien tehtävien ja velvoitteitten karsiminen miljardilla ei näytä toteutuvan perhevapaauudistus kaatui ja yritystukien saanti jää nähtäväksi kyseessä on muutaman kymmenen miljoonan mittaluokka korkeintaan tämä on huolestuttavaa ja kertoo siitä että vaikka meillä on positiivista talous ja työllisyyskehitystä tällä hetkellä näköpiirissä niin tämä vähänkään pidempiaikainen talouskasvu ja ja kestävyysvajeen poistaminen ei millään tavalla voi olla pois asialistalta

arvoisa herra puhemies tarkastusviraston raportti on tietysti ilo aloittaa positiivisilla uutisilla ja niitä ovat tietenkin talouden kasvu ja työllisyyden tilan paraneminen ehkä kuitenkin voi sanoa että on mielenkiintoista että seitsemänkymmentätuhatta uutta työllistä on suunnilleen se sama määrä

ilman koulutusta ilman mitään paikkaa jotenka pitää aina muistaa nämä hyvää on tietenkin myöskin että eu kriteerit tässä lainasuhteessa ja muussa pystytään toteuttamaan näitten joustojen kanssa joita suomelle on myönnetty mutta sitten raportti tulee lauseeseen että julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti tällä vaalikaudella ei tule siis parantumaan niin paljon kuin hallitus on ajatellut ja laittanut tavoitteeksi tällä vaalikaudella ja myöskään julkisyhteisöjen nimellinen rahoitusasema ei saavuta tavoitteen mukaista tasapainoa ja kolmantena lukee että rakenteellinen alijäämä kasvaa elikkä meillä on positiivisia näköaloja tässä taloudessa mikä on erittäin hyvä ja kaikki varmaankin tässä eduskuntasalissa tukevat tätä ajatusta mutta meillä on aikamoisia haasteita yhä edelleen tässä perusasetelmassa mitenkä tästä eteenpäin sitten mennään meillä tässä raportissa on kiinnitetty huomiota myöskin näihin kehyksen ulkopuolisiin menoihin ja muistan kun täällä olen joitakin vuosia näihin keskusteluihin pystynyt osallistumaan

yhä edelleenkin erityisesti siitä syystä että niitten määrä on kasvanut tietenkin tällä hetkellä niiden määrä on kasvanut euromääräisesti kun työttömyysturva asumistuet joita on jouduttu maksamaan ovat kasvaneet myöskin korkotuet vaikkeivät niin paljon elikkä meillä on ollut tämmöistä vääristymää että kun kehys on se mikä määrittää niin sitten meillä toisaalta pystytään sinne kehyksen ulkopuolelle menemään nyt sitten on tämä keskustelu mikä on edestakaiskeskustelua ylen rahoituksesta joka nyt sitten ollaan siirtämässä kehyksen ulkopuolelle ja siihen on tässä raportissa mielestäni ansiokkaasti kiinnitetty huomiota että se pitää muistaa huomioida siinä kohtaa kun tätä kehystä sitten tulevaisuudessa katsotaan täällä tämän päivän valtiopäivien avauskeskustelussa käytiin läpi näitä uudistuksia ja myöskin tähän samaiseen raporttiin on kirjattu että elokuussa kaksituhattaseitsemäntoista hallitus päätti käynnistää yritystukiuudistuksen ja perhevapaauudistuksen tänään meillä on useamman kerran nyt jo todettu valitan että joudun toistamaan että kumpikaan näistä ei etene tässä raportissa ei puututa pelkästään valtiontalouteen vaan siinä on mukana myöskin kuntatalous elikkä puhutaan koko julkisesta taloudesta ja positiivistahan on että kunnat ovat tehneet suuren työn ja kuntatalous itse asiassa paranee hieman paremmin kuin aikaisemmin oli oli aavistettu siitäkin huolimatta että valtion toimet ovat negatiivisia kuntatalouteen nähden siitä huolimatta siis kuntien tilanne paranee vaikka valtion toimet näitten kaikkien hankkeiden osalta ja valtionapujen leikkausten osalta heikentävät kuntataloutta se on julkisen talouden osalta tietenkin erittäin positiivista sitten muutama sana vielä tähän soteen joka nyt sitten on tämä iso pala kahdeksantoista miljardia joka tulee tulevaisuudessa siis siirtymään sieltä kuntatalouden puolelta tähän julkisen talouden toiseen osaan elikkä valtiontalouden puolelle elikkä siirrytään niin sanotusti sieltä ylijäämätaloudesta tähän alijäämätalouteen tämän koko ison paketin kanssa ja se tulee tietenkin näkymään sitten myöskin tässä kehyksessä kun ne tähän mennessä ovat olleet pääosin kuntien verorahoilla rahoittamia ne eivät ole olleet valtiontalouden kehyksessä ja nyt se kahdeksantoista miljardia uutta tulee tähän kohtaan se on huomionarvoista koska se tulee heiluttamaan tätä aika paljon mutta mitä sitten sote uudistukselle tapahtuu ja miten se se vaikuttaa meillähän on nyt tilanne tällä hetkellä että tämän valmisteluun on käytetty satoja miljoonia euroja ilman että meillä on yhtään lakia ja nähtäväksi jää toteutuvatko ne kaikki asiat niin vai meneekö tästä satoja miljoonia tai kymmeniä miljoonia kankkulan kaivoon ja hukkaan pieniä oireita on esimerkiksi henkilöstö ja taloushallintoyhtiö joka ilman lainsäädäntöä on perustettu ja nyt päätettiin jo peruuttaa ennen kuin lakeja on edes käsitelty elikkä toivon että nämä kaikki sadat miljoonat on harkittu todellakin ettei niissä käy samalla tavalla kuin tämän yhden yhtiön osalta tässä raportissa on kiinnitetty huomiota myöskin siihen niin kuin äsken tässä todettiin että että tämä kolmen miljardin kustannusten leikkautuminen on hyvin epävarmaa vaikka se on kuinka kirjoitettu sinne valtionapulaskelmiin pakollisena leikkurina niin realistisesti kun kerran on kapitaatiomallilla luvattu yksityisille yrityksille nämä korvaukset oletettavaa on että sitä kautta tai sitä kautta että ict kustannukset tulevat olemaan ehkäpä puolitoista miljardia tätä kolmen miljardin leikkuria ei tulla saavuttamaan vaan ennemminkin nyt jo kaikki asiantuntijat taitavat puhua siitä ja arvuutella kuinka monta miljardia tulee lisää sen aikaisemman uran päälle sen takia myöskin tässä katsotaan valtiontalouden näkökulmasta ollaan puhumassa hyvin erilaisista summista että jos me ensin siirrämme sen kahdeksantoista miljardia tänne kehykseen ja sen lisäksi toteamme että ei ei tule miinus kolme miljardia vaan meille tulee ehkä plus kolme miljardia niin

herra puhemies tärkeä aihe ja kaksi hyvää puheenvuoroa jo käytetty tästä eli itse ihan samaan kiinnitin huomiota kun tutkiskelin tätä raporttia josta siis kutakuinkin käy ilmi että rakenteellisen alijäämän tavoitetta ei saavuteta ja kaiken kaikkiaan julkisen talouden tasapainotavoite ei toteudu ja jossa kerrataan sitten tämä tilanne missä olemme nyt että olemme saaneet joihinkin tavoitteisiin joustoa sieltä eun suunnasta ja niin poispäin mutta kun todellakin tämä joustokin perustuu siihen että tulevaisuudessa meillä olisi tehtynä rakenneuudistuksia jotka sitten korjaisivat tätä kestävyysvajetta niin tässä on mielestäni erittäin hyvin kuvattu ja käynyt ilmi se että nämä kaikki ovat hyvin epävarmalla pohjalla aika hassua oikeastaan voisi sanoa

oikeasti kovin hymyilyttävässä mielessä oli se että tänään juuri puhuimme esimerkiksi tästä perhevapaauudistutuksen kaatumisesta juuri tänään samana päivänä kun puhumme tästä tilanteesta sotesta tiedämme jo entuudestaan sen että tätä kolmen miljardin kustannusten leikkautumistavoitetta sanon sitä itse säästötavoitteeksi

ihan kerrottu että voi olla että tämä sote uudistus pikemminkin lisää kustannuksia kuten tässä äsken viitattiin muun muassa näihin tietotekniikkakustannuksiin ja muihin onhan tämä nyt aika karmiva tilanne puhemies sen suhteen että jos meidän kaikki rakenteelliset uudistukset tällä hetkellä eivät toteudu niin miten ihmeessä sitten esimerkiksi ensi kaudella me hoidamme talouttamme viisaasti ja siten että että politiikka on kutakuinkin oikeudenmukaisella pohjalla ja muuta ja kun tässä käy vielä niin että meillä on tulevia isoja hankintoja esimerkiksi siellä puolustusvoimien puolella isoja hankintoja kerta kaikkiaan puhutaan miljardiluokista niin

että eduskunta käy näitä keskusteluja nyt jo ja tiedostaa tämän tilanteen

arvoisa herra puhemies täytyy nyt yksi puheenvuoro käyttää tähän hallituspuoleltakin ettei jää kovin väärä kuva täällä ovat nämä meidän aktiiviset opposition edustajat paikalla ja ja heille siitä siitä hatunnosto ja kun edustaja pekkarinen on varapuhemies pekkarisena ja hänkään ei pääse puheenvuoroa käyttämään niin minä nyt sitten uhraudun edustaja hoskosen kanssa puolustamaan hallitusta tässä tiukassa tilanteessa kun tässä nyt annetaan kovin synkkä tilannekuva niin haluan kyllä puolustaa pääministeri sipilän hallituksen toimia meillä oli aika lailla menetetty kymmenen vuoden jakso minkä aikana hallituksessa olla kyllä kaikki puolueet täältä täältä salista ja haettiin erilaisia ratkaisuja millä talous olisi saatu kasvuun ja me jäimme silloin esimerkiksi muun euroopan kasvusta jälkeen mikä nyt on tilanne itse asiassa me olemme tällä hetkellä terve mies monessa mielessä ja ja meidän tilanteemme on on kasvunkin näkökulmasta hyvä jos vertaamme sitä euroopan unioniin tässä valtiontalouden tarkastusviraston finanssipolitiikan valvonnasta viime vuodelta kuvataan hyvin tätä nopeaa muutosta heti alussa yhteenveto havainnoista kohdassa missä kerrotaan että suomen talous on päässyt taantuman jälkeen positiivisen kasvun uralle vuonna kaksituhattakuusitoista talous kasvoi yksi pilkku yhdeksän prosenttia kuluvalle vuodelle eli tuolle vuodelle kaksituhattaseitsemäntoista valtiovarainministeriö ennusti noin kahden pilkku yhdeksän prosentin kasvua vuodelle kaksituhattakahdeksantoista eli tälle vuodelle ennustettiin kahden pilkku yhden prosentin kasvua

hallituksensa kanssa asetti tämän vaalikauden alussa kun tuo kymmenen vuotta oli käytännössä tästä näkökulmasta menetetty ja ja viime vaalikaudella esimerkiksi uusia työttömiä tuli satatuhatta hän totesi että olemme saavuttamassa sen että velkaantuminen taittuu vaalikauden lopussa hän totesi toisena tavoitteena joka on täyttymässä että velaksi eläminen loppuu kaksituhattakaksikymmentäyksi pääministeri sipilä totesi myös että tällä vaalikaudella kokonaisveroaste ei nouse näinkään ei ole tapahtumassa eli se lupaus ollaan pitämässä talouden näkökulmasta työllisyysaste

monen perheen isä tai äiti on päässyt työhön ja ja sitten myös on valintoina pystytty tekemään sellaisia kohdennettuja satsauksia eri eri paikkoihin esimerkkinä vaikkapa se että tämän vuoden alussa varhaiskasvatusmaksuja alennettiin niin että lähes seitsemäntuhatta perhettä tuli täysin maksuttoman varhaiskasvatuksen piiriin ja ihan tavallisen suomalaisen keskituloisen kaksilapsisen perheen varhaiskasvatusmaksut laskivat

näin tapahtui muun muassa ruotsissa siinä vaiheessa kun ihmiset pääsivät jonoista lääkärille kustannukset nousivat mutta itse uskon siihen että kun ihmisen ei enää tarvitse sote uudistuksen ja valinnanvapauden jälkeen odottaa kolmea neljää viikkoa päästäkseen lääkärille hän pääsee oikea aikaisesti lääkäriin saa oikea aikaista hoitoa niin silloin säästö tulee pienellä viiveellä siitä että ei tarvitakaan enää esimerkiksi raskaampia hoitoja vaikkapa erikoissairaanhoidon puolella kun hoitoon on päässyt ajoissa

puhemies nyt kun tämä perhevapaakysymys tässäkin raportissa nostettiin esille niin takerrun sitten itsekin siinä tähän yksityiskohtaan ja hieman kritisoinkin tätä raporttia tietyiltä osin siihen liittyen sivulla kahdeksassatoista raportissa sanotaan osa valmistelun ehdoista saattaa kuitenkin vaikeuttaa mahdollisimman vaikuttavan ratkaisun löytämistä ennakkolinjaus siitä että mahdollisuus hoitaa lasta kolmeen ikävuoteen saakka kotona säilytetään tukijärjestelmässä pienentää käytössä olevien vaihtoehtojen määrää tämä nyt kuulostaa minusta kuitenkin hieman enemmän poliittiselta linjaukselta kuin objektiiviselta tosiasialta ei ole olemassa empiiristä tietoa siitä että tämä kolmen vuoden väkisin prässääminen alaspäin kokonaisuudessaan omaisi valtiontalouden kannalta positiivisia vaikutuksia tämä on varsin poliittisesti ja ideologisesti latautunut kysymys josta tänäänkin on debatoitu voimakkaasti tämä vaikuttaa minun mielestäni hieman ohjailevalta arviolta jollaista en soisi lukevani tarkastusviraston raportista

arvoisa herra puhemies itse olen tottunut luottamaan valtiontalouden tarkastusvirastoon ja luotan siihen tämänkin asiakirjan lukemisen jälkeen siltä osin kun vielä en ole ihan loppuun asti päässytkään olen toiminut kuntavaliokunnassa hallintovaliokunnassa kanssa sieltä vuodesta kaksituhattayksitoista asti ja olen kiinnittänyt huomiota näihin kuntatalouden nousun tai tai laskun ansioihin ja

matkan varrella useamman kerran on hyvä että että nyt tulee viimeinen vahvistus sille että tämä kuntatalouden tervehdyttäminen tai tervehtyminen lievä tervehtyminen joka on nyt tapahtunut on pääosin kuntien itsensä ansiota tai voi sanoa positiivisessa mielessä itsensä aiheuttama tosin ikävää on siinä se että että valtio ei ole viime vuosina pystynyt kuntataloutta niin riittävästi tukemaan että kunnan toimet olisivat olleet tämmöisiä pehmeitä ja sopeuttavia toimia vaan kuntasektori suomessa on tehnyt niitä korjausliikkeitä itse määrätietoisesti ja ja tulos siltä osin näkyy finanssipoliittiseen peruslinjaan liittyy omassa ajattelussani vahvasti tämmöinen tannerilainen talouspolitiikka ja ja uskon että tuleviin vuosiin vaikka tässä kuinka herkutellaan kasvavien bkt lukujen äärellä liittyy joka tapauksessa niin paljon epävarmuuksia että kestävän talouspolitiikan perusteet tulee kulloisestakin hallituspohjasta riippumatta muistaa myös tulevina vuosina ja ja ennen kaikkea nyt kun tulevia vuosia suunnitellaan

arvoisa herra puhemies todellakin tämä selonteko valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle finanssipolitiikan valvonnasta kaksituhattaseitsemäntoista antaa kyllä hyvän kuvan siitä mitä tässä maassa on tapahtunut viime vuosina ja mitä on tapahtumassa tietenkin kuva on suppea kun eihän kaikkea näin pieneen kirjaseen sovi mutta aina pitää muistaa talousasioista puhuttaessa että ei ole olemassa tilannetta että yhtäkkiä kun vaalikausi vaihtuu uusi hallitus tai uusi eduskunta saa eteensä niin sanotun puhtaan pöydän ei saa silloin mennään tilanteesta mihin jäätiin viime kaudella valtionvelka kasvoi kaksikymmentä miljardia kaksikymmentä miljardia satatuhatta työtöntä tuli lisää kunnat velkaantuivat seitsemän miljardia miksi valtio antoi lisää tehtäviä mutta rahaa ihan selkeä siinä on ihan selvä syy yhteys paasikivikin sanoi aikanaan viisaan sanan että kansakunnan suurin viisaus on siinä että kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen ja se on tässä tapauksessa aivan totta elikkä tilanne oli silloin vaikea ja ihan oikeasti olimme kolmen suurimman luottoluokituslaitoksen silmissä tarkkailulistalla ja meidän luottoluokitukset pikkuisen laskivat onneksi vain niin vähän että kuitenkin maailman muihin euroopan

verrattuna suomen luottokelpoisuus säilyi erittäin hyvällä tasolla eli valtionlainan korot eivät onneksi lähteneet nousuun kaksi prosenttiyksikköä sinne lisää se olisi kaksi miljardia valtion budjetista pois sitä ei varmaan kukaan halua se on totta että tehtiin leikkauksia tällä vaalikaudella neljä miljardia uudistuksia tehdään syy miksi sote uudistusta on pakko tehdä on siinä että aika on ajanut ohi niistä vanhoista käytänteistä sen me jokainen tiedämme uusi aika nostaa päätään älyteknologian puitteissa niin että tekoäly valtaa alaa ja nimenomaan palvelut digitalisoituvat sille me emme mahda mitään se tulee joka tapauksessa toimitaanko tässä talossa se huomioiden tai jätetäänkö se huomiotta se on ihan meistä itsestämme kiinni

aivan erittäin hienoja lukuja viimeisen neljänneksen viime vuoden viimeisen kvartaalin kasvuluku oli kolme pilkku yhdeksän ja mikä parasta tällekin vuodelle esitetään aivan yhtä vahvaa kasvua ei tosin niin kovilla prosenttiluvuilla mutta kuitenkin lähemmäs kolme prosenttia edelleen kasvamme ja kuten muistamme eilisiä uutisia saloon on tulossa tuhat uutta työpaikkaa ja samoin on tilannut ison laivatilauksen taas yhden turun telakalta metsäteollisuus investoi valtavasti ja kuten pääministeri sipilä tämänpäiväisessä

valtiopäivien avauskeskustelussa sanoi tuossa iltapäivällä tämä kasvu on tapahtumassa joka puolella suomea meillä on tällä hetkellä muuallakin kuin uudellamaalla maakuntia joissa on ihan aidosti työvoimapula on ihan selvästi työvoimapula sen takia että uusia työpaikkoja syntyy ja ammattinsa osaavaa työvoimaa ei ole olemassa riittävästi siinä on tulevaisuuden haaste numero yksi mistä pääministeri sipilä ja opetusministeri sanni grahn laasonen aivan oivallisesti todistivat että meidän on seuraavan kymmenen vuoden aikana koulutettava uusiin ammatteihin koska sen ensimmäisen opiskelukerran jälkeinen ammatinvalinta ei ihan sattunut nappiin on tullut ehkä joku maisteri yhteiskuntatieteiden maisteri taikka joku muu maisteri taikka joku muu insinööri jolle ei töitä löydy niin täytyy sitten uudelleen opiskella joku muu ammatti ja mennä sitten töihin nimittäin se on tämän valtakunnan vahvuus että meillä on muuntumiskykyä se on ainoa keino elää me emme me emme olisi selvinneet esimerkiksi sodanjälkeisessä karmeassa tilanteessa jos suomen kansalla ei olisi ollut muuntumis ja venymiskykyä me olisimme tänäkin päivänä valtio joka elää kurjuudessa ja nälässä mutta sitähän sitähän me onneksi enää emme ole tämän takia toivon että oppositiokin suhtautuu näihin talouslukuihin ja myös tässä vihkosessa oleviin tietoihin positiivisella asenteella se on totta että jokaiseen sote uudistukseen hallinnollisiin uudistuksiin yleensä tai mihin tahansa muuhun uudistukseen liittyy aina riskejä mutta kaikkein suurin riski on se että ei tehdä mitään tänä päivänä talousvaliokunnassa oli kuultavana asiantuntijoita euroopan unionin emun rahoituskehyksestä ja suomen pankin pääjohtaja istui tuossa kahvilassa meidän kanssamme kun keskustelimme tästä emusta vielä meillä oli vapaasti kahvipöytäkeskustelu niin erkki liikanen pääjohtaja suuresti kunnioittamani virkamies sanoi hyvin että jos jokainen suunnitelma mitä valtio tai euroopan unioni tai kuka tahansa toimija tekee pysähtyy ensimmäisen uhkan kohdalle eikä tee omaa suunnitelmaa miten mennään eteenpäin se on kaikista karmein virhe mitä tehdä voi eli suomella pitää olla selvä strategia millä menemme eteenpäin ja se on juuri tämä strategia mitä sipilän hallitus tekee työttömyys vähenee valtion tulot paranevat velanotto vähenee ja viimeistään kaksituhattayhdeksäntoista saavutamme tilanteen jolloin valtion velanotto on käytännössä nolla ja vielä toivo elää että tässä pikkuhiljaa alamme niitä velkoja takaisin maksaa koska se pitkässä juoksussa on se ainoa oikea tie

puhemies tässä sekä edustaja heinonen että edustaja hoskonen peräänkuuluttavat oppositiolta optimistista asennetta itse tarkastusvaliokunnan jäsenenä tarkastusvaliokunnassa ei muuten ole tällaista hallitus oppositio asetelmaa ollenkaan vaan kaikki päätökset kaikki linjaukset siellä on tehty yksimielisesti ja ihan samalla kiihkottomuudella aion suhtautua myös tähän tämänhetkiseen valtionta louden tarkastusviraston raporttiin totta kai me kaikki iloitsemme niistä positiivisista asioista joita näemme taloudessa ja työllisyydessä tällä hetkellä ne ovat erittäin tervetulleita tämän kymmenvuotisen pitkän korpivaelluksen jälkeen ollaan niistä aidosti ylpeitä ja tyytyväisiä riippumatta siitä ketkä ne ovat saaneet aikaan

siihen viittasin kun sanoin että on aika korutonta kertomaa tämä vtvn raportti siinä sanotaan muun muassa että tarkastusviraston arvion mukaan julkisyhteisöjen rahoitusasema ei tule parantuneesta taloustilanteesta huolimatta kohentumaan hallituksen tavoitteiden mukaisesti kuluvalla vaalikaudella myöskään julkisyhteisöjen nimellinen rahoitusasema ei saavuta tavoitteen mukaista tasapainoa vaalikaudella koska valtiontalous vahvistuu tavoiteltua hitaammin minun viestini oli se että tämä on fakta sillä ei pidä märehtiä mutta se pitää ottaa huomioon päätä ei pidä panna pensaaseen vaan nyt meidän kaikkien tehtävänä on priorisoida myös hallituksen ja hallituspuolueitten tehtävänä on priorisoida sellaisia uudistuksia joilla tätä keskipitkän ja pitkän aikavälin kestävyysvajetta voidaan kuroa umpeen ja lisäviestini on että mielestäni se täytyy tehdä

puhemies mielestäni tässä todella rakentavasti pohdimme juuri tätä isoa tulevaa haastetta kestävyysvajetta kaikkea tätä ja tavoitteiden saavuttamista yksi asia mikä oikeastaan tuossa omassa puheenvuorossani jäi vähemmälle mutta minkä haluan nyt vielä tässä mainita koska se oli tänään myös

opiskelijat työttömät ja pienituloiset lapsiperheet se on fakta se on ikävä fakta ja omalta osaltaan se varmasti on omiaan myös haittaamaan niin että tulevaisuudessa kustannukset voivat kasvaa moninkertaisiksi kun köyhyys aiheuttaa myös yhteisiä kustannuksia yhteiskunnallemme toisella puolella kolikkoa on sitten se että rahaa on riittänyt kovinkin anteliaasti

tämä lisää vielä yhden vaikeusasteen siihen yhtälöön mitä olemme tänään aika vakavaan sävyyn täällä pohdiskelleet toivon että keskustelu myös tässä mittakaavassa tulevien vuosien isoista isoista haasteista tulee jatkumaan tässä eduskunnassa että tiedostamme tilanteen ja että hallitus esimerkiksi vielä tällä viimeisellä vuodellaan tekee tarvittavia toimenpiteitä jotta pohja olisi kestävämpi seuraavalle hallituskaudelle
arvoisa herra puhemies kiitän edustaja feldt rantaa erittäin rakentavasta puheenvuorosta hänellä on ihan oikea oikea lähestymiskulma tässä asiassa se on totta että kun leikkauksia tehdään tai uudistuksia tehdään ne aina sattuvat johonkin johonkin ihmiseen kipeämmin kuin toiseen se on totta mutta esimerkiksi veropolitiikassa voi sanoa että tämän hallituksen veronkevennyksillähän painotus on ollut pieni ja keskituloisissa se on totta että kun prosentilla kevennetään niin sadantuhannen tienaavan veronkevennys on hieman suurempi tienaavaan se on ihan pelkkää prosenttimatematiikkaa aivan samalla lailla voisi kysyä esimerkiksi palkankorotuksista neuvottelevilta että minkä takia aina tehdään prosenttipohjaiset korotukset koska ne nimenomaan sorsivat näitä pienituloisia suosivat suurituloisia kaksituhatta euroa kuussa saava ihminen saa prosentin korotuksesta

kaksikymmentä euroa mutta sitten henkilölle joka satatuhatta tienaa sehän on jo tonni

kerran edustaja pia viitanen edustaa ymmärrykseni mukaan vahvaa ammattiyhdistysliikettä niin siinä voisi näille neuvottelijoille lähettää vinkkiä että kun tasa arvotuposta te olette monesti puhuneet niin tässä olisi oiva vinkki siihen koettakaa muuttaa tätä systeemiä niin että se pienituloinen saisi joskus suuremman korotuksen eikä se suurituloinen se on työmarkkinapöydissä sovittava asia ei tässä

poistaa valtavan määrän erilaisia hallintohimmeleitä pääsemme suoraviivaiseen tilanteeseen jossa maakunnat itse saavat päättää omista asioistaan paljon enemmän kuin tänä päivänä virkamiesvalta vähenee ja demokratian virkamiesvalta vähenee vähenee ja demokratian valta kasvaa en ymmärrä minkä tautta eduskunnassa pitäisi tästä asiasta olla eri mieltä kansanvallan suurimmassa kerhossa tässä maassa toivon että nämä tällaiset positiiviset näköalat otetaan huomioon se se on varmaa että tämänkään uudistuksen jälkeen maailma ei ole valmis mutta sitä minä en kyllä odotakaan

me olemme puhuneet näistä apteekkarivähennyksistä miljoonaperintöjen veronkevennyksistä suurten metsäomistusten veronkevennyksestä mikä pahinta ja tässä tullaankin nyt tähän isoon kuvaan on se että hallituksen omienkin arvioiden mukaan näissä ei ole merkittäviä työllisyysvaikutuksia eli tässä tilanteessa on ollut varaa laskea hyväosaisimpien veroja varsin anteliaasti ilman että näillä nimenomaisilla kevennyksillä on työllisyysvaikutusta ja se puhemies on meitä myös huolestuttanut

herra puhemies edustaja feldt ranta piti hyvän puheenvuoron missä hän nimenomaan katsoi nyt tätä tilannetta tulevaisuuteen ja itse toivoisin että näin katse pysyisi kaiken hämmennyksen keskellä myös edustaja viitasella sillä tulevaisuutta meidän pitää yhdessä olla rakentamassa ja etsiä niitä niitä ratkaisuja niin kuin edustaja feldt ranta

kaikilla on ollut kuitenkin tahtotila ratkaista ne sosiaali ja terveyspuolen haasteet niin olisi ehkä kannattanut etsiä vielä laajemmalla yhteisymmärryksellä jo viisi viiva kymmenen vuotta sitten sitä ratkaisua ja toivon että tällaista feldt rannankin esille nostamaa yhteistä

raportissa on on useampi sivu sivu kiinnitetty huomiota se että meillä kokonaisveroaste ei nyt nouse on nimenomaan ollut hyvin toimivaa veropolitiikkaa meillä on huolehdittu siitä että työn verotusta on kevennetty ja se on tehty kyllä toisin kuin edustaja viitanen väitti pieni ja painottaen ja siinä on haluttu huolehtia nimenomaan siitä että meillä kaikille jäisi tällaisessa tilanteessa hivenen enempi rahaa eli kokonaisveroaste ei ole tällä vaalikaudella nousemassa ja tänä vuonna kenenkään työn verotus ei kiristy ne ovat olleet niitä kantavia ratkaisuja joilla on on haluttu pitää

toivon aivan kuten edustaja feldt rannan loistavasta puheenvuorosta kävi ilmi analyyttistä tarkastelua myös edustaja heinonen tätä omassa puheenvuorossaan korosti missä voisimme parantaa ja se iso parannus mielestäni tulee siitä että esimerkiksi työmarkkinoilla me kevennämme joustavoitamme rakenteita nykyisestä meillä on niin valtavan jäykät työmarkkinarakenteet että ei ole ennen nähty euroopan jäykimmät rakenteet rakenteet meillä verrataan aina tilannetta tanskaan että tanskassa on niin ja niin hyvät kor vaukset niin ja niin hyvä systeemi kyllä on paljon parempi kuin meillä mutta miksi se on näin sen takia se korvaus työttömyyden alussa valtavan korkea lähes sata prosenttia siitä palkasta mitä on saanut kun jää työttömäksi saa melkein sen saman käteen että siinä on on sanktio myös jos et etsi sinä aikana aktiivisesti työtä se työttömyyskorvaus jyrkästi laskee heti muutaman kuukauden kuluttua siellä on erittäin notkeat rakenteet ja työttömyys lähes nolla suomessakin on jo alueita joilla työllisyysaste on noussut yli kahdeksankymmenen prosentin muun muassa ahvenanmaalla sitten etelä pohjanmaalla muistaakseni on menty jo yli seitsemänkymmenenviiden prosentin elikkä se on täälläkin mahdollista mutta meillä pitää itsellä olla rohkeutta uudistua se mitä kaksikymmentä vuotta sitten tehtiin ikävä kyllä on ollut ja mennyt ja sitä ei kyllä itkemällä saa eikä muistelemalla ja pitämällä tässä salissa kaihoisia puheita miten ennen oli ennen mutta nyt on nyt se huominen tehdään tästä eteenpäin eikä katselemalla peruutuspeiliin

arvoisa puhemies niin kuin valtiontalouden tarkastusvirasto tässä erilliskertomuksessaan finanssipolitiikan valvonnasta toteaa tämä sote uudistus on totta kai myös talouden kannalta erittäin merkittävä uudistus ja sen takia meillä on kaikilla syytä toivoa että se toteutuu kestävällä tavalla edustaja heinonen peräänkuulutti täällä yhteishenkeä sote uudistuksen ympärille itse toivon toki että uudistus etenee mutta ei tietenkään hinnalla millä hyvänsä jotta oppisimme jotain menneistä virheistä totean että viime vaalikaudella meillä oli koko eduskunnan kaikkien kahdeksan eduskuntapuolueen yhteinen laaja konsensus parlamentaarinen valmistelu yli hallitus oppositio rajojen yritimme yhdessä koko eduskunnan joukkueella uudistusta läpi me emme siinä onnistuneet vaikka me kaikki olimme siinä samassa junassa se kaatui perustuslakivaliokuntaan sen jälkeen tällä vaalikaudella nykyinen hallitus eli kokoomus keskusta ja se mitä perussuomalaisista on hallituksessa jäljellä eli siniset päätyi siihen

että he yrittävät yksin hallituksen voimilla viedä tätä historiallisen haasteellista uudistusta jonka vaikeuskerrointa oli lisätty vielä tällä maakuntauudistuksella itse pidin sitä silloin kolme vuotta sitten erittäin lyhytnäköisenä ratkaisuna ja toivon toivon todella että se uudistus ei kaadu tähän lyhytnäköisyyteen toivon kaikissa olosuhteissa että jatkossa tekisimme tämmöiset koko kansakuntaa koko suomea koskevat uudistukset jotka ulottuvat useiden vaalikausien yli laajassa yhteisrintamassa yli hallitus oppositio rajojen uskon että se on suomelle hyväksi uskon että se on suomalaisille hyväksi kuntatasolla eikä varmaan myöskään tulevalla maakuntatasolla ole tällaista hallitus oppositio asetelmaa joka on valtakunnan politiikassa eli palataan yhteiseen yhteistyön tekemisen henkeen niissä isoissa yhteiskunnallisissa uudistuksissa jotka ulottuvat yli vaalikausien
puhemies omalta osaltani vain sen verran palaan tähän verotuskysymykseen kun edustaja heinonen viittasi puheenvuorooni kyllä vain tosiasia valitettavasti on niin että esimerkiksi lapsiperheiden verotus kiristyy ja se ei ole kyllä tässä tilanteessa kovinkaan oikeudenmukaista ja hyvää politiikkaa olemme jyrkästi siitä hallituksen kanssa eri linjalla toiseksi mitä tulee sitten tähän ostovoimaan pieni ja keskituloisten eläkkeensaajien ostovoima eduskunnan tietopalvelun laskelmien mukaan laski huolimatta siitä että hallitus antaa sen kuvan että nyt annetaan paljon ja hyvää eläkkeensaajille ostovoima laski pieni ja ja keskituloisilla ei tullut uudistuksia joissa pientä työeläkettä saavien ihmisten tilannetta jollakin tavalla ja leikkaukset ovat rajut puhemies päätän omalta osaltani tämän keskustelun myönteisesti eli kerrankin olen edustaja hoskosen kanssa löytänyt yhteisen sävelen ja olen samaa mieltä kanssanne eräässä asiassa ja se oli se että edustaja feldt rannan puheenvuoro oli suorastaan loistava

arvoisa puhemies tässä hienossa sovinnon hengessä mikä täällä ilmeisesti ilmassa on arvostamalleni edustaja feldt rannalle totean että jos poliittista historiaa ajattelee lienee niin että nykyinen sosiaalidemokraattinen puolue lähti hyvin hienolle tielle siinä vaiheessa kun historiallisesti eniten arvostamani sosiaalidemokraatti väinö tanner esiintyi ja toimi maltillisesti niin myös puolue on sen jälkeen tehnyt ja sitä olen hyvin paljon arvostanut ja arvostan sitä työtä mitä puolue on omalta osaltaan suomen hyväksi tehnyt yhtä lailla kun itse koin että täytyi ottaa uusi kurssi olenko nyt sitten sininen tannerilainen vai otin sen uuden kurssin kun tarve oli ja olemme itsenäinen oma uusi puolueemme sininen tulevaisuus emme sinänsä vain jostain lähteneet vaan uuden ja tämä varmasti korostuu mitä pidemmälle sitten mennään mitä tulee sosiaali ja terveysuudistukseen niin olin perustuslakivaliokunnassa lausuntoa siitä aikoinaan tekemässä ja olen kyllä hyvin tyytyväinen siihen valiokunnan työhön mikä silloin sanotaanko parlamentaarisessa hengessä tehtiin siinä mielessä mikä se valiokunnan kokoonpano ja toimintatapa on ja lausunto on hyvin tasapainoinen ja huomioi sekä nämä markkinoihin liittyvät kysymykset että esimerkiksi kansalaisten perusarvot siltä osin mitä palveluja itse kullekin suomenmaassa pitää pystyä tarjoamaan kaikkialla suomessa riippumatta varallisuudesta ja muista tällaisista kysymyksistä eli katson että hallitus on siinä mielessä toiminut oikein että kun ei tosiaan aikoinaan parlamentaarisesti pystytty löytämään ratkaisua ja myös sitä ennen perustuslakiin kaatui tämä kysymys niin nyt ollaan menty sillä tavalla kuin hallituksen vastuuseen kuuluu eli tehdään itse esitys ja se on läpäissyt perustuslakivaliokunnankin minusta hyvin tasapainoisen ja tarkan arvion

arvoisa puhemies nyt kun puhe tuli näistä suunnitteilla olevan sote uudistuksen talousvaikutuksista joista raportissakin mainitaan ja niistä oletettavista säästöistä joita sote uudistus voi tuoda tullessaan niin olisikin ollut hyvin uskottavissa että sellaisia säästöjä olisi tullut siitä alkuperäisestä sote uudistuksesta jota hallitus lähti silloin toteuttamaan kun perussuomalaisetkin siellä vielä olivat mukana nyt kuitenkin tilanne muuttui hyvin radikaalisti siinä kohtaa kun kun käytännössä kokoomus hallituskriisin kautta väkisin toi mukaan ennen aikojaan tämän niin sanotun valinnanvapauden eli suomeksi sanottuna sote yritysten rahastamisen ja sitä kautta jouduttiin lähtemään näihin keinotekoisiin olemassa olevien integraatioiden purkamisiin tämän valinnanvapauden ja rahastamisen mahdollistamiseksi nyt tässä tilanteessa on kyllä varmaan aiheellista epäillä saavutetaanko sote uudistuksella sen enempää näitä kaavailtuja säästöjä kuin sitä toivottua palveluiden paranemistakaan

puhemies edustaja viitanen joka jo poistui eduskunnasta tai ainakin täysistunnosta kyllä ansiokkaasti aina sekoittaa sekoittaa nuo nuo asiat minä puhuin äsken työn verotuksesta ja kokonaisveroasteesta kokonaisveroaste ei tällä vaalikaudella nouse ja tänä vuonna ei työn verotus kiristy siitä on esimerkiksi puolueeton veronmaksajien

materiaali materiaali olemassa missä käydään läpi vuodesta yhdeksänkymmentäyksi tähän

mitä on tapahtunut tuloveroprosentille ja ja nämä kyllä osoittavat sen että näissä kaikissa tuloluokissa kahdestatuhannestakahdestasadasta eurosta lähtien ylös ja alaspäin ei työn verotus tänä vuonna ole kiristynyt se on ollut niin kuin sanoin tuossa aiemmin tämän koko talouspolitiikan idean runko että on haluttu tehdä politiikkaa jossa työnteko on kannustavaa sillä tällä tavalla on talouden rattaat saatu pyörimään ja saatu niihin myös vauhtia edustaja viitanen viittaa lapsivähennykseen ja on totta että valtiovarainministeri antti rinne aikanaan kun hän teki tämän lapsivähennyksen päätyi siihen että se on vain väliaikainen vähennys joka on vuosina kaksituhattaviisitoista viiva kaksituhattaseitsemäntoista eli se oli päätetty väliaikaiseksi jo silloin tietäen että se ei ole se tehokkain keino tämä hallitus teki ratkaisun missä katsottiin esimerkiksi tehokkaammaksi ohjata panostuksia varhaiskasvatusmaksujen keventämiseen mihin tuli itse asiassa erittäin merkittävät kevennykset eli tässä haettiin tehokkaampaa keinoa vaikuttavampaa keinoa nimenomaan sinne missä eniten sitä apua tarvitaan

liian löysää niin niin ihmettelen sitä siinä mielessä että aikaisemmin he olivat pitäneet epävarmana että hallitus saavuttaisi työllisyysastetavoitteen seitsemänkymmentäkaksi prosenttia nyt kun näyttää siltä että se saavutetaan määräajassa niin sitä he eivät enää maininneet mutta sitten ottivat esille sen että heidän mielestään finanssipolitiikka olisi ollut liian löysää tässä tietysti tulevat erilaiset talouspolitiikan koulukunnat varmaan vastaan mutta itse katson että tässä tilanteessa missä suomi on ollut taloudellisesti on hyvin perusteltua se että vauhditetaan kasvua nimenomaan veronkevennyksillä pieni ja keskituloisia painottaen ja näin hallitus on toiminut merkittävällä tavalla noin yhdellä pilkku viidellä miljardilla eurolla se on varmasti omalta osaltaan auttanut sitä että kotimainenkin kysyntä on pysynyt hyvällä tasolla ja sitten maailmantalous ja vahvistunut vienti jopa sitä mieltä että edelleen voidaan tehdä tarvittaessa veronkevennyksiä jos hallitus niin katsoo että se edelleen vauhdittaa tätä kotimaan kysyntää mutta ihmettelen tosiaan sitä että talouspolitiikan arviointineuvosto ei kuitenkaan nostanut esille sitä että tämä työllisyysastetavoite tullaan saavuttamaan mitä he olivat aikaisemmin pitäneet niin kovin epävarmana